ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia carl haglund on eduskunnalle osoittamassaan kahdeskymmenes kuudetta kaksituhattakuusitoista päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään toisen lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään muutosehdotukset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

keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on emma kari timo harakan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

on

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kymmenen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia pyydän edustajia jotka eivät aio jäädä tähän keskusteluun siirtymään rivakasti salin ulkopuolelle niin että päästään täällä asiaan

nyt on edustaja kallin puheenvuoro joten pyydän käymään muut keskustelut salin ulkopuolella edustaja kalli olkaa hyvä

valtiovarainvaliokunnan hyväksymä mietintö ja tähän käsittelyn pohjana olevaan mietintöön on jätetty kahdeksan vastalausetta julkisen talouden sopeutuksista huolimatta suomen talousasema on edelleen heikentynyt ja valtion velka on kasvanut viime aikoina kuitenkin taloudessa on ollut jo näkyvissä pikkuriikkisiä merkkejä siitä että ollaan menossa oikeaan suuntaan kasvun lähteinä on erityisesti kotimarkkinakysyntä ja myös rakennussektori talouden näkymiä kuitenkin edelleen heikentää viennin heikko kehitys hallituksen talouspolitiikka tähtää julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen ja kestävyysvajeen kattamiseen säästöin sekä kasvua tukevin ja julkista palvelutuotantoa tehostavin toimin valtiovarainvaliokunta pitää hallituksen linjauksia johdonmukaisena jatkumona hallitusohjelmalle suomen talouden ongelmat ovat suurelta osin rakenteellisia joten yli vaalikauden ulottuvilla rakenteellisilla uudistuksilla on erittäin keskeinen rooli kestävyysvajeen umpeen kuromisessa esimerkiksi sote ja aluehallintouudistuksella tavoitellaan sosiaali ja terveysmenojen kasvun alentamista kolmella miljardilla eurolla vuoteen mennessä valiokunta korostaa myös hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanoa ja pitää tärkeänä että niiden sisältöihin kiinnitetään erityistä huomiota jotta niillä saavutetaan aidosti uutta lisäarvoa valiokunta korostaa että kärkihankkeille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan huolellisesti valiokunnan asiantuntijakuulemisessa hallituksen linjauksia on suurelta osin tuettu mutta on myös arvioitu että elvyttävämpi finanssipolitiikka toisi nopeampaa kasvua talouteen vähentäisi muun muassa työttömyydestä johtuvia menoja myös sopeutustoimien kohdentamiseen on liittynyt kritiikkiä sillä niiden on arvioitu heikentävän liiaksi kotitalouksien ostovoimaa valiokunnan mielestä julkisen talouden sopeuttamista ei kuitenkaan voida lykätä sillä perusteella että sen kokonaistaloudelliset vaikutukset olisivat nyt poikkeuksellisen suuret tulevaisuudessa tilanne voi olla vielä vaikeampi valiokunta katsoo että sopeuttamispäätösten toimeenpano tuo osaltaan myös liikkumatilaa talouspolitiikan päätöksentekoon lisäksi se lisää talouspolitiikan uskottavuutta joka heijastuu muun muassa valtion luokitukseen ja velan korkotasoon työllisyyden ja kilpailukyvyn parantaminen on hallituksen keskeinen kärkihanke siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa on nyt täydennetty uusilla yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä tarkoituksena on muun muassa parantaa yrittämisen edellytyksiä ja purkaa kannustinloukkuja sekä laajentaa työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta tässä tilanteessa on hyvin tärkeää että kilpailukykysopimus pitkien neuvottelujen jälkeen on saatu onnistuneesti päätökseen kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon julkisen talouden suunnitelmassa mutta sillä uskotaan olevan merkittäviä vaikutuksia maan talouteen ja työllisyyteen siksi valiokunta pitää tärkeänä että kilpailukykysopimus tukee toivotulla tavalla myös viennin edistämistä ja uusien työpaikkojen syntymistä valiokunta painottaa että työnteon tulee olla kannustavaa ja pitää hyvänä että hallitus valmistelee syksyn budjettiriiheen vielä uusia työllisyyttä vahvistavia toimia samalla valiokunta kiinnittää huomiota pitkäaikaistyöttömyyden rakenteellisen työttömyyden sekä lisääntyneen työmarkkinoilta syrjäytymisen aiheuttamiin mittaviin kustannuksiin valiokunnan mielestä on välttämätöntä löytää keinoja joilla pitkään olleiden valmiuksia työelämään työelämään parannetaan talouden kasvu ja työvoimapula eivät yksistään helpota pitkäaikaistyöttömän työnsaantimahdollisuuksia valiokunta viittaa mietinnön liitteenä oleviin valiokuntien lausuntoihin joissa on käsitelty yksityiskohtaisesti sopeutuspäätösten vaikutuksia eri hallinnonaloilla valiokunta on huolissaan myös perusturvan varassa olevien tulotason riittävyydestä arviointiraportin mukaan perusturvan varassa olevien tulotaso ei riitä kattamaan kohtuulliseksi katsottua minimikulutusta eläkkeensaajia lukuun ottamatta valiokunta kiinnittää myös huomiota maatalouden ongelmiin on tärkeää että kärkihankkeiden kautta pyritään parantamaan maatalouden tuotantorakennetta ja sektorin tuottavuutta sillä maatalous on tällä hetkellä poikkeuksellisen suurissa ongelmissa vaikeimmassa tilanteessa ovat nuoret viljelijät ja viime vuosina suuria investointeja tehneet tilat valiokunta pitää erittäin tärkeänä että suomen maataloustuotanto turvataan ja löydetään keinot joilla maatalousyrittäjät selviytyvät vaikean tilanteen yli julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy myös määrärahojen uudelleenkohdennuksia ja lisäpanostuksia joita osoitetaan muun muassa liikennehankkeisiin hallitus käynnistää kehyskaudella kahdeksan liikennehanketta joihin osoitetaan noin seitsemänsadan miljoonan euron panostus valiokunta pitää myös hyvänä että väylästön korjausvelan hoitoon osoitetaan yhteensä yhdeksänsataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa edelleen myönteistä myönteistä on se että julkisen talouden suunnitelmassa ei kohdisteta uusia säästöpäätöksiä koulutukseen ja tutkimukseen valiokunta kiinnittää niin ikään huomiota veteraanien kuntoutusmäärärahojen kuntoutusmäärärahojen riittävyyteen hyväksyessään kuluvan vuoden talousarvion eduskunta edellytti että julkisen talouden suunnitelmassa ja vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesityksessä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja veteraanipalveluihin tarvittavat määrärahat saatetaan pysyvästi palvelutarvetta vastaavalle tasolle myös

nousevat edelleen kehyspäätökseen verrattuna ja määrärahojen lisäyksiä osoitetaan useille eri hallinnonaloille muita lisäyksiä osoitetaan muun muassa poliisin toimintamenoihin nuorten työkokeiluun kansalliseen tukeen ja luonnonhaittakorvauksiin valiokunta pitää siis perusteltuina hallituksen verolinjauksia jotka tähtäävät kasvun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen on myös tarkoituksenmukaista että hallitusohjelmalinjausten mukaisesti kokonaisveroaste ei nouse sillä verotuksen kiristäminen heikentäisi entisestään suomen talouden kasvunäkymiä arvoisa puhemies mietinnön lopussa on valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus jossa toivotaan että tämä tulee voimaan ja sitä sovelletaan jo ensi vuoden alusta kiitoksia

arvoisa puhemies

siitä että yhteiskuntamme pysyy mahdollisimman ehyenä suomi ajautui viime vaalikaudella yhä vakavampiin talous työttömyys ja velkaongelmiin maahamme tuli satatuhatta työtöntä lisää uudistukset jäivät tekemättä silloinen hallitus ei pystynyt päätöksiin eikä tehokkaaseen toimeenpanoon uuden keskustajohtoisen hallituksen strategisen ohjelman tärkeimpänä tehtävänä on ollut ja on työllisyyden parantaminen palvelujen turvaaminen ja velkaantumisen lopettaminen vaikka meillä on edelleen ongelmia ratkaistavana näissä isoissa asioissa on saatu ratkaisuja aikaan ennen kaikkea suomella on vihdoin suunta viikko sitten pääministerin virka asunnolla kesärannassa allekirjoitettiin historiallinen kilpailukykysopimus sen on arvioitu luovan työpaikkaa sosiaali ja terveyspalvelujen maakuntauudistus etenee keväällä hallitus päätti neljän miljardin euron säästöistä tälle vaalikaudelle ne meidän on tehtävä jotta jokaisen vastasyntyneen lapsen äitiyspakkaukseen ei tarvitse enää tulevaisuudessa laittaa mukaan sadantuhannen euron velkakirjaa vuosittaisesta lisävelasta arvoisa puhemies kilpailukykysopimus on on ollut ja on suomen työllisyys ja talouskäänteen edellytys se luo kilpailukykyä lisää luottamusta vakautta

missään toisessa euroopan maassa vastaavaan ei ole kyetty kiitos tästä kuuluu ennen muuta liitoille ja pääministerille nyt on yhteistyössä voimistettava työllisyys ja talouskäännettä ensinnäkin talouden kasvua tukevat investoinnit on saatava nopeasti liikkeelle hallitus on päättänyt lähes kolmen miljardin euron panostuksista teihin ratoihin ja muihin väyliin sekä tietoliikenneyhteyksiin liikennehankkeet elvyttävät taloutta ja parantavat työllisyyttä ja hankkeita on tarvittaessa vieläkin aikaistettava toiseksi työllisyyden parantamisen ja etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen on oltava elokuun budjettiriihen ykkösasia kolmanneksi on jatkettava yritysten toimintaedellytysten kohentamista yksi yrittäjävähennys jonka mahdollisimman etupainotteista toteuttamista keskusta esittää maatalousyrittäjät etenkin nuoret tiloihin investoineet yrittäjät ovat ongelmissa keskusta edellyttää että hallitus jatkaa maatalouden tukalan tilanteen helpottamista ja tekee kriisirahoituspäätöksen viipymättä ja viimeistään sen jälkeen kun mahdollinen eun kriisituki tiedetään neljänneksi ensi vuoden veronalennukset erityisesti työn verotuksen keventämiseksi voidaan nostaa viiteensataanviiteentoista miljoonaan euroon jos sopimukseen saadaan mukaan yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista työntekijöistä aikaa on vielä viidenneksi on jatkettava työelämän ja työmarkkinoiden uudistamista uudella neuvottelukierroksella reilun vuoden päästä tärkeintä on oltava työllisyyden onnistutaan suomen mallilla ja paikallista sopimista yhteistyössä yhteistyössä lisäämällä arvoisa puhemies hallitusohjelman sadankymmenentuhannen työpaikan tavoitteesta on pidettävä kiinni tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla on nyt yli neljäkymmentätuhatta työllistä enemmän kuin vuosi sitten mitä enemmän työllisyys saadaan paranemaan sitä kestävämmin voimme huolehtia yhteiskuntamme heikompiosaisista ja pitää suomen ehyenä säästöistä huolimatta olemme pystyneet tekemään myös parannuksia esimerkiksi takuueläkettä on korotettu ja korotetaan kolmesataatuhatta pienituloisinta suomalaista on vapautettu yle verosta omais ja perhepäivähoitoa laitetaan vihdoin kuntoon nimenomaan hallituksen ja eduskunnan on on pidettävä niiden suomalaisten puolta joilla ei ole raharikkaita ja vahvoja etujärjestöjä tukenaan puhemies keskusta tukee julkisen talouden suunnitelmaa vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä maamme nousu ei tule ulkoa päin me emme voi nostaa itseämme hiuksista ylös vaan parempi tulevaisuus on tehtävä itse uudistamalla ja sopimalla sekä tekemällä suomi on laitettava kuntoon vain siten selviydymme hyvin koko ajan vaativammaksi muuttuvassa maailmassa

arvoisa puhemies kulkee kohti valoa hallituksen määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta vuodessa on tapahtunut paljon positiivista kipeät menoleikkaukset on tehty tai sovittu eläkeuudistus on hyväksytty kilpailukykysopimus on syntynyt sote ja kuntien tehtävien purku etenevät kärkihankkeet tuovat uutta kasvua telakat saavat tilauksia asunto ja muu rakentaminen on kiihtynyt liikenneinfraan panostetaan historiallisen paljon säädöksiä on purettu enemmän kuin edellisinä vuosikymmeninä paljon on työtä vielä tehtävä hallitus ei luovuta sadankymmenentuhannen uuden työpaikan ja prosentin työllisyysasteen tavoitteista oppositio kuulitteko me emme luovuta jatkamme päätösten tekemistä vastalauseistanne huolimatta tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan uusia rohkeita avauksia kuten työministeri on kiitokset ansaiten esittänyt syksyn työllisyys ja yrittäjyyspakettiin on ladattu valtavasti odotuksia uskomme talouden käänteeseen tämä hallitus sen tekee kansantalous elpyy usko muuttuu näkemiseksi on syytä muistaa mitä tapahtui vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattaviisitoista valtio otti uutta velkaa kaksikymmentäviisi miljardia euroa kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia euroa lähinnä valtionosuusleikkauksien johdosta valtion kassaa syötiin seitsemän miljardia euroa korjausvelka kasvoi miljardin omaisuutta myytiin yli kolmella miljardilla yhteensä viidessä vuodessa julkinen sektori söi yli neljäkymmentä miljardia euroa enemmän kuin tienasi ei voi jatkua valtion takaukset ja vastuut kasvoivat seitsemänkymmentäviisi miljardia euroa mistä on syytä olla huolissaan suomi oli velkasyöksyssä ja kulki kohti liiallisen alijäämän menettelyä ja luottoluokituksen alenemista valtavasta velanotosta huolimatta viime vaalikaudella työttömyys kasvoi sadallatuhannella ihmisellä vienti ei vetänyt investoinnit ja rakenneuudistukset olivat jäissä ja kilpailukyky kadoksissa vuosina kaksituhattakaksitoista bruttokansantuote supistui nyt on toisin tänä vuonna sen arvioidaan kasvavan yksi pilkku neljä prosenttia ja maltillisen kasvun ennustetaan jatkuvan työttömyys kääntyy laskuun ja velkaantuminen hidastuu kilpailukykysopimus tulevine verokevennyksineen parantaa tilannetta ammattiyhdistysliikkeelle annamme kiitoksen se tuli laajasti ja ryhdikkäästi suoraselkäisen hallituksen rinnalle rakentamaan tulevaisuutta luottamus palautui yhteiskuntaan kilpailukykymme saavuttaa tärkeimmät kilpailijamme ruotsin ja saksan elinkeinoelämältä odotamme investointeja ja työllistämistä nyt on yritysten vuoro hallitus on tehnyt sen mitä on luvannut arvoisa puhemies perussuomalainen eduskuntaryhmä tukee julkisen talouden suunnitelman linjauksia ne ovat vastuullisia ja realistisia jatko vakaalla kasvu uralla turvataan vaikka talouden ja työllisyyden suunta on kääntymässä kehysten on oltava edelleen tiukat kasvu löytyy ensi sijassa uudistuksista ja työstä sekä viennistä jonka osalta mietinnössä korostetaan erityisesti markkinoinnin tehostamisen tärkeyttä

tämä linjaus on myös valtiovarainvaliokunnan sisäisen turvallisuuden selontekoa koskevassa lausunnossa valtiovarainvaliokunta kertaa kehysmietinnössään viime syksyn vastaavan mietinnön lausumat erittäin tärkeää on pitkään jatkuneiden sosiaalisten ongelmien ehkäisy lausumissa edellytetään lisäksi muun muassa ja tutkimuksen korkean tason turvaamista talouden sopeuttamispäätösten kokonaisarvioinnin kehittämistä ja turvapaikanhakijoiden kustannusten nousuun reagoimista perussuomalainen eduskuntaryhmä painottaa näiden toimenpiteiden tärkeyttä arvoisa puhemies oppositioryhmät tekivät valtiovarainvaliokunnan mietintöön satakaksikymmentäyksi lausumaehdotusta kaikille kaikkea hyvää kuten oppositiolle sopii esitysten yhteenlaskettu hintalappu olisi väistämättä miljardiluokkaa rahoituksesta oppositio ei paljon huolta kanna on todettava että meillä ei ole varaa siihen kevytmieliseen velkavetoisuuteen ja pysähtyneisyyteen jota koettiin viime vaalikausi onneksi meillä on hallitus joka ei pelkää eikä selittele vaan tekee päätöksiä joilla suomi nousee me teemme päätöksiä

arvoisa

voimme taata luottamuksen säilymisen maamme kykyyn hoitaa omat asiansa kaiken keskiössä on työllisyys nykyisellä työllisyysasteella ei ole mahdollista rahoittaa nykyisen laajuista hyvinvointiyhteiskuntaa koulutusta terveydenhuoltoa ja välttämättömiä tulonsiirtoja siksi työllisyyttä on pakko saada ylös samalla kun julkisten menojen kehitys pidetään hallinnassa

joilla on turvattu työ järjestöjen valitsemassa mallissa muita suuremman kuorman saavat kantaakseen julkisen sektorin naisvaltaisten alojen työntekijät kuten opettajat ja sairaanhoitajat paikallisen sopimisen lisääminen harmillisesti vesittyi ja jäi järjestäytymättömien yritysten kohdalla toteutumatta juuri se olisi kaikista yksittäisistä toimista ollut pitkällä aikavälillä se vaikuttavin ja ilmainen ilman työmarkkinoiden toiminnan merkittävää parantamista maamme työttömyys jää pysyvästi korkealle tähän on aivan välttämätöntä palata niin pian kuin mahdollista aiemmin keväällä julkistettu työllisyys ja yrittäjyyspaketti sisältää pieniä mutta tarpeellisia keinoja työllisyyden vahvistamiseksi juuri annettu hallitusohjelman mukainen esitys koeaikojen pidentämisestä määräaikaisuuksien helpottamisesta ja takaisinottovelvoitteen keventämisestä tulee myös lisäämään työtilaisuuksia hallitusohjelman tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta ja ja sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta on voimassa mutta toteutuakseen uusia toimia tähän mennessä toteutetuilla tai sovituilla ratkaisuilla tavoitteeseen ei tulla pääsemään uusia keinoja on saatava sovittua jo syksyn budjettiriihessä ja tähän valtiovarainvaliokuntakin hallitusta kannustaa työtä on tehtävä sen puolesta

arvoisa puhemies

hallitus ilmoittaa tekevänsä jotakin hitaita ovat herrojen kiireet sanoo suomalainen sananlasku pääministeri kertoi että työllisyystoimia tehdään elokuun budjettiriihessä siis vasta elokuussa kuitenkin työttömänä on kolmesataakolmekymmentäkaksituhattasata ihmistä ja kun kun katsotaan todellinen työtä vailla olevien joukko ollaan kohta puolessa miljoonassa mitä tekee valtiovarainvaliokunta kehystä käsitellessään pitää oikein hieraista silmiä mietintöä lukiessaan hallituspuolueiden kansanedustajat päätyvät päätä huimaavaan johtopäätökseen eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta ei ole huomautettavaa vuoret järisevät ja hiiri syksyllä eduskunta vielä velvoitti hallitusta katsomaan määrätietoisesti työllisyyden perään ja kiinnittämään vakavaa huomiota sosiaalisiin ongelmiin syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi tämän jälkeen hallitus on uudessa kehyksessä jättänyt työllisyystoimet pois ja leikannut perusturvasta siis perusturvasta kaksisataa miljoonaa euroa leikkausten kohteena ovat vähimmäispäivärahat kansaneläkkeet takuueläkkeet rintamalisä kotihoidon tuki vammaistuki työmarkkinatuki asumistuki ja lapsilisät ja hallituspuolueet eduskunnassa päätyvät järisyttävään johtopäätökseen ei ole huomautettavaa luulenpa että mazzarellalla olisi huomautettavaa luulen että puolella miljoonalla työtä vailla olevalla suomalaisella on huomautettavaa arvelen että isolla joukolla lapsiperheitä on huomautettavaa kun hallitus näyttää peruuttavan muutaman viikon viikon takaisen lupauksensa peruuttaa päivähoitomaksujen korotus uskon että huomautettavaa on myös eläkkeensaajilla joiden verotus eriarvoistettiin suhteessa palkansaajiin vastoin vaalilupauksia arvoisa ministeri orpo voitteko luvata että korjaatte kokoomuksen petetyn lupauksen ja saatatte eläkkeensaajien verotuksen tasa arvoiseksi palkansaajiin nähden ja lunastatteko lupauksen jättää päivähoitomaksujen korotukset toteuttamatta nyt ollaan siinä mistä varoitimme jo vuosi sitten jos työllisyyteen ei panosteta eivät verotulot kasva ja sen seurauksena velkaantuminen ei taitu vaan kääntyy kasvuun valiokunta kirjaa tosiasiat tänä vuonna hallitus velkaa viisi pilkku kuusi miljardia se on enemmän kuin viime vuonna ensi vuonna velkaa otetaan viisi kahdeksan miljardia enemmän kuin tänä vuonna velkaantuminen siis lisääntyy ei vähene arvoisa kokoomus kokoomus luulee että velkaantumisen saa laskemaan puhumalla velkaantumisesta ja sen vaaroista lukekaa oma kehysmietintönne niin huomaatte ettei velka puhumalla vähene sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa tartuttiin myös tulopuoleen muun muassa rahoitusveron ja suurten perintöjen veron kautta näin velkaantumisessa pysyttäisiin laskevalla uralla työllisyyteen pitää tarttua heti tässä ja nyt siksi olemme esittäneet moneen kertaan konkreettisia toimia työllisyyden tukemiseksi lähetekeskustelussa eduskuntaryhmämme puheenjohtaja antti lindtman esitti viiden kohdan listan esitimme emu puskureiden käyttöönottoa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verovähennystä yrittäjille investointeja koulujen ja päiväkotien kuntoon laittamiseksi ja kotien rakentamiseksi työllisyysmäärärahoista huolehtimista sekä kannustusta pankeille jatkaa lyhennysvapaitaan

rouva puhemies käsittelyssämme on julkisen talouden suunnitelma vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva

nyt on hyvä aika käydä keskustelua suomen talouden tulevaisuudesta taloudessa on kyse ihan jokaisen suomalaisen elämästä kun asiat ovat taloudessa hyvin ihmisillä on mahdollisuuksia ammattikoulusta tai vaikka korkeakoulusta valmistuvalle löytyy töitä sataan työpaikkaan hakenut saa vihdoin työtä mutta kun huonosti toivottomuus valtaa alaa työpaikat eivät riitä kaikille syntipukkien etsintä alkaa me päättäjät olemme vastuussa siitä että heikoimmista huolehditaan ja tulevaisuuden vauraus rakentuu vakaalle pohjalle syntipukkijahdin sijaan tarvitaan inhimillistä talouspolitiikkaa arvoisat kollegat vihreät jakavat julkisen talouden suunnitelman tavoitteet meistäkin on hyvä panostaa kilpailukykyyn työllisyyteen rakenneuudistuksiin on oikein että julkisen talouden suunnitelmassa tähdätään julkisen velan kasvun taittamiseen ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseen mutta tämä on valtavan iso mutta me emme ole samaa mieltä hallituksen kanssa

lisää työttömyyttä ja näin vaarantuu myös velkaantumisen hillintä vihreät sen sijaan esittävät maltillisia menoleikkauksia joita kohdennetaan eri tavoin köyhiltä ja tulevaisuuden kasvupotentiaalista emme leikkaisi edustaja zyskowicz kerroin juuri käyttäisimme tarvittavissa määrin myös veroinstrumentteja kuten talouden arviointineuvosto suosittaa veroinstrumenttien poissulkeminen on poliittinen virhe eikä sillä ole mitään tekemistä järkevän talouspolitiikan kanssa tässä vastataan jatkuvasti huudellaan että mistä mistä ja vastaukset kuuluvat perästä arvoisat kollegat julkisen talouden suunnitelma on tärkeä dokumentti mutta olemme viime päivinä kuulleet hallitukselta myös muuta puhetta tuore petteri orpo linjasi ja myös edustaja heinonen että koulutuksesta ei enää leikata lisää muistutamme hallitusta että hallitus on leikkaamassa koulutuksesta kaksisataa miljoonaa tänä vuonna ja ensi vuonna kolmesataa miljoonaa euroa on siis selvää että koulutusleikkauksista merkittävä osa on vielä edessä

koulutuksen leikkausten todellakin pitäisi olla ohi ministeri orpo puhui myös siitä että kokoomus on puhunut liian vähän köyhyydestä me olemme samaa mieltä keskustelut kannattaisi aloittaa välittömästi hallituksen sisällä esimerkiksi lapsi sukupuoli ja tulonjakoarvioiden pitäisi olla hallituksen jatkuvaa talouspolitiikkaa toisin kuin tällä hetkellä vaikuttaa olevan arvoisat kollegat julkisen talouden suunnitelmassa unohdetaan myös se että köyhyys on vaarallinen asia ja väärin myös suomen rajojen ulkopuolella hallituksen näennäinen tavoite nostaa kehitysyhteistyöhön käytetyt varat nolla pilkku seitsemään prosenttiin bktstä on lähinnä naurettava kun hallitus on leikannut valtavasti kehitysyhteistyövaroista

ja ilmasto eivät ole talouskeskustelusta irrallisia asioita suomen talous pitää rakentaa kestävälle pohjalle ympäristölle haitallisiin tukiin pitäisi myös puuttua esimerkiksi vattin tuoreen tutkimuksen mukaan kahdensadan miljoonan euron tuki energiaintensiiviselle teollisuudelle menee hukkaan eikä paranna teollisuuden kilpailukykyä sen sijaan se on ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa

arvoisa rouva puhemies julkisen talouden suunnitelman valmistelusta vastannut ministeri stubb

on nyt enemmän jäljellä kuin sitä oli lähtöhetkellä vaikka työttömyysaste on laskenut on työttömiä työnhakijoita silti tuhansia viime vuotta enemmän suomen pankin mukaan seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste vaatisi keskimäärin yksi pilkku kolme prosentti yksikköä ennustetta suurempaa talouskasvua tätä ei ole näköpiirissä työllisyys ei parane jollei talouskasvu vauhditu ja talouskasvu ei vauhditu ellei työllisyys parane työttömyys on julkisen talouden velkaantumistakin suurempi ongelma ja tämän kieltäminen on hallituksen suurin virhe työllisyyden hoidon epäonnistumisen pääsyynä onkin ulkoisten syiden kuten kansainvälisen taloustilanteen ja rakenneongelmien sijaan hallituksen väärä politiikka vasemmistoliitto ei epäile etteikö hallituksella olisi lainkaan haluja vähentää työttömyyttä sen sijaan väitämme että syy epäonnistumiseen ovat väärät ja alimitoitetut keinot niin lyhyen aikavälin työllisyystoimissa pidemmän aikavälin ratkaisuissa kuin talouspolitiikan peruslinjassakin työllisyysmäärärahat kuten starttiraha ja palkkatuki ovat jälleen loppumassa kesken vuoden tähän ei hallitus ole reagoinut kummallakaan tämän vuoden lisätalousarviolla hallitus kehuu liikennepaketilla ja asuntorakentamisen tukemisella mutta tosiasiassa perusinvestointien taso ei ole perinteisellä kehystasolla esimerkiksi liikennehankkeita on perinteisesti käynnistetty vaalikauden aikana noin miljardilla nyt niitä on päätetty käynnistää vain seitsemälläsadallakuudellakymmenelläneljällä miljoonalla kiitos kuitenkin perusväylänpitoon satsaamisesta korjausvelkaohjelman toimeenpanosta ja raidehankkeiden edistämisestä arvoisa rouva puhemies suurin syy hallituksen maratonin epäonnistumiseen on leikkauspolitiikka jolla hallitus kuristaa ostovoimaa murentaa hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita lisää eriarvoistumista ja työllisyyden ja talouden kasvun myös pitemmällä aikavälillä valiokuntakin toteaa mietinnössään osan asiantuntijoista arvioineen että elvyttävämpi finanssipolitiikka toisi nopeampaa talouskasvua ja vähentäisi muun muassa työttömyydestä johtuvia menoja myös sopeutustoimien kohdentamista on kritisoitu ja niiden on arvioitu heikentävän liikaa kotitalouksien ostovoimaa osaamiseen kohdistuneiden säästöjen on puolestaan katsottu heikentävän kasvua myös pidemmällä aikavälillä hallitus vie pohjaa tuottavuuden kasvulta tuottavuuden on ollut ja tulee jatkossakin olemaan talouden kasvun tärkein tekijä kokoomuksen kunniapuheenjohtaja ilkka suominenkin totesi vastikään kokoomuksen politiikan olevan liian markkinaliberaalia on käsittämätöntä että keskusta ja perussuomalaiset taipuvat mukaan tähän kaikkien aikojen kokoomuslaisimpaan hallituspolitiikkaan suomelle ja kansalaisille välttämättömän sote uudistuksenkin mahdollisuudet kokoomus haluaa tuhria markkinaintoilunsa alttarille kokoomus lotkauta korvaansa sen paremmin ruotsin huonoille kokemuksille kuin suomalaisten asiantuntijoiden varoituksille valinnanvapauden vaaroista sosiaali ja terveyspalveluissa siis kustannusten kasvusta ja eriarvoisuuden lisääntymisestä kansalaisten ja alueiden välillä

investointiohjelma verouudistus yrittäjyyden edistäminen suuri koulutuspanostus osaamiseen ja tuottavuuteen työntekijöiden aseman parantaminen vanhempainvapaajärjestelmä uusi automaattinen palkkatukimalli perustuloon perustuva sosiaaliturvauudistus sekä ekologinen liikenteen ja energiaveron uudistaminen arvoisa rouva puhemies lopuksi teen vastalauseeseen kolme sisältyvät lausumaehdotukset sekä kannatan edustaja viitasen esittämää vastalauseen kuusi lausumaehdotusta

työnteko on hyväksi niin kauan kuin emme unohda elämistä sanotaan afrikkalaisessa sananlaskussa sairauspoissaoloista ja sairauseläkkeistä aiheutuu suunnattomat kustannukset yhteiskunnalle professori guy ahosen tuoreen raportin mukaan kyse on noin kahdestakymmenestäviidestä miljardista eurosta vuodessa lisäksi kyseessä on aina yksilön tragedia kun työiässä oleva ihminen menettää työkykynsä panostukset työhyvinvointiin maksavat aina itsensä moninkertaisesti takaisin tämän vuoksi on valitettavaa ettei hallitus eivätkä työmarkkinaosapuolet ole osoittaneet kiinnostusta työhyvinvoinnin esiin kilpailukykysopimusta kootessaan rkpn ajatuspaja agenda on tänään julkaissut tutkijaprofessori guy ahosen laatiman raportin raportissa esitetään panostuksia henkilötuottavuuden parantamiseen lisäämällä työhyvinvointia kaikilla yhteiskunnan tasoilla panostukset mahdollistaisivat talouden tuottavuuden nousun jopa kahdellakymmenellä prosentilla hyvä valtiovarainministeri ruotsalainen eduskuntaryhmä antaa tämän ehdotuksen myös hallituksen käytettäväksi olemme valmiita auttamaan arvoisa puhemies konservatiivi on valtiomies joka on ihastunut vallitseviin epäkohtiin toisin kuin liberaali joka haluaa korvata ne toisilla sanoi amerikkalainen kirjailija ambrose bierce aikoinaan maamme työllisyystilastot puhuvat selvää kieltään esimerkiksi ruotsissa nuorten naisten työllisyyden taso on huomattavasti korkeammalla kuin meillä

päinvastoin ne jarruttavat tasa arvoa työmarkkinoilla sipilän hallitus on tehnyt selvän ideologisen valinnan kun se ei halua edistää naisten uramahdollisuuksia eikä palkka ja eläkekehitystä ruotsalainen eduskuntaryhmä esittää perhepoliittista kokonaisuudistusta vanhempainvapaat tulee uudistaa esimerkiksi kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisesti kotihoidon tuki on tehtävä kannustavammaksi myös päivähoidossa tarvitaan uusi malli kun hallitus on romuttanut subjektiivisen päivähoito oikeuden haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen se on myös merkittävä edellytys työn ja perhe elämän yhdistämiselle esimerkiksi ruotsissa jokaisella lapsella on oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivittäin tulemme selvittämään olisiko ruotsin malli tai jokin muu malli vaihtoehto suomellekin

lika sant

av arbete till beskattning svenska riksdagsgruppen tror

seuraavaksi edustaja östman ja hänen jälkeensä ennen debattia ministeri orpolle mahdollisuus käyttää

arvoisa rouva puhemies

tekojen ja tavoitteiden ristiriita kdn mielestä on nyt panostettava perheiden hyvinvointiin mikäli syntyvyys säilyy alhaisella tasolla tai edelleen laskee väestörakenteen vinouma ja sen myötä kestävyysvaje pahenevat entisestään arvoisa rouva puhemies viime viikon maataloutta koskevassa välikysymyskeskustelussa nousi selvästi esille että kaikilla puolueilla on yhteinen näkemys kriisin vakavuudesta hyvä näin mutta tilanne on edelleen yhtä akuutti kd edellyttää että hallitus tuo välittömästi syysistuntokauden alussa lisätalousarvion johon sisältyy luvattu maatalouden kriisipaketti esitämme myös parlamentaarisen työryhmän asettamista maatalous on niin tärkeä elinkeino että sen tulevaisuuden suunnasta tulee päättää yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa arvoisa puhemies pääministeri on todennut että hallituksen tähänastiset toimet eivät riitä vielä siihen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen on hyvä että tämä todetaan rehellisesti ja avoimesti kilpailukykysopimuksen yhteydessä työmarkkinajärjestöt sopivat paikallisen sopimisen periaatteista mutta ne eivät edusta kaikkia työnantajia ja työntekijöitä ja siksi hallituksen tulee pitää kiinni tavoitteistaan ja ryhtyä toimiin joilla mahdollistetaan paikallinen sopiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kiky sopimuksen lisäksi tarvitaan yhä perinteisiä työllisyystoimia julkisen talouden suunnitelmassaan hallitus leikkaa työllisyys ja yrityspolitiikan määrärahoja yli kymmenen kehyskauden aikana kdn eduskuntaryhmä näkee tärkeänä että työttömyysturvan aktiivikäytön mahdollistamisen lisäksi työllisyysmäärärahoja korotetaan tarvittavalle tasolle kannamme myös huolta valtion perustehtäviin kuuluvan sisäisen turvallisuuden voimavaroista poliisitoimeen ei voida kohdistaa lisäsäästöjä tehtävien lisääntyessä ja muuttuessa haasteellisemmiksi jotta sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti on toimintaan osoitettava riittävät määrärahat lopuksi arvoisa puhemies maailmantalouden osalta voimme joutua todistamaan merkittäviä mullistuksia lähiaikoina britannian mahdollisella eu erolla voi pahimmillaan olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia myös suomen talouteen toteutuessaan brexit johtaisi laajempaan poliittiseen ja taloudelliseen kriisin suomessa ja euroopassa näihin mahdollisiin muutoksiin tulee varautua arvoisa puhemies teen vastalauseen numero viiden mukaisen kannanottoesityksen
sitten seuraavaksi ministeri orpo enintään viisi minuuttia tuosta

arvoisa rouva puhemies hyvä eduskunta ensinnäkin kiitos valtiovarainvaliokunnalle hyvästä työstä ja mietinnöstä ja kiitos eduskuntaryhmille hyvistä hyvistä puheenvuoroista tänään tänään on julkaistu talousennuste joka ennustaa tälle vuodelle yhden pilkku neljän prosentin talouskasvua tästähän täytyy olla tyytyväinen pitkä marssi olkoon vaikka maraton mutta meillä on kuitenkin valoa näköpiirissä meillä on suuret haasteet me velkaannumme edelleen paljon mutta meillä on valoa meidän taloutemme on lähtenyt hienoiseen kasvuun ja meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta tätä talouskasvua tuetaan jotta julkisen talouden tilanne ja ennen kaikkea työllisyystilanne saadaan suomessa paremmaksi ja sitä kautta hyvinvointiamme ja tulevaisuudenuskoa vahvistettua me nimittäin nimenomaan tarvitsemme tulevaisuudenuskoa suomessa me tarvitsemme tulevaisuudenuskoa yrittäjille työnantajille jotta he investoivat jotta he uskaltavat palkata uusia ihmisiä jotta ihmiset saavat työtä me tarvitsemme tulevaisuudenuskoa suomalaisille perheille jotta he voivat rakentaa tulevaisuuttaan miettiä miettiä vaikkapa uuden asunnon hankkimista me tarvitsemme uskoa ja silloin meidän kannattaa hetki uhrata myöskin oppositiossa aikaa sille että talous on lähtemässä kasvuun

edustajat me tarvitsemme jatkuvasti lisää toimenpiteitä joilla työllisyyttä voidaan parantaa erittäin tyytyväinen kilpailukykysopimuksen syntymisestä vaikka se ei täyttänytkään kokonaisuudessaan niitä hallitusohjelmassa sille asetettuja tavoitteita se vie kuitenkin selkeästi eteenpäin yhteiskunnassa on sovittu ratkaisusta jolla jolla arvioidaan syntyvän noin kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa ainakin eturivin kommenttien perusteella tämäkään ei ollut hyvä asia vaikka me olemme pystyneet laajapohjaisesti tällaisen ratkaisun löytämään on erittäin hyvä asia että kattavuus on jo tällä hetkellä sitä luokkaa että neljänsadanviidentoista miljoonan verokevennykset tai paremminkin kiristyksen kompensaatio pystytään tekemään ja olin tyytyväinen kuullessani muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorossa että kiritetään vielä ulkona olevia järjestöjä liittymään mukaan kilpailukykysopimukseen jotta yhdeksänkymmenen prosentin raja ylitetään jotta myöskin aito veronkevennys tuo noin sata miljoonaa voidaan toteuttaa hallitus on tehnyt oikeita toimenpiteitä oikeansuuntaisia toimenpiteitä joilla talouskasvua on saatu aikaan jo mainitsin me olemme tehneet hyvää veropolitiikkaa palaan siihen kohta ensi vuoden alkuun valmistellaan yrittäjäveropakettia jossa on useita toimenpiteitä muun muassa yrittäjävähennys maksuperusteinen arvonlisävero kotitalousvähennyksen parantaminen joilla me parannamme työllisyyttä ja yritysten tilannetta me olemme laskeneet työllistämisen kynnystä viime viikolla hallituksessa hyväksytyllä lakipaketilla mutta on selvää että tarvitaan lisää työllisyystoimia ja me valmistelemme tällä hetkellä seuraavaan budjettiriiheen syksyllä tai loppukesään lisää työllisyystoimenpiteitä koska sadankymmenentuhannen työpaikan tavoite on hallitukselle keskeisimpiä tavoitteita ja meidän täytyy tehdä lisää toimia on totta että kyseessä on maraton on totta että maratonista me olemme saaneet selkeitä tuloksia aikaan työllisyysrintamalla ja me teemme lisää jotta me voimme olla ylpeinä maalissa sen maratonin jälkeen on myöskin hyvä että tässä ei ole yksinjuoksusta kyse vaan tämä on joukkuepeliä ja viestikapulaakin voidaan välillä vaihtaa saadaan vereksiä voimia

sdpn puheenvuorossa ei paljonkaan valoa näkynyt ei ei kiitosta niille toimille jotka selkeästi ovat luoneet suomeen työpaikkoja mutta ehkä haluaisin kommentoida tätä jo aikaisemmin täällä käytyä eläkeläisten verotukseen liittyvää keskustelua ennen siihen ei ollut mahdollisuutta siis yhdenkään eläkeläisen verotus ei ole kiristynyt on totta että eläkeläisille ei ole kohdistettu suoria täsmäveronkevennystoimia mutta en voi ymmärtää sitä miksi te työväenpuolue olette niin kovasti sitä vastaan että pieni ja ja keskituloisten työtulovähennystä voitaisiin alentaa tämä on teille ideologinen kysymys minulle se on työllistämiskysymys ja työllisyys on hyvinvoinnin kaikkein tärkein elementti sen lisäksi indeksitarkistukset on tehty kaikille kaikille tänä vuonna ei siis ainoastaan työtuloon vaan myöskin eläketuloon mikä on tärkeää ja ensi syksynä hallitus päättää riihessään tulevien veronkevennysten profiilista ja niiden kohdentamisesta vihreille sivistyksestä ja koulutuksesta on totta että nämä leikkaukset ovat kovia mutta kun meillä on neljän miljardin tavoite jolla tasapainotetaan taloutta meidän on siihen päästävä nämä päätökset on tehty ja niitä viedään toimeen mutta samaan aikaan toivon että kiinnitätte huomiota niihin kaikkiin uudistuksiin joita tehdään koska me käytämme kuitenkin miljardeja rahaa suomessa koulutukseen ja sivistykseen tieteeseen ja tutkimukseen

yliopistoissa ja korkeakouluissa jatketaan myöhemmin kiitos

tulevaisuus rakennetaan mitkä ovat ne palvelut ja millä ne rahoitetaan se tehdäänkö neljän miljardin euron sopeutuksessa kymmenen tai jopa sadan miljoonan euron siirtoja ei ratkaisevasti vaikuta siihen pohjaan jonka pohjalle hyvinvointivaltio istutetaan työn verotus ja lisävelka on kuitenkin sitä kaikkein kovinta myrkkyä joka tuhoaisi tämän suunnitelman sen tähden on tärkeätä että suunnitelma on uskottava luotettava se on tasapainossa ja se lisää ennustettavuutta ja mahdollistaa sen että suomeen tulee jatkossa investointeja yrityksiä ja työpaikkoja yksin sopeuttamisella tämä suunnitelma ei voi toteutua tarvitaan kasvua ja lisää työllisyyttä sen tähden on tärkeätä että tämä suunnitelma joka osaltaan luo pohjan tulevaisuuteen arvoisa rouva puhemies todella tässä puhuttiin maratonjuoksusta todella tämä kansainvälinen ympäristö on nyt vaativa meillä on brexit äänestys tulossa näemme että euroopan keskuspankin ruuti alkaa kastua kun jäsenmaat mitä pitäisi tehdä niin rahapolitiikalla ei enää mitään voi tehdä

ministeri orpon kollega aikanaan

miljardia kun siellä hänen toimestaan lähdettiin ajamaan uudistuksia taakse nyt

vasemmistolainen politiikka myöskin sen nousu johtaa portugalissa espanjassa siihen että ihmisten hyvinvointi rapautuu ja kärsii kun uudistustoimet keskeytetään suomessakin on se vaara että me lähdemme tälle vasemmiston linjalle joka merkitsee suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointipohjan romuttamista
arvoisa puhemies minä odotin oppositiolta ja erityisesti vasemmistolta ja vihreältä oppositiolta rakentavia vaihtoehtoja mutta niitä ei kyllä yhtäkään ole kuulunut vain vain periaatteita ja periaatteilla tässä ei nyt

johdolla ei oppositio silloin vaan hallituspuolueet saivat aikaan sen että velkaa otettiin todellakin itseisarvoisesti jopa neljäkymmentä miljardia euroa veronmaksajien piikkiin bruttokansantuote aleni työttömyys nousi ja kilpailukyky oli täysin menetetty tässä tilanteessa jos oltaisiin ja jatkettaisiin nyt niin kuin oppositio vasemmisto

vihreiden perästä ei kuulunut vielä mitään palataan siihen kohta mutta kilpailukykysopimus on maamme tulevaisuuden kannalta kyllä erittäin tärkeä se osoittaa ennen muuta tavallisilta suomalaisilta työntekijöiltä suurta vastuunkantoa ja vastuuntuntoa maamme tulevaisuudesta hallitus on luvannut että jatkossa luotamme työntekijöihin ja työnantajiin yhä enemmän ja vahvistamme sopimisen mahdollisuuksia työpaikoilla

ministeri orpo millä tavalla hallitus tulee ensi vuoden jälkeen edistämään paikallista sopimista hallitusohjelman kirjausten täyttämiseksi

arvoisa rouva puhemies arvoisa valtiovarainministeri kun tulitte uuteen tehtävään onneksi olkoon siitä sanoitte että haluatte puhua enemmän köyhyydestä se oli minusta hyvä varsinkin kun samaan aikaan myös keskustan uusi ryhmäpuheenjohtaja kertoi että nyt alkiolaisuutta mutta nyt on pieni ongelma tässä nimittäin yritin tästä kehyslinjauksesta ihan suurennuslasinkin kanssa etsiä joitain linjauksia jotka olisivat puhuneet sen köyhän puolesta päinvastoin siellä on uusia lisäleikkauksia olin hyvin hämmentynyt siitä vielä enemmän tunnen tarvitsevani suurennuslasia myös siinä että täältä ei vieläkään arvoisa valtiovarainministeri löydy sitä paikkaavaa toimenpidettä jolla kokoomus korjaisi petetyn vaalilupauksensa te sanoitte ennen vaaleja kokoomus sanoi silloisen puheenjohtajan suulla että se on perusfilosofia että eläkkeensaajien verotus on yhdenmukainen palkansaajien kanssa se oli silloin se ja ei kai nyt voi olla niin että kun linjanmuutosta muutenkin tarvitaan ja aletaan puhua sosiaalisemmin köyhyydestä niin otetaan myös tämä eläkkeensaajien
arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri orpo jos aiotte jatkaa koulutusleikkauksia niin minkä takia hoette että te ette jatka niitä te olette leikkaamassa tänä vuonna kaksisataa miljoonaa ensi vuonna kolmesataa miljoonaa valtaosa koulutusleikkauksista on

aiotte jatkaa tätä leikkaamista minkä takia tämä on yhtäkkiä kokoomuksen retoriikkaa minkä minkä takia tästä on muodostunut hokema ovatko kunnallisvaalit tulossa mitä tässä on tapahtumassa onko ikään kuin käsienpesun aika tätä tätä kyllä ihmettelen todella todella ihmettelen tätä
arvoisa rouva puhemies täällä sekä ministeri että hallituspuolueiden edustajat ovat korostaneet johdonmukaisuutta ja uskottavuutta politiikassaan ei puolitoista vuotta sitten vaalien alla taloustilanne ollut kovin paljon vaikeampi kuin se on nyt silloin kuitenkin kaikki nykyiset hallituspuolueet kameroiden edessä totesivat että koulutuksesta on leikattu jo aivan liikaa opetuksesta osaamisesta ei leikata nyt on leikattu valtavia summia jotka ovat niin kuin tässä edustaja yanar totesi vasta tulossa voimaan mitä johdonmukaisuutta tämä on mitä uskottavuutta tämä on tämä vie pohjan myöskin tämän päivän puheiden johdonmukaisuudelta ja ja uskottavuudelta kun ei pidetä sitä mitä luvataan silloin kun päästään vallan kahvaan ja

arvoisa rouva puhemies sairauseläkkeet ja sairauspoissaolothan aiheuttavat kahdenkymmenenviiden miljardin menetyksen yhteiskunnalle vuosittain tässähän olisi valtava mahdollisuus nostaa yhteiskuntamme tuottavuutta paljon enemmän kuin millään kilpailukykysopimuksilla nyt saadaan aikaan siksi on valitettavaa että tämä asia on jäänyt taka alalle työmarkkinoita koskevassa keskustelussa työhyvinvoinnin parantamisen pitäisi olla yksi kaikkein tärkeimmistä kärkihankkeista olen iloinen että valtiovarainministeri orpo jo ennen tätä debattia on saanut tutkijaprofessori guy ahosen tuoreen raportin käsiinsä toivon todella että tutustutte siihen huolellisesti kysyn lopuksi onko hallituksella aikomusta ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi

arvoisa rouva puhemies kuulimme tuoreen valtiovarainministerin suusta listan hallituksen hyvistä saavutuksista ja minäkin iloitsen niistä kyllähän totta on että hallitus on myös onnistunut eräissä asioissa ja kiitän hallitusta näistä onnistumisista toisaalta on nöyrästi myöntää että kyllähän hyvinvointiyhteiskunnassamme on edelleen tekemistä ja heikkoja kohtia vaikka valvira esimerkiksi on raportoinut vanhusten yleisestä kaltoinkohtelusta hoitolaitoksissa hallitus hyväksyy vanhustenhoitajien vähentämisen entisestään alentamalla suositusta nykyisestä nolla pilkku viidestä hoitajasta nolla pilkku neljään hoitajaan potilasta kohden

valtiovarainministeri orpo ensinnäkin onnittelut uudelle valtiovarainministerille ja puolesta tervetuloa tänne saliin nyt myös valtiovarainministerinä minä kyllä pistin myönteisesti merkille kun tulitte valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi että teillä oli muutamia linjauksia totesitte että hallituksen työtapoja pitäisi uudistaa ja keskiluokka pitäisi paremmin huomioida ja köyhyyteenkin pitäisi tarttua paitsi puheissa niin myös teoissa huomasin että keskustan uusi ryhmäpuheenjohtajakin kiinnitti huomiota siihen että

arvoisa rouva puhemies

tätä keskustelua julkisen talouden suunnitelmasta ja erityisesti keskustelua opposition ja hallitusryhmien edustajien välillä siitä onko esitetty vaihtoehtoja vai eikö ole niin täytyy kyllä todeta että mielestäni reilun vuoden eduskuntakokemuksen perusteella on aika arvotonta pötypuhetta väittää ettei vaihtoehtoja olisi esitetty on hölynpölyä sanoa että niitä ei olisi olemassa niitä on esitetty useiden satojen miljoonien eurojen edestä on kohtuutonta sanoa että ne tulisi esittää uudelleen kohta kohdalta joka ikisessä istunnossa jossa käsittelemme taloutta jokainen oppositioryhmä on esittänyt vaihtoehtobudjettinsa ja yksityiskohtaisesti nimennyt niissä toimenpiteitä joita olemme vaihtoehtona esittäneet ja tänäänkin niitä on tuotu esille toivoisin kuunneltavan
arvoisa rouva puhemies kun vihreiden ryhmäpuhujan edustaja yanarin kohdalla pyydettiin tietoa vihreiden säästökohteista niin hän sanoi että perästä kuuluu siinä vaiheessa terästin kuuloani mutta vaikka kuuntelin tarkkaan edustaja yanarin ryhmäpuheenvuoron loppuun en kuullut yhtään ainoata konkreettista säästökohdetta josta vihreät säästäisivät sen sijaan kun torjuvat hallituksen säästöt ja esittävät paljon lisämenoja

arvoisa rouva puhemies budjettia tehdään aina vuosi kerrallaan ja viime syksyn osalta meidän budjetistamme löytyy menosopeutuksen kokoluokka jossa tuloja lisääntyy kolmesataayksitoista miljoonaa euroa menoja kaksi miljoonaa euroa vaikutus budjettiin on kaksisataakuusitoista pilkku kaksi miljoonaa enemmän velkaa ottava mutta siinä on talouskasvulle haitallisia elementtejä vähemmän kuin hallituksen versiossa osinkoverouudistuksesta plus kaksisataakuusikymmentäyksi miljoonaa menosopeutus

arvoisa puhemies jos halutaan tukea kasvua elvyttämällä niin kuin hallitus nyt ilmeisesti haluaa niin on julkisinvestointien määrän kasvattaminen kaikista tehokkain keino koska silloin kerrannaisvaikutukset ovat kaikista suurimpia elvyttää voi toki myöskin verokevennyksillä mutta silloin näitä verokevennyksiä pitää toteuttaa viisaalla tavalla jos kevennetään esimerkiksi keskituloisen verotusta niin se ei mene kulutukseen suoraan yhtä varmasti kuin silloin kun kevennetään pienituloisten verotusta siinä tapauksessa että verokevennyksiä suunnataan keskituloisille on siis riski että nämä lähinnä kasvattavat alijäämää eivätkä lisää työllisyyttä tai ostovoimaa siksi vasemmistoliiton näkemys on ollut että mikäli tuloverokevennyksiä tehdään niin niitä kannattaa suunnata kaikille pienituloisille suomalaisille esimerkiksi kunnallisverotuksen perusvähennystä nostamalla jolloin myöskin päästään siitä ongelmasta että työttömien ja eläkeläisten sekä palkansaajien verotuksen välinen erotus kasvaa entuudestaan siitähän tässä on kyse miten oikeudenmukaiseksi kansalaiset kokevat meidän verotuksen rakenteen

arvoisa puhemies esitän onnittelut ministeri orpolle uudesta entistä vaativammasta tehtävästä hoiditte sisäministerin tehtävät erinomaisen hyvin ja uskon että täällä koko salissa on kova odotus sen suhteen miten käytte nyt tähän uuteen vielä vaativampaan työhön käsiksi suurella mielenkiinnolla jäin odottamaan ilmeisesti jonka juuri sitten hetken piditte ja nyt täytyy sanoa että ensimmäinen puhe oli kyllä pettymys siis oli puhuttu siitä että tulee uutta ajatusta ja kun luin teidän puoluekokouspuheenne hyvin tarkkaan siinä oli hyvin sosiaalinen sosiaalinen henki mutta sitten kun kuuntelin teidän äskeistä esiintymistänne niin sehän oli ihan kuin ministeri stubb olisi puhunut ei siinä ollut ensimmäistäkään merkkiä että kehyshommaa tarkasteltaisiin uudelleen ei mitään merkkiä politiikan tarkastuksesta miltään osin ei eronnut yhtään ministeri stubbin puheista joten kylmää kyytiä ja eläkeläiset ovat aivan ihmeissään tuon teidän lausuntonne jälkeen

arvoisa puhemies pois nyt juuri kesätauon alla tällainen synkkyys mitä tässä on nyt levitetty suomen suunta on oikea ja suomen suunta on kääntynyt tästä on jo selvät merkit merkit olemassa yhdessä vuodessa tämä hallitus on kääntänyt suomen suunnan yhdessä vuodessa myönnän että käänne on vielä kesken ja sen tulee jatkua mutta se suunta on kääntynyt monen taantumavuoden jälkeen ja pitkän velkaantumisen jälkeen tässä suhteessa kiitän valiokuntaa että se on valinnut tällaisen vastuullisen ja vakaan linjan joka tukee tämän uuden suunnan ylläpitämistä suunta on siis oikea eikä toimivaa vaihtoehtoa huomatkaa toimivaa uskottavaa vaihtoehtoa oppositiosta ole kuultu tälle uudelle suunnalle kyllä te olette vaihtoehtoja sellaisia joihin ette uskoneet itsekään siis itsekään uskoneet silloin kun olitte hallituksessa ette toteuttaneet niitä asioita mitä nyt lupaatte nyt voimme olla tyytyväisiä siihen että suunta on sentään kääntynyt maalissa ei olla perillä ei olla tavoitteita ei olla saavutettu vielä kaikkia mitä on asetettu mutta suunta kohti niitä tavoitteita on nyt vakaa ja tämä mietintö tukee sitä

hyvä hieman pysähtyä ja miettiä miksi erilaisia tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan syy on kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä että vienti ei vedä tarpeeksi hyvin ja uusia teollisia työpaikkoja on viimeisen kymmenen vuoden aikana tilastokeskuksen mukaan käytännössä syntynyt lähinnä vaasan energiaklusteriin kaikella poliittisella päätöksenteolla myös sote ratkaisulla on suora yhteys elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin viennin edistämiseen ja siten uusien resurssien ja työpaikkojen luomiseen pohjanmaan viennin arvo arvo on viisi kertaa korkeampi kuin vähiten yhteensä myös euroissa vaasasta viedään kolmekymmentä prosenttia koko maan teknologiaviennistä ulkomaille näillä miljardeilla miljardeilla arvoisa ministeri ylläpidetään monia valtionhallinnon maakuntien ja sairaanhoitopiirien palveluja arvoisa ministeri ei kai ole niin että hallitus vie uudistuksia ja säästöjä läpi analysoimatta ja peilaamatta toimenpiteitä siihen kaikista tärkeimpään eli vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin

rouva puhemies perhepolitiikka on aivan keskeisessä roolissa kun haluamme kuroa umpeen kestävyysvajetta ja toisaalta parantaa huoltosuhdetta ilolla
että kun te ministeri orpo piditte ensimmäisen puheenne puheenjohtajana niin otitte siinä kantaa paitsi vähäosaisten puolesta niin myöskin keskiluokan puolesta

arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta on vastuullinen asiakirja ja siinä osoitetaan se että tässä vaikeassa taloustilanteessa hallitus hakee neljän miljardin euron sopeutusta talouteen määrätietoisesti ja ratkaisuhakuisesti pyrkii parantamaan työllisyysastetta tuo tavoite kuudestakymmenestäkahdeksasta seitsemäänkymmeneenkahteen on aivan välttämätön koska kaikki tiedämme että vain työllisyysastetta nostamalla saadaan valtiontalous ja julkinen talous jälleen siihen kuntoon että voidaan kantaa huolta kaikista ihmisistä tässä yhteiskunnassa ja niistä tarpeista joita meillä kaiken kaikkiaan on

koulutuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen kannalta mutta ei ole niin että kaikki olisi hyvin tuossa valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa nousi vahvasti esille se että vienti on se jonka kautta suomi nousee ja työllisyys nousee ja ja viennin markkinoinnissa meillä on vielä paljon tehtävää meidän markkinointikoulutuksemme ei ole sillä tasolla että me pärjäisimme tuolla maailmalla hyvillä tuotteillamme me me tarvitsemme parempaa markkinointia ja osaamista siinä arvoisa

tässä on myös toinen toinen vaihtoehto eli oliko siis tulossa lisäleikkauksia koulutukseen me emme tienneet tästä oliko suunnitteilla ennätyksellisten koulutusleikkausten lisäksi vielä uudet toimet jos oli niin tämäkin on yllätys jos ei ollut niin niin on myös virheellistä sanoa että koulutuksesta ei leikata lisää koska olette leikkaamassa lisää

puhujakorokkeelta

arvoisa rouva puhemies on hyvä että puheita luetaan ja myöskin kun niitä kirjoitetaan niitä tehdään ihan tosissaan uskon että koko hallitus jakaa sen tavoitteen siitä että meidän täytyy tehdä töitä sen eteen että eriarvoisuutta suomessa vähennetään tuloeroja vähennetään köyhemmistä ja heikommassa asemassa olevista pidetään huolta se on takuuvarmasti joka ainoan tässä hallituksessa istuvan hallituspuolueen tavoite mutta sen yksi keskeinen perusta on terve talous siihen tarvitaan kilpailukykyä työpaikkoja työllisyyttä talouskasvua ja siihen tarvitaan terve julkinen talous terve julkinen talous vaatii akuuttina toimena sen että me teemme menosopeutuksia

neljän miljardin leikkaukset jotka ovat kova tavoite se määriteltiin viimeistään hallitusohjelmaneuvotteluissa jos muistan oikein niin suurin osa eduskuntapuolueista ei ollut ennen vaaleja niin nopean tahdin puolella mutta kun me katsoimme sitä kehikkoa niin oli selvää että tämä pitää tehdä nopeammassa ja tässä tahdissa jos velkaantuminen halutaan taittaa ja velkaantumisen taittaminen on aivan oleellinen asia me emme voi jättää velkaa ja kasvavaa velkataakkaa tuleville sukupolville se on yksi kestävän politiikan aivan keskeisiä elementtejä ja silloin joudutaan tekemään leikkauksia edustaja eivät nämä edes ole ennätyksellisiä säästöjä ennätykset tehtiin viime kaudella olitte mukana kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa suoria leikkauksia sivistykseen ja koulutukseen miljoonaa kyllä kuusisataakolmekymmentä miljoonaa on paljon joka on tämän hallituskauden määrä se on erittäin paljon mutta me voimme tästäkin saivarrella ei uusia päätöksiä lisäleikkauksista sivistykseen koulutukseen tämä on merkittävää jos talouskasvu ei lähde liikkeelle jos työllisyystilannetta ei saada paranemaan niin me olemme siinä kierteessä että me joudumme tekemään lisäleikkauksia

kaksi miljardia kyllä sata miljoonaa on paljon mutta kolme pilkku yksi miljardia on erittäin paljon

mitä tulee sitten yleensä tähän politiikkaan ja siihen miten huomioidaan vaikutukset niin sanotusti tavallisten suomalaisten ihmisten arkeen niin minusta on ollut aivan hyvä periaate se että hallitus ottaa käyttöön useammin ja useammin tällaisen kotitalousvaikutusarvioinnin silloin kun tehdään päätöksiä mikä on se vaikutus sinne tavallisen ihmisen arkeen minusta tämä on luonnollinen tapa ja meidän täytyy etsiä siihen hyvä keino millä me pystymme tätä asiaa arvioimaan siitä päästään näihin varhaiskasvatusmaksuihin tämän asian käsittely pysäytettiin nyt valiokunnassa ja meillä on nyt budjettiriiheen asti aikaa löytää järkevämpi malli kun me vielä tiedämme tästä sen että kunnat eivät juurikaan tule ottamaan näitä maksukorotuksia käyttöön jolloin se lisätulo ei tule toteutumaan minusta on aivan järkevää että tämä arvioidaan malttakaa mielenne tähän asiaan palataan syksyllä ja katsotaan minkä tyyppisiä ratkaisuja me pystymme löytämään tässäkin on se toinen puoli sen esityksen perusteella joka on eduskunnassa alennetaan niitä pienempiä päivähoitomaksuja köyhyyden puolesta kun se ei ollut sieltä löytynyt takuueläkettä on nostettu aikaisemmin kaksikymmentä euroa nyt tässä kahdeksan euroa eli on tehty erittäin vaikeassakin tilanteessa pieni kädenojennus tiedän että tällä ei maailmaa rakenneta mutta pieni kädenojennus erittäin vaikeassa tilanteessa vielä sitten eläkeläisten verokohteluun yhdenkään eläkeläisen verotus ei ole kiristynyt ei yhdenkään jos katsotaan isoa kuvaa niin voidaan sanoa että se on keskimäärin samalla tasolla kuin palkansaajan mutta kyllä minä silti uskallan puolustaa sitä että me haluamme että pieni ja keskituloiselle erityisesti pienituloiselle jää enemmän rahaa käteen se edistää työllistymistä se vähentää verokiilaa te voitte hymyillä nyt tyytyväisinä minä uskallan sanoa sen että asetan tässä asiassa sen pienituloisen ihmisen etusijalle sen että hänen kannattaa ottaa työtä vastaan minusta työ on ensisijaista ja silti kun me katsomme isoa kuvaa veropolitiikassa eläkeläisten ja palkansaajan verotuksessa ei ole tällä hetkellä suuria eroja tämä oli täsmätoimi jonka hallituspuolueet tekivät yhdessä minä ainakin olen siitä ylpeä ja toivon että sillä on pystytty työllistämään ihmisiä

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy todeta ryhmäpuheenjohtaja terholle ja muille jotka tästä käänteestä ovat puhuneet ja tätä ovat hehkuttaneet niin tulee vähän mieleen se vanha sanonta että aina on oksan ottajia kun on kuusen kaatajia tosiasiassahan tästä pohjalta noususta joka nyt näkyy kuuluu kiitos osuuspankkiryhmälle ja reijo karhiselle joka on tarjonnut näitä lyhennysvapaita mikä on nostanut yksityistä kulutusta joka tilastojen mukaan on tämän nousun takana hyvä niin ja me olemme siitä iloisia kuten olemme myös iloisia työmarkkinajärjestöjen tekemästä sopimuksesta ja olemme myös tarjonneet nyt hallitukselle näitä näitä keinoja

arvoisa puhemies täällä on tuota kiky sopimusta arvostettu ja hyvä niin siitä tulee ennustettavuutta ja vakautta työmarkkinoille mutta on siinä myös huonot puolensa ensinnäkin se syntymistapa oli kyllä hyvin kyseenalainen ja kuten jo välihuudossa totesin se tapahtui kiristyksen ja painostuksen edessä se vie ostovoimaa joka vmnkin ennusteen mukaan johtaa siihen että ensi vuonna talous kasvaa vain yhden prosentin kun se tänä vuonna kasvaa yksi pilkku neljä prosenttia ja kun omassa puheenvuorossani viittasin tuottavuuteen

työhyvinvointiin on sillä että rasitetut raskasta työtä tekevät pitkää päivää tekevät työntekijät pakotetaan ilman palkkaa tekemään lisätunteja ja sen lisäksi julkisella puolella leikataan kolmannes lomarahoista työmotivaation työhyvinvoinnin ja sitä kautta tuottavuuden kannalta tällä voi olla hyvinkin kielteisiä

todella suomalaisella tuotannolla ja työllä pitää olla maailmalla ja suomessa kilpailukykyä sen takia on tärkeää että yhteiskuntasopimus on on syntynyt jotta saamme viennin viennin vetämään arvoisa puhemies täällä on todettu että miksei oppositio ole esittänyt mitään realistisia vaihtoehtoja sellaista minusta ei voi esittääkään silloin kun talous on pienentynyt kolme vuotta peräkkäin ei se ole vieläkään vuoden kaksituhattakahdeksan tasolla joten tästä supistuvasta ei pysty esittämään mitään suuria vaihtoehtoja meidän on pakko jos me me säästämme olla suuressa pääluokassa kun olen katsonut näitä vaihtoehtobudjetteja niin vihreillä on siellä epärealistinen kasvuluku hyvin pieniä kymmenen

sdpllä on on tämä sitran sammon ryöstö ja niin edelleen eivät ne ole ne ole mitään todellisia vaihtoehtoja hyvä että yritetään tehdä vaihtoehtobudjetteja mutta niin kuin edustaja kalli totesi niin tätä suurinta kuvaa ei kymmenen miljoonan siirrolla puoleen eikä toiseen ratkaista vaan on todella tehtävä näitä suuri kuva mielessä kun kansainvälinen talous on epävarma ja mentävä näin eteenpäin kuten hallitus

arvoisa herra puhemies täällä edustaja uotila ja lindtman ovat moittineet hallitusta siitä että se on unohtanut vaalilupauksensa siitä että se tekee kovia leikkauksia koulutukseen ja eläkeläisten keskuuteen mutta nyt täytyy virkistää muistia nimittäin eikö viime vaalikaudella tehty opetus ja kulttuuripuolen osalle yhden pilkku seitsemän miljardin euron leikkaus suunitelmiin jotka kantoivat myös tälle vaalikaudelle osittain mutta kuitenkin te teitte nämä samat temput mitä hallitus on on pakotettu nyt tekemään kun rahat on loppu ja sitten jos mennään vielä näihin yksityiskohtiin tarkemmin niin kävin läpi tuossa tämän vaalikauden alussa sosialidemokraattien kolme viimeisintä vaaliohjelmaa ja jokaisessa te lupasitte työpaikkoja ja eläkeläisille mannaa miten kävi viime vaalikaudella me menetimme satatuhatta työpaikkaa te ette ole lupauksien pitämisessä aikaisemminkaan ettekä ole tahtoneet pitää eläkeläisten indeksiasian korjaamista minään vaalikautena joten aivan kohtuutonta populismia on syyttää nykyistä hallitusta siitä mitä se on jättänyt tekemättä

jo hallituksessa sovittujen ja julki kerrottujen koulutussäästöjen päälle ei tule uusia säästöjä koulutukseen se on tärkeä periaate ja hyvä että siitä pidetään kiinni vihreät äsken kertoivat verosopeutukset mutta säästöjä tuli kovin niukasti edustaja yanar yanar te äsken sanoitte että perästä nuo säästöt te esititte viime vaalien alla yksityislääkäreiden kela korvauksen poistoa kun stmn työryhmä sitä esitti te ryhdyitte sitä vastustamaan emma kari nosti taistelulipun ylös totesi että ei käy puheenjohtaja niinistö vastasi että ei käy nyt täällä kuitenkin

puhemies me olemme tuhat kertaa vastanneet näihin kysymyksiin liittyen siihen onko meillä vaihtoehtobudjettia edustaja aalto vastasi kymmenen kohdan konkreettisella vastauksella mutta se ei tietenkään

edustajille riitä itse asiassa puheessanikin mainitsin kokoomus on kritisoinut sitä että me haluamme vähentää ympäristölle haitallisia tukia eilen vatt julkaisi tutkimuksen jossa jossa sanottiin että energiaintensiivisille aloille tehdyistä verotuista ei ole hyötyä ne eivät paranna kilpailukykyä ja ja itse asiassa saastuttavat myös ympäristöä kun esitin tämän eilen edustaja zyskowiczille täysistunnossa kun täällä ei ollut ollenkaan porukkaa niin hän hämmästyi siinä oli konkretiaa niin hänen ikään kuin räppinsä meni ihan uusiksi konkretiaa ollaan ehdotettu montaa kertaa te ette vaan

arvoisa herra puhemies vihreiltä on lukemattomia kertoja pyydetty ehdotuksia jotka merkitsevät valtion menojen säästöä te olette sanoneet että osan tasapainosta hoidatte veronkiristyksillä mutta olen ymmärtänyt että pääosan hoidatte kuitenkin valtiontalouden menosäästöillä näitä menosäästöjä ei vaan ole kuulunut olen sanonut että nimetkää nyt vaikka yhdeksän merkittävintä koska olette aikaisemmin nimenneet tämän kilometrikorvausten pienentämisen joka olisi pienoinen säästö valtiolle ja kunnille enemmän yksityisille yrityksille

noin kello kuudentoista vihreiden kanta

arvoisa herra puhemies vaihtoehtobudjetti on voimassa suuntaan kysymykseni valtiovarainministeri orpolle jonka kanssa on ilo ja kunnia käydä rakentavaa rakentavaa ja hyvää keskustelua toisin kuin laidan toisen suunnan kanssa kokoomuksella on kuulemma mainoksen mukaan korvat jotka kuuntelevat onko uusi valtiovarainministeri kenties kuullut ja valmis kuuntelemaan akateemista taloustieteellistä tutkimusta jossa muun muassa todetaan monta kertaa se että rakenteellisten uudistusten ulottaminen myös yritystukijärjestelmään ja ympäristölle haitallisiin tukiin olisi järkevää koska se mahdollistaa lisäeurojen kohdentamisen keskeisiin uusiin julkisiin investointeihin ja korkean työttömyyden ja matalien korkojen aikana on erityisen perusteltua toteuttaa merkittäviä julkisia investointeja joita ollaan joka tapauksessa myöhemmin tekemässä myös imf ja oecd ovat antaneet suosituksia julkisten investointien toteuttamiseen tässä ajassa
arvoisat edustajat äskeisen debatin vaiheen varsinainen fokus menetettiin siirryttiin toiseen teemaan tästä syystä en anna puheenvuoroa nyt nostetun teeman tiimoilta vaan siirrytään kokonaan uuteen

niin arvoisa puhemies siirrytään myöskin uuteen lajiin edustaja uotila puhui maratonista otan ajankohtaisemman jalkapallon otan kaksi asiaa esille työttömyys nuorisotyöttömyys on kasvanut merkittävästi pitkäaikaistyöttömyys on sadastakahdestakymmenestäviidestätuhannesta noussut kahdellakymmenellätuhannella mitä hallitus tekee käytännössä ei mitään jos tämä kiky sopimus jätetään pois maali oppositiolle yksi viiva nolla me olemme tehneet merkittäviä esityksiä työllisyyteen toinen

se on kaksi viiva nolla nyt te te olette nyt tarkkailussa ministeri orpo annan teille keltaisen kortin saavutuksistanne ja arvioimme sitten alkusyksystä kun budjetti tulee onko tulossa toinen
vastauspuheenvuoro edustaja heikkinen

tarjosin vastauspuheenvuoroa edustaja heikkiselle joka oli pyytänyt sitä aikaisemmin anteeksi
ei tämän melun yli kuulunut minä en tiedä mitenkä tässä pitäisi muotoilla arvoisa puhemies tämä mihinkä maaliin sitten pelataan kun tässä vaiheessa tämmöisiä väitetään hallitus ei todellakaan tee näitä leikkauksia kiusan vuoksi myös sdp ymmärsi leikkausten välttämättömyyden omassa vaaliohjelmassaan jossa se vaati kahden miljardin säästöjä heti sekä varautui yhden miljardin lisäleikkauksiin vuonna kaksituhattaseitsemän tällaiset puheet tässä vaiheessa tuntuvat melkoiselta näyttelyltä ajankohtaiseen tematiikkaan jalkapalloon viedään mutta edelleenkin haluaisin kiittää hallitusta pääministeriä ja ja kaikkia osapuolia siitä että tuo kilpailukykysopimus saatiin maaliin sen vaikutukset reaalitalouteen tulevat näkymään viiveellä mutta sekä kansalaisten että ulkomaiden usko on siinä että suomi selviää talousongelmistaan se on vaikuttanut välittömästi

puhemies tämä oppositio hallitus jalkapallo ottelu päättyy neljän viiva kahden hallituksen voittoon hallitus on on onnistunut se on juurikin näin että talous on kasvussa yksi pilkku neljä prosenttia nyt tuli tasoitusmaali tilanteessa meillä on hyviäkin uutisia työllisyydestä niin kuin tänään ollaan kuultu rauman telakalla ollaan tehty kauppoja siellä on tuhat henkilötyövuotta lisää kaksi viiva kaksi tilanne ja mitä köyhyyteen tulee niin kyllähän täällä köyhyydestä ovat puhuneet muutkin kuin ministeri orpo se on koko hallitukselle tärkeä asia asia ja perustulokokeilu on yksi sellainen jolla puututaan köyhyyden torjuntaan nyt mentiin jo johtoon kolme viiva kaksi kun maratonista ollaan täällä puhuttu niin otetaan tähän jalkapallon sekaan tämä maratonkin nyt ollaan semmoiset kymmenen kilometriä juostu nyt on energiatankkauksen aika ja kiky oli se energiatankkaus neljässä viiva kahdessa tässä vaiheessa no minä palaan tähän vientiin sitten hiukan myöhemmin

arvoisa ministeri orpo teidän leikkauslinjanne syö valitettavasti tulevaisuutta säästöt eivät ole itsetarkoitus vaan vaan säästöillä haetaan talouden tasapainottamista valitettavasti säästöjen vaikuttavuutta ei ole selvitetty minkä seurauksena meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä mitä nämä teidän tekemänne säästöt aiheuttavat esimerkiksi kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä lapsille ja nuorille

heikennätte kaikkein heikoimmassa asemassa nuoria leikkaamalla heidän työllisyysmäärärahojaan nimenomaan palkkatukea kunnilta ja järjestöiltä te te olette siirtäneet palkkatukea yrityksiin ja me tiedämme että yritykset eivät työllistä näitä nuoria

kun te leikkaatte järjestöiltä ja kunnilta sekä siis myös työpajoilta ja etsivältä nuorisotyöltä

värderade talman edustaja yanar nosti tässä useaan otteeseen esille energiaveropalautukset energiaintensiiviseen teollisuuteen teollisuuteen osoitetut palautukset joidenka yhteismäärä on noin kaksisataa miljoonaa euroa kuitenkaan tuottamatta mitään kilpailukykyhyötyä vattin raportin mukaan onko tämän asian tarkastelu teidän paletissanne kun yritätte paletissanne kun yritätte tasapainottaa taloutta tämän vuoden summalla voisi esimerkiksi poistaa kaikki tämän vuoden koulutusleikkaukset toinen kysymys koskee talvivaaraa edeltäjänne ministeri stubb sanoi että tämä puoli miljardia joka siihen todennäköisesti vielä menee pitää ottaa jostain se tarkoittaa lisäsäästöjä oletteko katsoneet mistä nämä säästöt siinä tapauksessa otetaan

herra puhemies kun edustaja gustafsson täällä ryhtyi tuomariksi ja jakamaan keltaisia kortteja jo niin haluan kyllä tähän jalkapalloteemaan todeta että äänestäjät jakoivat viime eduskuntavaaleissa sdplle punaisen kortin tältä pohjalta on hallitus tähän maahan rakennettu jotta me saamme suomen nousuun nämä satakaksikymmentäyksi lausumaehdotusta ja menojen lisäystä ovat vertaansa vailla olevia virhearviointeja korttipelissä arvoisa puhemies nuo nokitukset olisivat bluffia yrityksissä ne merkitsisivät konkursseja mutta täällä eduskunnassa menojen lisäykset reitataan toiveena poliittisen kannatuksen kasvu

puhemies täällä edustaja turunen viittasi kilpailukykysopimukseen energiatankkauksena kuitenkin vmn tänään julkaiseman talousennusteen mukaan kilpailukykysopimus heikentää julkistaloutta lyhyellä aikavälillä myöskin leikkaa talouskasvua kun se leikkaa palkansaajan ostovoimaa sanoisin että aika erikoinen

hallituksen ykköstavoitteen kanssa eikö naisten työllistyminen ja naisten työllisyys ole tälle hallitukselle tärkeää te te olette rajanneet subjektiivista päivähoito oikeutta te olette kasvattaneet varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja minkä lisäksi olette tehneet esityksen varhaiskasvatusmaksujen korotuksista miksi tämän hallituksen ykköstavoite ei näy millään tavalla varhaiskasvatuspolitiikassa

puhemies kohtuullista menestystä ministeritehtävissä niin kuin on tapana sanoa täällä on paljon puhuttu kilpailukykysopimuksen merkityksestä ja tottahan se on että se on vuoden sisällä merkittävin talous ja työllisyyspoliittinen toimenpide mutta sen tekijät ovat olleet työmarkkinajärjestöt sopimusyhteiskunta on toiminut ja tässä vielä palautettiin pakkolakipolitiikasta asiat neuvottelupöytään ja sopimisen pöytään se on iso periaatteellinen muutos niihin aikomuksiin mitä aikaisemmin oli tämä pätee myös siinä on edetty sopimusteitse erittäin merkittävästi jos luette näitä sopimuksia ja tulevaisuudessakaan ei mitään ylhäältä tulevaa pakkolakia myöskään paikalliseen sopimiseen tehdä arvoisa ministeri olettehan te samaa mieltä siitä että sopimusten yleissitovuutta ei pidä lähteä murtamaan ei siihen anna hallitusohjelmakaan mitään perusteita paikallisen sopimisen pelisäännöissä pk yritykset

jotka eivät kuulu työnantajajärjestöihin olisivat saaneet samat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen kuin järjestäytyneet työnantajat mutta ei kelvannut vuosisadan uudistus ei kelvannut ja tätä minä ihmettelen vielä
vastauspuheenvuorot edustaja paloniemi ja essayah ja sen jälkeen ministeri lyhyt puheenvuoro

puhemies luulisi että omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen kiinnostaa oppositiotakin kun täällä on tullut niin paljon luetteloita siitä mistä leikataan mutta huomatkaa nyt herranen aika että tämä on merkittävin sosiaalihuollon palvelujen uudistus tällä kaudella suuruusluokaltaan valtion vuosittainen panostus nimenomaan omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on mittavampi kuin esimerkiksi edellisellä hallituskaudella koko vanhuspalvelulain toimeenpano

tarvitaan parhaimmillaan ja suurimmillaan satsaus on lähes sata miljoonaa euroa vuodessa vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen ja nythän saimme noin viisikymmentä miljoonaa tähän tarkoitukseen pidän tätä historiallisena parannuksena muun muassa omaishoitajien aseman parantamiseen josta tässä salissa on puhuttu niin monta kautta kuin minä olen talossa ollut eli kolme kautta ja ylikin eli tätä tietä eteenpäin ja kannattaa huomata nyt nämä hyvätkin asiat näissä hallituksen toimenpiteissä

arvoisa puhemies täällä edustaja turunen nosti esille hallituksen perustulokokeilun jolla on tietenkin tarkoitus helpottaa sitä että pienituloisen kannattaa ottaa vastaan työtä ja myöskin tuore valtiovarainministeri nosti tämän asian aivan sinne keskeiseen fokukseen

toivoisinkin että valottaisitte vähän mitä tälle perustulokokeilulle tällä hetkellä kuuluu olen lukenut lehdistä että ollaan kaavailemassa hyvin pientä otantaa siihen tutkimukseen mikä saattaa sinällään jo vesittää koko tutkimuksen tulokset

arvoisa puhemies nyt on käynyt selväksi että että kilpailukykysopimus ja ja karhisen päätös ottaa käyttöön lyhennysvapaat ovat olleet ne viimeisen vuoden merkittävimmät talouspäätökset suomessa ja hallituksen toimenpiteitä edelleen edelleen odotetaan rossille ja heikkiselle toteaisin että jalkapallotermein noilla puheilla pääsisi kyllä edes avauskokoonpanoon sdp on esittänyt vaihtoehdon jossa velkaantumista on vähemmän vähemmän kun kiinnitin huomiota että rossi täällä oikein ilakoi että mikään ei muutu ja kun huomasin että uusi ryhmäpuheenjohtaja joka valitettavasti ei ole nyt paikalla sanoi että nyt täytyy hallituksen kääntää linjaa enemmän alkiolaiseen suuntaan ja kun minä en suurennuslasillakaan löydä täältä köyhän asialla oloa niin nyt on aivan olennainen kysymys ministeri orpo olette asettaneet kovat tavoitteet

edustaja heinonen ja sitten ministeri orpo
arvoisa herra puhemies edustaja aalto vihreistä vahvisti että yksityislääkäreiden kela korvaukset poistetaan jos vihreät pääsevät valtaan miksi te sitten toimitte sosiaalisessa mediassa täysin toisin siellä puheenjohtaja niinistö ja edustaja

viisi tuntia valtiovarainministerinä niin että vielä ei köyhyyttä ole suomesta poistettu mutta kiitos edustaja gustafssonille annoitte syksyyn asti aikaa tuoda toimenpiteitä ja totta on että kun lähdetään valmistelemaan ensi vuoden talousarviota se on seuraava etappi missä voidaan tehdä konkreettisia toimia ja työllisyyden parantaminen on se ykkösasia me olemme kaikkein eniten niin vähäosaisten köyhien työttömien kuin keskiluokankin asialla meillä on suomessa työpaikkoja ja kykyä tämä kilpailukykysopimus on siihen aivan yksi keskeinen elementti mikä nyt on saavutettu meidän täytyy tehdä lisää toimia hallitus kunnioittaa kilpailukykysopimusta ja siihen liittyviä siihen liittyviä yksityiskohtia hallituskausi on kolme vuotta ja toki meidän täytyy miettiä voimmeko edistää ja miten voimme edistää paikallista sopimista kun kilpailukykysopimuksen jakso on ohi on hallituksen keskeisiä toimia lisätä työmarkkinoiden joustoa ja sopimista mutta tähän kysymykseen palataan rauhassa budjettiriiheen valmistellaan lisää työllisyystoimia mutta siis paljon on putkessa

osa toimista on lähdössä liikkeelle jo ensi vuoden alusta lisää valmisteilla nämä työllistämisen kynnyksen alentamiseen liittyvät lakiesitykset jotka viime viikolla lähtivät hallituksesta ovat erittäin merkittäviä toivottavasti saadaan lisää lisää työpaikkoja syntymään näillä eli siis paljon tehdään koko ajan paljon on merkkejä paremmasta ja se vain on niin että jos me me haluamme tästä leikkaamisen kierteestä eroon niin meidän täytyy saada talouskasvua aikaan

on tehtävä kaikkemme jotta me saamme taloutta kasvuun jotta me saamme pelivaraa ja pääsemme myös jonain päivänä taas panostamaan siihen asti meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta me uudistamme rakenteita ja pystymme käyttämään ne miljardit jotka meillä on esimerkiksi kolme pilkku yksi miljardia korkeakoulu ja yliopisto opetukseen ja tutkimukseen tänä vuonna miten se käytetään paremmin miten se käytetään tehokkaammin meidän täytyy mennä rakenteisiin ja käyttää rahat paremmin paljon tehdään mutta paljon enemmän pitää vielä tehdä niin koulutus ja sivistyspuolella työllisyydessä kuin hyvinvoinnin saralla
vastauspuheenvuorot edustajat filatov kankaanniemi ja hautala ja siitä jatketaan
arvoisa puhemies talouden tasapainossa on aina kolme kärkeä on kyse siitä mitä tapahtuu tuloissa menoissa ja siitä mitä tapahtuu kasvussa ja työllisyydessä työllisyydessäkin on kotimarkkinat ja vienti ja kaikilla näillä tahoilla pitää tehdä toimia mutta te viittasitte jo toisen kerran siihen että hallitus on tehnyt lisätoimia työllistämiskynnyksen alentamiseksi tarkoitatteko sillä työsopimuslain muutoksia

oppositio ottaa esille yksityiskohtia ja ne ovat toki tärkeitä ja kipeitä leikkausten sekä verotuksen osalta mutta äärettömän tärkeätä nyt kun keskustellaan julkisen talouden neljän vuoden suunnitelmasta on katsoa mitkä ovat ne suuret linjat

eduskuntaan ja on päätetty

neljän miljardin suuruisen menosopeutuksen etupainotteisesti se on tehty se on erittäin tärkeä asia talouden kuntoon saattamiseksi toiseksi työelämää ja yrittäjyyttä on edistetty ja uudistettu siinä ovat yrittäjyys ja työllisyyspaketti ja kiky erityisen tärkeät ja ne ovat menossa eteenpäin ja toteutumassa sitten on kolmas suuri pitkän tähtäyksen muutos rakenneuudistukset sote ja niin edelleen joilla luodaan kestävyyttä pitkällä aikavälillä tämä kokonaisuus pitää ottaa huomioon se on hallitusohjelmassa ja se on nyt tässä käsittelyssä

herra puhemies julkisen talouden suunnitelma on paperi jolla tähdätään vahvasti tulevaisuuteen ja siihen että suomi olisi yhä yhä parempi maa asua ja elää keskeisintä on työllisyyden lisääminen satakymmentätuhatta työpaikkaa on hallituksen tavoitteena ja kilpailukykysopimuksella edesautetaan sen saamista hyvin tärkeää on se että meidän maamme ja vientiyrityksemme olisivat viennin osalta yhä kilpailukykyisempiä ja nyt viime aikoina tulleet myönteiset uutiset muun muassa laivatilaus tuli tänään rolls

sehän tässä nyt ongelma on ollut että hallitus on pelannut sitä jalkapalloa hieman oudolla taktiikalla jo vuoden se on nimittäin laukonut omiin se on laukonut omiin vuoden ja mikä on tulos se tulos on se että työttömyyslukemat ovat huonontuneet pitkäaikaistyöttömiä on yhdeksäntoistatuhannenviidensadan enemmän

mitä oli ministeri stubbilla siinä suhteessa kyllä tämä uusi linja oli nyt eräänlainen lässähdys

olemme sama hallitus sama hallitusohjelma sama kansanliike politiikassa mikään ei muutu ihan silmänräpäyksessä mutta meillä pitää olla arvot kunnossa niiden tavoitteiden pitää olla meillä kunnossa mitä me tavoittelemme ja minä olen aivan vakuuttunut siitä että tällä hallituksella ei ole mitään muuta tavoitetta kuin se että me pystymme parantamaan työllisyystilannetta saamaan mahdollisimman monelle työikäiselle ja työkykyiselle töitä kuten olen täällä kertonut monta kertaa nyt tänään me tarvitsemme vielä lukemattomia lisätoimenpiteitä paljon on tehty mutta paljon pitää edelleen tehdä ja budjettiriihi on seuraava paikka johon hallitus valmistelee lisää toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi tässä keskustelussa on jäänyt hyvin vähälle myöskin sitten julkisen sektorin rakenteelliset uudistukset jotka ovat aivan välttämättömiä omalta osaltaan koska nekin rahat ne miljardit joita me käytämme meidän tärkeisiin hyvinvointipalveluihimme koulutukseen sosiaali ja terveyspalveluihin ja ja hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteisiin meidän pitää käyttää paljon tehokkaammin olen tänäänkin menossa vielä vielä sote ja aluehallintouudistuksesta neuvottelemaan ja minulla on vahva usko siihen että tämä uudistus menee eteenpäin ja me löydämme mallin jolla me vahvistamme pitkällä aikavälillä meidän kantokykyä kestävyyttä kolmella miljardilla mikä on tavoite olen aivan vakuuttunut että me löydämme mallin jolla valinnanvapaudesta tulee hieno yksilöä yksilöä palveleva malli mutta se tehdään niin että me pidämme hyvää huolta veronmaksajien rahoista siitä tulee hyvä malli joka on yksilön ja potilaan kannalta paras me teemme hyvää työtä hallituksessa mutta meidän täytyy puskea enemmän koska suomi ei ole vielä vaikka valoa näkyy

arvoisa puhemies ensinnäkin jalkapallosta täytyy sanoa että toivon että olemme kaikki samassa suomen joukkueessa jossa tällä hetkellä vaihtopenkillä ovat oppositiopuolueet siinä mielessä on erikoista huutaa sinne kentälle jatkuvasti että väärin pelattu kun samassa joukkueessa ollaan viime kädessä

prosenttia ei talouselämä kaksikymmentä kautta kaksituhattakuusitoista tänä vuonna leikataan kolme prosenttia eli viisikymmentäneljä miljoonaa euroa yliopistojen rahoitus on kokonaisuudessaan valtiolle kaksi pilkku yksi miljardia euroa neljän vuoden aikana valtion rahoitus laskee kuusi prosenttia eli satakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa yhä neljä prosenttia suurempi valtionrahoitus kuin oli vuonna kaksituhattakymmenen on vaikea ymmärtää miten tällaisilla toimilla hallituksesta tulisi sivistysvihamielinen saati sitten niin kuin oppositiosta on sanottu että sivistys suorastaan suomesta tuhoutuu tällainen on kansalle erittäin vaarallista puhetta että annetaan kuva kuin suomessa olisi jonkinlainen romahdus tapahtumassa se ei pidä paikkaansa koulutus säilyy kärjessä meillä

arvoisa puhemies kuvittelen että ministeri orpo ei tuosta juuri poistunut koska verotuksesta olisi nyt tärkeää keskustella siitä syystä että talousneuvoston puheenjohtaja roope roope uusitalo moitti tätä julkisen talouden suunnitelmaa siitä että verotus on jätetty työkalupakista lähes kokonaan pois ministeri stubb hoki kuin mantraa että kenenkään verotus ei nouse ikävä kyllä veropolitiikkaa ei ole edelleenkään luvassa veronalennukset esimerkiksi nyt luvatut henkilöyrityksille kuten asianajotoimistoille vain heikentävät julkista taloutta entisestään ei ole erilaisten eturyhmien huojennuksia vaan myös sitä että tuloja kerätään yksi askel on rahoitusvero tanskassa on ollut rahoitusalan vero jo yhdeksänkymmentä luvulta alkaen ruotsin hallitus on paraikaa säätämässä pankkiverolakia se on jo lausuntokierroksella pohjoismainen yhteistyö pohjoismainen pankkivero toisi suomelle arviolta kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa

puhemies olisin myös toivonut että ministeri orpo ei olisi poistunut ja olisin pyytänyt häntä hetkeksi miettimään mitkä vaikutukset työttömyydellä on tavallisen ihmisen ja hänen lähipiirinsä arkeen monesti se on pitkää pennin venyttämistä ja sitä arvottomuuden tunnetta kun työtä ei ole sen vuoksi on minusta ihmeellistä että hallitus on laiminlyönyt täysin työllisyyden hoidon kuten kuulimme meillä on melkein puoli miljoonaa työtöntä satakaksikymmentäkaksituhatta pitkäaikaistyötöntä mikä on vuosi sitten tähän aikaan myös nuoret on jätetty tyhjän päälle kun nuorisotakuu ajettiin alas olisin kiinnittänyt huomiota myös samaan mihin edustaja kiljunen täällä jo aiemmin miksi yhdistysten palkkatukityöllistämistä tullaan rajaamaan kolmannen sektorin tulisi olla tasa arvoinen ihmisten hyvinvointipalveluiden tuottaja on

herra puhemies tässä keskustelussa on käyty läpi eri vaihtoehtoja millä saataisiin suomen suomen tilanne paremmaksi yksi on jäänyt mielestäni liian vähälle huomiolle ja se on vientikaupan saaminen toimimaan tässä maassa suomen talouskasvu riippuu tulevaisuudessa aika pitkälti siitä saammeko me

jokainen meistä tietää että venäjän kauppa on tietyistä syistä jumissa ja monta muuta asiaa on jumissa sen tautta että olemme onnettomissa olosuhteissa mutta aika monta asiaa hyvät kollegat riippuu siitä miten me laitamme oman kilpailukykymme kuntoon kilpailukykysopimus on tässä asiassa aivan aivan

arvoisa puhemies minun täytyy sanoa että olen todella pettynyt ministeri orpoon pettynyt siihen että hän lähti tästä keskustelusta mutta ennen kaikkea siihen että hän ei vastannut siihen yksinkertaiseen ja selkeään kysymykseen minkä aikaisemmin tuossa keskustelussa esitin mikäli hallituksen ykköstavoite on työllisyyden parantaminen miksi tämä ei näy lainkaan varhaiskasvatuspolitiikassa siellä on tehty useampi ratkaisu jotka nimenomaan ja vaikeuttavat naisten työllistymistä kaikkien asiantuntija arvioiden mukaan tässä ministeri vastasi että hallitus pyrkii edistämään työllisyyttä muun muassa helpottamalla irtisanomista ja infrainvestoinneilla mielestäni tämä on tasa arvosokea tapa tarkastella työllisyyttä meillä on muun muassa valtioneuvoston julkaisema raportti viime vuodelta jossa todetaan että julkisten palveluiden kuten varhaiskasvatuksen toimivuus ja merkitys on jopa suurempi naisten työllistymiselle ja työn tarjonnalle kuin tuloverokevennykset

toimet eivät todellakaan näy miten sitä parannetaan hoitovapaajärjestelmän uudistaminen on todella laajasti kannatettu tavoite se pitää tehdä vanhemmuuden kustannusten jakaminen on myös nostavaa toimintaa näiden sijasta hallitus poistaa subjektiivisen päivähoito oikeuden ja ehkä nostaa päivähoitomaksuja siitä ei ole saatu vieläkään selvyyttä siis peräänkuuluttaisin keskittymistä keskittymistä naisten työmarkkina aseman parantamiseen jos tavoitteena on työllisyyden parantaminen

puhemies tässä puhutaan tärkeästä asiasta olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa siitä että naisten asemaa työmarkkinoilla pitää parantaa ja tässä on niin kuin edustaja andersson sanoi hallituksella sokea ei nähdä sitä että pitäisi uudistaa perhevapaita ja mahdollistaa se että meillä myös nuoret naiset hakeutuvat töihin mutta arvoisa puhemies niin kuin edustaja hoskonen sanoi vienti pitää saada vetämään ja tiedämme myös sen että koulutus tutkimus ja innovaatiot ovat ne keskeiset asiat jotta me saamme tulevaisuudessa sellaisia uusia tuotteita markkinoille jotka pystymme myymään sen takia nämä leikkaukset koulutuksesta ovat niin vahingollisia ja sen takia hallituksen pitäisi tässä tehdä täyskäännös mutta arvoisa

löytää miljardien säästöjä
arvoisa puhemies täällä herkästi keskustelussa kohdennetaan keskustelu ja kritiikki näihin yksittäisiin säästökohteisiin mutta edustaja kankaanniemi aivan oikein toi esille tämän ison ison kuvan eli hallitushan pyrkii etenemään kuitenkin kolmea kolmea tietä joudutaan tekemään valitettavasti näitä ikäviä ikäviä säästöjä sen lisäksi tehdään erittäin isot rakennemuutokset aivan välttämättömät rakennemuutokset joista totta kai tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on yksi aivan keskeisimpiä ja kolmas on sitten se että haetaan näitä isoja merkittäviä kasvun elementtejä joista totta kai tämä kilpailukykysopimus on ehkä kaikkein keskeisin se ehkä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa vähentää kotimaista kysyntää mutta sen tarkoitushan on pureutua nimenomaan meidän suurimpaan ongelmaan eli viennin edellytyksiä sen lisäksi hallitus on tehnyt merkittäviä työllisyys ja yrittäjyyspaketteja normien purkamista on tehty erittäin isot infrapaketit ja niin poispäin ja koko ajan pyritään pitämään verotase muuttumattomana eli kyllä minusta hallitus tekee aivan oikeaa

arvoisa puhemies hallitus on aivan oikein linjannut että työn tuottavuutta täytyy saada paremmaksi mutta hallituksen keinot ovat paikoin hyvinkin kyseenalaiset esimerkiksi vanhuspalveluiden puolella hallitus on päättänyt kasvattaa hoitohenkilökunnan taakkaa entisestään madaltamalla vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta

alittamiselle ja se tepsi tilanne parani huomattavasti nyt valitettavasti ministeri ei ole täällä vastaamassa olisin kysynyt häneltä tietääkö hän mikä se tilanne on nyt kentältä nimittäin kuuluu hyvin hälyttäviä viestejä että se nollatoleranssi joka viime kaudella saatiin aikaiseksi ja se parannus vanhuspalveluiden tilanteeseen on nyt heikentynyt huomattavasti ehkä hallituspuolueista esimerkiksi edustaja juvonen joka on usein profiloitunut kertoo kumpi näistä linjoista on parempi tämä hallituksen henkilöstömitoituksen alennus vai se viime

puhemies edustaja hoskonen ja monet muut ovat tässä ottaneet esille erittäin tärkeän asian työllisyys on meillä hyvin pitkälle kiinni viennistä mutta me emme voi sulkea silmiä siltä tosiasialta että venäjän pakotteet ja venäjän vastapakotteet ovat romahduttaneet meidän idän viennin ja näiden pakotteiden ansiosta meidän kaupankäynti venäjän kanssa on romahtanut sillä tavalla että se on syöksykierteessä tippunut alaspäin neljäkymmentäneljä prosenttia samaan aikaan kun isä jenkit ovat markkinaosuutta venäjällä kasvattaneet näitten pakotteitten aikana kahdesta pilkku yhdeksästä yhdeksästä prosentista neljään pilkku yhteen prosenttiin nyt on avautunut keskustelu euroopassa siitä tämä venäjä pakotehomma ihan reilu minä haluaisin että me kävisimme myöskin suomessa tätä keskustelua sillä tavalla että voitaisiin näitä venäjä pakotteita neuvottelemalla eun kanssa ja kahdenvälisesti venäjän kanssa pikkuhiljaa lähteä kuitenkin riisumaan

herra puhemies on hyvä että täällä puhutaan ikääntyneiden hoivasta minun on nyt kuitenkin edelleen pakko muistuttaa sdptä siitä että viime kaudella te itse aloititte henkilöstömitoituksen heikentämisen te laskitte laatusuosituksessa olevaa nolla pilkku kuusi nolla pilkku kahdeksan hoitajamitoitusta nolla pilkku viiteen ja siinä olivat mukana kaikki hallituspuolueet elikkä nolla pilkku viisi on se mistä on lähdetty ja minun täytyy hoitajana sanoa että te ette tienneet mitä teitte mutta minä tiesin hoitajana mitä se tulee tarkoittamaan se ei ole riittävä se ei ole riittävä mutta on todella ikävää että se heikennys on aloitettu jo aikaisemmin kyllä minun täytyy sanoa täällä on sydämenpuhdistusviikot antakaa minun puhua kun minä en taaskaan kuule omia ajatuksiani

puhemies erittäin hyvä jos edustaja juvonen tekee tälle vanhusasialle jotakin koska koska kyllähän se mitoitus edelleenkin huononee siitä edellisestä mutta varsinainen puheenvuoroni koskee pitkäaikaistyöttömyyttä joka jatkaa edelleenkin kasvamistaan ja tälle asialle hallitus ei näytä tekevän kovin kummoisia

joutuvat odottamaan henkilökohtaista palvelua ja ohjausta kuukausikaupalla joissakin te toimistoissa lähes vuoden työvoimapalveluihin tarvitaan henkilökuntaresursseja lisää jotta tämä työn ja työvoiman nopeampi kohtaaminen olisi edes jollain tavalla mahdollista tämä kasvava pitkäaikaistyöttömyys syrjäyttää se vähentää tulevaa työvoimaa se lisää rakennetyöttömyyttä ja syö tulevan kasvun eväitä onko

kun katsotaan suosituksia niin edelleen se mitä te te olette tekemässä on se että te olette laskemassa alle kaikkien inhimillisten suositusten ja nykyiselläänkin nämä suositustasot esimerkiksi tehostetussa hoidossa ovat enemmän kuin tuon nolla pilkku viisi mitä demarit silloin ajoivat ja tämä oli kaikille hyvin selvää muistan kyllä hyvin kuinka vanhuspalvelulain voimaan astumisen päivänä te huusitte salista että tämä on surun päivä suomen vanhuksille minä sanon että tämä hallitus on surun hallitus suomen vanhuksille

puhemies olen sitä ikäihmisten laatusuositusta lukenut paljon myös työni puitteissa ja kyllä muistan että siellä mitoitus mistä lähdettiin oli ympärivuorokautisessa hoivassa nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku kahdeksan ja raskaassa hoivassa se nolla pilkku kuusi elikkä sitä laatusuositusta laskettiin ja heikennettiin se on nyt nolla pilkku viisi mistä lähdetään minä olen tehnyt siitä niin monta kirjallista kysymystä että minä osaan vaikka ulkoa ja unissani sen asian mutta mitä tulee näihin teemoihin niin muistan kyllä että viime kaudella täällä monet puhuivat että ei se ole se mitoitus mikä ratkaisee kyllä niitä puheenvuoroja käytiin ja nyt ykskaks yllättäen se mitoitus tekee sen vanhustenhoidon hyväksi olen täällä kertonut monta kertaa että ei se ole ainoastaan se mitoitus mutta siitä pitää pitää huoli omasta mielestäni ajan sitä asiaa mitä olen aikaisemminkin ajanut elikkä mitoitus ei ole kohdallaan mutta toki siellä on paljon muutakin tehtävää me kaikki tiedämme sen että vaikka siellä olisi kuinka paljon hoitajia niin jos siellä on muita ongelmia tai muita epäkohtia niin emme me saa kaltoinkohtelua emmekä ihmisten hoitoa kuntoon potilasturvallisuuden parantaminen ja sen ylläpito on kaikista tärkeintä

puhemies oli nyt pakko entisenä vanhainkodin osastonhoitajana puuttua tähän kiivaaseen keskusteluun täällä väitetään että tämä hallituksen linjaus joka mahdollistaa liukuman nolla pilkku viisi viiva nolla pilkku neljän tähän hoitajamitoitukseen olisi jo syössyt kaiken minulla on puheenvuoro niin se ei ole vielä voimassa ja täällä guzenina raivoaa että se on jo kaiken kentällä pistänyt

hallitus ei tee mitään äitien mahdollisuudelle osallistua työelämään tämä hallitus historiallisesti mahdollistaa naisten työnantajille kahdentuhannenviidensadan euron korvauksen raskaudenaikaisista kuluista mikä hallitus on pystynyt tämänsuuntaiseen valtavaan kehitysaskeleeseen

arvoisa puhemies

ystävälleni edustaja rossille joka sanoi tässä aiemmin että jos näitä vasemmiston ehdotuksia toteutettaisiin niin yritykset menisivät konkurssiin mainitsen kaksi esimerkkiä meidän vaihtoehdostamme yrittäjänaisten lailla olemme sitä mieltä että alvin verotuksen alarajaa on ja huojennusta myöskin parannettava yrittäjänaisten juuri tuoreen kannanoton mukaisesti olemme samaa mieltä sitten meidän vaihtoehtoomme sisältyy se että kun vatt totesi että tämä kahdensadan miljoonan veronpalautus suuryrityksille menee täysin

se ei ole parantanut niiden kilpailukykyä eikä sillä ole saavutettu mitään ympäristöohjausvaikutuksia vaan se menee ympäristömielessä myöskin hukkaan niin siitä pitäisi luopua ehdotukseemme kuuluu sen puolittaminen mitä mieltä edustaja rossi on näistä ehdotuksista uskon että suurteollisuus ei mene tämän huojennuksen puolituksen takia konkurssiin mutta monet pienyrittäjät ja naisyrittäjät saisivat helpotusta siihen yrittämiseen alvin
arvoisa herra puhemies kysymys on talouspolitiikasta talouspolitiikan linjasta jatkammeko me velkaantumista tässä yhteiskunnassa käännämmekö me tämän yhteiskunnan suuntaa siihen että emme jätä laskuja seuraaville sukupolville luommeko me yrityksille edellytyksiä kilpailla tässä yhteiskunnassa siitä voidaan olla eri mieltä ja ja voi olla hyviäkin esityksiä mitkä yksittäiset tekijät vaikuttavat kuhunkin yritykseen ja niiden kilpailukykyyn ja mahdollisuuteen nyt puhutaan julkisen talouden suunnitelmasta jossa peruslinjana on se jossa kilpailukyky yhteiskuntasopimus on hyvin keskeisessä roolissa sekä rakenteelliset uudistukset hallituksen panostukset erityyppisiin ratkaisuihin silloin puhutaan tiestöstä puhutaan biotaloudesta puhutaan erilaisista hankkeista ja niin edelleen kysymyshän on talouspolitiikan linjasta ja hallitus on arvoisa puhemies valinnut talouspoliittiseksi linjakseen sen että suomen

herra puhemies vielä ihan tähän loppuun oman oman väännön loppuun haluan neljä asiaa nostaa esille veteraanien kuntoutusrahat toivon että ne otetaan nyt vakavasti niin että niitä ei vuosi toisensa jälkeen ensin leikata ja sitten eduskunnassa koroteta ja sotainvalidien haittarajat ja vamma asteet ovat samanlainen asia kyllä jokainen veteraani nyt jo ansaitsisi saman hoidon ja kaksi muuta asiaa maatalouden kannattavuus maatalous on kannattavuuskriisissä ja kyllä täysi tuki pitää antaa sille että hallitus nyt valmistelee toimenpiteitä oman ruoantuotannon turvaamiseksi ja viimeisenä päivähoitomaksut on hyvä että ne arvioidaan uudestaan ja sanon oman mielipiteeni eli itse peruisin päivähoitomaksujen sen takia että ne eivät lisää tuloja ja ne mahdollisesti myös vähentävät verotuloja ja pakottavat äidit koteihin tämä harkinta on hyvä tehdä mutta oma toiveeni on että niistä korotuksista luovutaan
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille kivelä tuppurainen ja andersson ja edustaja wallinheimolle tietysti ja jos sen jälkeen on vielä erityistä tarvetta niin voidaan vielä katsoa lähdetään näistä liikkeelle

puhemies vain toimiva talous turvaa työn ja leivän ja hallitus on tehnyt kaikkensa jotta yritysten toimintaedellytykset paranevat aivan oikein ryhmäpuheenvuorossa edustaja kankaanniemi sanoi että elinkeinoelämältä odotamme nyt investointeja ja työllistämistä nyt on yritysten vuoro hallitus on oman osuutensa tehnyt ja nyt on kaikki mahdollisuudet saada suomen suunta käännettyä kilpailukykysopimus mahdollistaa sen että tämä orastava kasvu vahvistuu talous on pitkälti psykologiaa ilmapiiri on paranemassa pohjakosketus on otettu enkä malta olla sanomatta että kun sosialidemokraatit ovat monessa yhteydessä vaatineet autoveron perumista on ollut hyötyä autokauppa on piristynyt ja meidän autokantamme uusiutuu mehän olemme olleet euroopan kuuba mitä autoihin tulee

naisten työnantajille mielestäni se on ihan hyvä linjaus se on hyvä ratkaisu en itse usko että se tulee olemaan historiallinen vaan mikäli halutaan saada isoja parannuksia aikaiseksi naisten työmarkkina asemaan niin silloin pitäisi puuttua siihen todelliseen ongelmaan joka on meidän perhevapaajärjestelmä luomalla perhevapaajärjestelmä joka mahdollistaisi tasaisempaa hoivavapaiden jakoa saataisiin myöskin aikaiseksi tasaisempaa kustannusten jakoa työnantajien kesken ja edelleen en itse ole saanut vastausta siihen kysymykseen miksi hallitus tekee päivähoitoratkaisuja jotka ovat suoraan ristiriidassa tämän hallituksen ykköstavoitteen kanssa työllisyyden edistämisestä miksi näin tehdään kun nämä toimenpiteet kaikkien asiantuntijoiden mukaan ovat haitallisia naisten työllistymiselle ja työmarkkina asemalle mielestäni mielestäni hienoa jos hallitus peruu päivähoitomaksujen korotukset olisin toivonut samanlaista harkintaa käytettäväksi myöskin silloin kun käsiteltiin tätä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausta joka erittäin suoraan pakottaa tietyt äidit kotiin hoitamaan lapsia
arvoisa herra puhemies edustaja harakan äsken esittämä arvio pohjoismaisen pankkiveron tuotosta perustuu hyvin kaavamaiseen vertailuun suomen ja ruotsin kansantalouksien ja pankkisektorien kokojen suhteen tällaisen vertailun voi tietenkin tehdä mutta tuskin kannattaa kovin varmalla äänellä julistaa sellaiseen perustuvia veron veron tuotto odotuksia eli vaihtoehtobudjetissa taisi olla kaksisataakolmekymmentä en usko että tällaista rahaa on tulossa sitä paitsi tämä pankkivero on vasta valmistelussa ruotsissa emmekä edes tiedä varmasti senkään tuotto odotuksia joten miten demarit voivat tietää mitä sieltä sitten onkaan tulossa tämä verotuotto kuten sitran sisäiset siirrot ja harmaan talouden suuret panos ja tuotto odotukset vie valitettavasti pohjaa pois sdpn vaihtoehtobudjetilta luoden siihen pitkälle yli puolen miljardin aukon toivoisinkin että edustaja harakka voisi korjata ensin tämän aukon ennen kuin voimme puhua aidosti uskottavasta

edustaja wallinheimo on oikeassa että laskelma on kaavamainen ja perustuu luonnollisestikin vain siihen tuottoarvioon jonka ruotsin hallitus on esittänyt omasta pankkiverostaan joka on nyt siis lainsäädäntövaiheessa ja on jo lausuntokierroksilla se tulee toteutumaan se toteutuu parhaimmillaan jo ensi vuonna jos he ovat arvioineet puoli miljardia euroa niin kyllä on aika kohtuullista arvioida että meidän tuottotavoitteemme voisi olla kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa ja se on aivan aitoa aitoa lisätuloa suomen valtiolle se on aitoa veropolitiikkaa se on aitoja toimia sen eteen että valtiontalous vahvistuu myös

talousneuvosto tätä hallitusta moitti verotuloja ei haluta ottaa eikä sitä kautta vahvistaa oikeudenmukaisesti ja tasa arvoisesti suomen valtiontaloutta te käytätte ainoastaan leikkauksia jotka kohdistuvat heikompiosaisiin
vielä vastauspuheenvuorot edustajille aalto kankaanniemi ja kalli ja mikäli

edustaja kallin valiokunnan puheenjohtajan jälkeen on vielä jotain erityistä kommentoitavaa niin katsotaan sitä sitten

tässä salissa on paljon vaadittu rakenneuudistuksia niitä myös minä kannatan niitä myös vihreät kannattavat ja varmaan koko sali kannattaa niitä täällä salissa on paljon vaadittu leikkauksia niitäkin varmaan kohdennetusti joudutaan tekemään menosopeutuksen osana mutta ihmettelen hieman sitä minkä takia rakenneuudistuksia ei voida ulottaa muun muassa meidän verotukijärjestelmäämme ja ja ympäristölle haitallisiin sieltä olisi myös mahdollista rakenneuudistusten kautta irrottaa euroja joita voidaan kohdentaa moniin muihin paikkoihin miksi eivät kelpaa leikkaukset muun muassa yritystukijärjestelmään verotukijärjestelmään ja ympäristölle haitallisiin tukiin saadaan myös niitä kaipaamia miinusmerkkejä miksi ne eivät kelpaa

arvoisa herra puhemies olin suoraan yhteydessä jyväskylän yliopistoon ja kysyin kun täällä huudetaan että koulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset romuttavat opetuksen ja koulutuksen ja tuhoavat koko yliopiston pitääkö se paikkansa sain vastauksen ei ole tällaista tapahtumassa jos uusia leikkauksia ei tehdä ja ja niitähän ei tehdä jyväskylän yliopistossa on saatu tilojen käytön tehostamisella peräti kolmen miljoonan säästöt yksiköiden yhdistämisellä hallinnon tehostamisella ja tilapäistyövoiman uudella käytöllä on saatu merkittävät säästöt jos uusia tehdään niin silloin me olemme vaikeuksissa mutta nyt emme ole helsingin yliopisto lähti heti ensimmäiseksi romuttamaan opetusta yt neuvotteluilla siellä niin isossa yliopistossa olisi varmasti ollut mahdollisuudet myös rakenneuudistuksiin

ja nyt valiokunnan puheenjohtaja edustaja kalli tarvittaessa kaksikin minuuttia kiitos
herra puhemies kysymykseen mistä eväät kasvuun monissa monissa kysymyksissä on moitittu hallitusta ei ole tehty mitään no meillä on on esimerkiksi biotalouteen liittyviä useampia hankkeita kuopiossa kemissä kemijärvellä ja jotta nämä hankkeet lähtisivät liikkeelle toteutuisivat niin se edellyttää tietenkin että infra on kunnossa sen tähden hallitus on panostanut määrätietoisesti korjausvelan hoitoon ja tulee myöskin käynnistämään uusia hankkeita tämä on selkeä linjavalinta tietyistä resursseista on haluttu kohdentaa tällä tavalla jotta nämä hankkeet voisivat käynnistyä kun liikumme kaupungilla niin huomaamme että hyvin paljon on erilaisia rakennustelineitä joitakin pieniä merkkejä on käynnissä ja niin kuin täällä jo edustaja turunen totesi telakkateollisuudessa on positiivista virettä tänään viimeksi rauman telakka sai sai uuden tilauksen eli jonkin verran pieniä merkkejä on olemassa ja totta kai nämä merkit perustuvat johonkin markkinat luottavat tähän suunnitelmaan ja meidän pitää vain vain löytää lisätyöntöä lisävauhtia ja sen tähden on tärkeätä että uskotaan se on ainut pelkällä sopeuttamisella niin kuin täällä on todettu ei työttömyyttä hoideta tarvitaan kasvua tarvitaan vientiä ja sen tähden kaikki ponnistelut jotka edesauttavat vientiä ovat ensiarvoisen tärkeitä

näillä mennään
arvoisa herra puhemies arvoisat vihreät kiemurtelette kuin mato koukussa kun teiltä vaaditaan konkreettisia säästövaihtoehtoja edustaja yanar lupasi jo ryhmäpuheenvuorossa että perästä kuuluu mutta kun ei ole kuulunut olette kyllä kertoneet

kun teillä on kuulemma vaihtoehto hallitukselle ja kun te vastustatte kaikkia hallituksen esittämiä säästöjä niin edelleen uupuu miljardiluokan konkreettisia säästövaihtoehtoja ja niitä aion kysyä teiltä vaikka koko loppuvaalikauden jos tilanne sitä edellyttää joka tapauksessa aion jatkaa syksyllä eli pyydän että käytätte osan hyvin ansaitsemastanne kesätauosta siihen että mietitte näitä konkreettisia säästöjä joita emme ole teiltä kuulleet se nyt kuultiin että kela korvaukset pitää poistaa vaikka edustaja kari vimmatusti niitä tuolla somessa puolustaakin

arvoisa herra puhemies

tämä keskustelu oli mielestäni sillä tavalla hyvä keskustelu että vaikka tässä nyt ei selkeää käännettä hallituksen politiikassa tapahtunutkaan että tässä kyllä tuli paljon odotuksia tulevaisuuteen jos kesällä jotain pitäisi pohtia niin hallituksessa kuin oppositiossa niin varmaan tärkeintä olisi pohtia nimenomaan niitä uusia kasvun eväitä nythän hallituksesta toisin kuin vuosi sitten on on moneen kertaan sanottu että eivät nämä leikkaukset suomen taloutta pelasta tässä on ääni muuttunut kellossa ja nyt on paljon toiveita siitä että nämä muuttuvat todeksi eli paljon lupauksia täällä heikkinen ja juvonen lupasivat taistella sen puolesta että nämä vanhustenhoitoon tehdyt leikkaukset perutaan

nyt tapahtunut niin odotukset käänteestä nousevat entisestään ja mielellämme palaamme syksyllä asiaan
seuraavana edustaja huhtasaari tässä harmonian hengessä

arvoisa puhemies minä ohitan edustaja zyskowiczin saman tien ja menen keskustelemaan edustaja häkkäsen kanssa olen olen ollut hyvin pettynyt edustaja zyskowiczin tapaan olla kuuntelematta mitä me sanomme edustaja häkkänen muun muassa viittasi talouden arviointineuvoston raporttiin siinähän lukee niin että verotus on vähemmän haitallinen talouskasvun talouskasvun näkökulmasta kuin leikkaukset se on itse asiassa aika mielenkiintoinen linjaus ja ja sitä perustellaan siellä sitä kannattaa kannattaa lukea ja siihen kannattaa tutustua tämän tämän pohjalta talouden arviointineuvosto toteaa että tämä kokonaisveroasteen ikään kuin ennallaan pitäminen on vain poliittinen päätös niille jotka sanoivat että suomalaisen tutkimuksen laatu ei kärsi näistä leikkauksista että vain kehitetään se ei se ei todellakaan pidä paikkaansa jos katsotaan helsingin yliopistoa tai aalto yliopistoa nähdään massiiviset irtisanomiset se on huolestuttava asia

herra puhemies hoitajamitoituksen mahdollistama liukuma hoivassa nolla pilkku viisi viiva nolla pilkku neljä tämä lakimuutos ei todellakaan siis ole voimassa minusta on erittäin epäkorrektia että täällä salissa käydään niin kuin väärin tiedoin puheenvuoroja ja syytetään hallitusta tämmöisestä asiasta mikä ei siis ole voimassa tämä viesti edustaja guzeninalle toinen asia nuorten naisten osallistuminen työelämään tämä kertakorvaus kaksituhattaviisisataa euroa työnantajalle mielestäni on on erittäin huomattava kädenojennus naisia työllistäville työnantajille kaiken kaikkiaan oma viimeinen kommenttini tähän hyvään värikkääseen debattiin on se että kyllä vaan lähtökohta on se että mitä enemmän me saamme työllisyyttä paranemaan sitä kestävämmin me kaikki voimme vastuullisesti huolehtia

arvoisa puhemies kuten valiokunnan puheenjohtaja kalli totesi niin tärkeä kysymys on todella mistä eväät kasvuun suomen talouskasvu on perustunut tuottavuuden kasvuun joka on puolestaan perustunut osaamiseen ja ja tiedon lisääntymiseen vaikka tutkimuksen ja koulutuksen tai jonkin muun yksittäisen toimijan kuten tekesin tai suomen akatemian vaikuttavuutta on vaikea arvioida yksiselitteisesti niin meillä tulevaisuusvaliokunnassa kuultavina olleet lukuisat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä että tutkimuksella ja koulutuksella edistetään innovaatioita lisäksi samaiset asiantuntijat korostivat että innovaatiotoiminnalle kohdistetut tuet ovat niitä harvoja joille on olemassa selkeitä ja kiistattomia taloustieteellisiä perusteita eli niitä todellakin kannattaa tukea mutta mitä tämä hallitus tekee leikkaa koulutuksesta tieteestä tutkimuksesta ja juuri siitä innovaatiotoiminnasta eli kaikkein tärkeimmistä kasvun perusteista mitä meillä on

ja viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja henriksson

ollaan varmasti samaa mieltä siitä että työllisyysastetta pitää nostaa ja tässä nimenomaan nuoret naiset ovat erittäin keskeisessä roolissa on edustaja heikkinen erinomaisen hyvä että työnantajille nyt tulee tämä kahdentuhannenviidensadan kertakorvaus mutta samalla kun hallitus romuttaa subjektiivisen päivähoidon luodaan uusi loukku nuorille naisille ja sen takia rkp on peräänkuuluttanut täysivaltaista vanhempainvapaan remonttia ja myös päivähoitoon remonttia tässä meillä on se vahva näkemys että tekemällä näin me uudistamme myös työelämää ja me voimme myös panostaa siihen että meidän maa voisi olla tulevaisuudessa hyvän työelämän kärkimaa arvoisa puhemies meidän maassa tarvitaan tulevaisuudenuskoa ja sitä pitää luoda

arvostettu puhemies haluan tässä varsinaisessa puheenvuorossani palata vielä hiukan tähän debattikeskusteluun muutamalta osin oppositio on voimakkaasti moittinut hallitusta myös siitä että vanhempainvapaan rajoittaminen olisi pois äideiltä tämähän ei todellisuudessa toisi kuitenkaan työpaikkoja naisille vaan lisäisi päivähoitokustannuksia näin uskon ainakin itse ei tämä olisi taikakeino jolla saadaan naiset kotoa töihin itse pidän parempana sitä että perheessä saadaan valita se kuka sitä lasta varsinkin varhaisessa vaiheessa hoitaa toisena huomiona koko tämän kolmen tunnin keskustelun aikana nähtiin se sama farssi mikä nähtiin aikaisemminkin että oppositiolla on tämä oikeassa olemisen autuus ja oikeus ainoastaan olemassa kuitenkaan ei ole perustetta lähteä hallitusta neuvomaan ja moittimaan niin voimakkaasti kuin tänään kuultiin koska omat toimenpiteenne viime hallituskautena esimerkiksi sosialidemokraattien vihreiden ja vasemmiston vasemmiston osalta ovat aivan toista kuin mitä olette tänään puhuneet

työpaikkojen kasvu ja määrä syntymään arvoisa puhemies tänään täällä on hyvin paljon murehdittu tätä taloustilannetta mutta pitäisi ennemminkin puuttua juurisyihin vientivetoisena pienenä taloutena huomiokohta numero yksi on tietenkin ulkomaankauppa tullin tilaston mukaan viime vuoden ensimmäisellä kvartaalilla vienti oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna kannattaisi todellakin miettiä mistä tämä johtuu kuka haluaa ostaa suomalaisia tavaroita ja palveluita jos ne ovat liian kalliita euron kurssi on meille ihan liian korkea suhteessa tuotantokustannuksiin hallitus tekee minkä voi kilpailukykysopimuksella alentaa kustannuksia mutta se on varsin työläs ja ikävä keino kuten olemme nähneet

keskeisiä keskustelunaiheita varmasti on tämä eurosta ero ratkaisu joka tulee meillä syksyllä saliin myös tämän kansalaisaloitteen kautta koska me me uskallamme tunnustaa sen että euro ei tällä hetkellä toimi jotta euro toimisi olemmeko valmiita myymään yhä enemmän yhtenäisyyttämme ja itsenäisyyttämme tässä maassa brysseliin eurooppa kulkee yhä tiukempaan liittovaltion suuntaan ja tämä johtuu nimenomaan tästä toimimattomasta talouspolitiikasta iso britannia näyttää esimerkkiä siitä miten kansanvalta toimii ei uskoakseni mene pitkän aikaa kun suomessakin on kohdattava ne samat tosiasiat silmästä silmään ja annettava kansan päättää niin eurosta kuin eu jäsenyydestäkin arvoisa puhemies vielä muutama sana tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä hallinto ja turvallisuusjaosto kiinnitti ansiokkaasti huomiota siihen että poliisien määrärahat eivät riitä tällä koko kehyskaudella siellä havaittiin myös tämä että samoin rajavartiolaitoksessa ja hätäkeskustoiminnassa olevat määrärahat tule riittämään tämän kehyskauden aikana me kävimme hyvää keskustelua useiden asiantuntijatahojen kanssa olenkin siitä hyvin kiitollinen että valtiovarainvaliokunta muutamaa opposition edustajaa lukuun ottamatta yksimielisesti hyväksyi tämän mietintöluonnoksen mietintöluonnoksen johtopäätös hallinto ja turvallisuusjaoston osalta oli se että pelkästään selonteon linjaamien henkilötyövuositarpeiden toteutuminen edellyttää valiokunnan saamien selvityksien perusteella noin sadan miljoonan euron lisäpanostuksia voimassa olevaan kehyspäätökseen näitähän ei voida toteuttaa kevään kaksituhattakuusitoista kehyspäätöksen puitteissa kun niitä ei ole valiokunta piti kuitenkin asiaa niin tärkeänä että siellä nämä esiin nostetut määrärahatarpeet otetaan huomioon seuraavissa kehyspäätöksissä erityisesti poliisitoimen rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuslaitoksen osalta näin ollen muun muassa kristillisdemokraateille täytyy sanoa että olemme ottaneet huomioon tämän poliisien määrän vähentämisen ja pidämme tärkeänä sitä että valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta jossa mainitaan vähintään tämä seitsemäntuhannen poliisin raja tullaan toimeenpanemaan tämän vaalikauden aikana se raha tulee löytymään varmasti seuraavan kehyksen yhteydessä joten siitä ei tarvitse olla huolissaan

arvoisa herra puhemies kun tätä julkisen

on kuunnellut niin on jotenkin hämmentävää huomata se että onko tosiaan niin että julkisen talouden tasapainotuksen toimenpiteiden tarpeellisuudesta on tässä salissa vielä monta hyvin erilaista näkökulmaa vaikka tilanne on se että julkinen talous siis valtio ja kunnat velkaantuu meidän suomalaisten piikkiin tämänkin kesäpäivän aikana lähes viidentoista miljoonan euron verran ja samalla maksamme yhteisiä korkomenoja yli neljä miljoonaa joka päivä huolimatta siitä että korkotaso on poikkeuksellisen matala mutta julkisen talouden velka kasvaa siis päivittäin lähes viisitoista miljoonaa ja korkomenot ovat yli neljä miljoonaa

on todellakin niin että velkaantumisen taittaminen voi toteutua vain pitämällä kiinni menokehyksestä ja neljän miljardin euron sopeutustavoitteesta toki tietenkin tietenkin on myöskin niin että on kyettävä kääntämään politiikan katse syihin ja ennaltaehkäiseviin toimiin jottemme hoida pelkästään seurauksia arvoisa puhemies käsittelyssä oleva julkisen talouden suunnitelma on tarpeellinen se tukee parempaa ja pitkäjänteisempää kokonaisvaltaisempaa ja kokonaistaloudellisempaa talouden suunnittelua ja toteutusta pitkästä aikaa meillä on maamme talousnäkymissä tilanne että valtiovarainministeriö ennustaa yli prosentin talouskasvua tuleville vuosille tänään valtiovarainministeriön

neljä prosenttiyksikköä ja erityisesti kotimainen kysyntä on toiminut kasvun moottorina kasvuprosentit eivät ole suuria mutta suunta on oikea tulevaisuudenuskoa ja luottamusta tarvitaan ne ovat toivottavasti palautumassa talous niin kuin moni muukin kun on psykologiaa

pienempään asiaan toki on niin että selvää on että talouden tasapainotukseen tarvitaan toimia joka taholla niin tiukkaa menokuria ja sopeutuksia kuin rakenteellisia uudistuksia toivottavasti sote uudistuksen jälkeen aika on pitkällä aikavälillä pohtia myös keskushallinnon ja ministeriörakenteen rakenteellisia uudistuksia mutta erityisesti tarvitsemme työllisyyttä lisääviä toimia mutta ne kaksi pienempää asiaa ovat byrokratian purku ja pois hallintokeskeisyydestä sekä kokonaistaloudelliset tuottavuutta aidosti edistävät ict ratkaisut byrokratia hallintokeskeisyys sekä ict ratkaisut ovat molemmat sellaisia että niissä epäonnistuminen on kuormittanut julkista talouttamme lukemattomien miljoonien ellei jopa satojen miljoonien verran voimme hukata niihin tämänkin hallituksen aikana useita kymmeniä miljoonia jollemme toimi viisaasti ja kestävästi

hallintokeskeisen raskaan byrokratian toimintatavat on pystyttävä kääntämään kansalais ja yrittäjäkeskeiseen byrokratiaa purkavaan toimintatapaan moni yrittäjä on ottanut yhteyttä ja tuonut esiin mitä oudoimpia lipun ja lapun täyttämisiä vaikkakin hallitus on pystynyt edistämään yrittäjien toimintaedellytyksiä turhan byrokratian purkamisessa on vielä paljon työtä toinen on nämä ict ratkaisut julkinen sektori on asettanut suuria odotuksia niin tuottavuuden kuin palveluiden osalle jotka eivät ole aikaan eikä paikkaan sidottuja täytyy kuitenkin toivoa että valtiovarainministeriö ottaa valtion ict ratkaisujen ja digitalisaatiohankkeiden kokonaisvastuun omistajuuden ja johtamisen tiukempaan otteeseen hallintokeskeisyyden ja yhteisten resurssien tuhlaamisen sijaan asiakas ja käyttäjälähtöisyys on nostettava keskiöön

arvoisa herra puhemies hallituksen finanssipolitiikka uhkaa kasvua hallituksen valitsema erittäin kireän finanssipolitiikan linja hidastaa talouden toimeliaisuutta kriittisellä hetkellä kolmen miinusmerkkisen vuoden jälkeen talous on juuri kääntynyt heikosti positiiviseksi liian kireä ja väärin kohdennettu finanssipolitiikka uhkaa tarkoittaa takatalvea orastavalle talouskasvulle valiokunta toteaa mietinnössään että talouden pienen kasvun lähteinä ovat olleet erityisesti kotimarkkinakysyntä ja rakennussektori myös suomen pankki ja valtiovarainministeriö ovat arvioineet että talouskasvu pysyttelee noin yhdessä prosentissa seuraavat kolme vuotta ja kasvua tukee kotimainen kysyntä viennin pysyessä vaimeana mittavina jatkuvat sopeutukset vähentävät kotimaista kulutuskysyntää mikä heikentää kotimaisesta kysynnästä riippuvaisten yritysten kykyä työllistää ja investoida kotitalouksien ja yritysten valtiolle maksamat verotulot vähentyvät samaan aikaan kuin työttömyyden kasvusta johtuvat menot lisääntyvät arvoisa herra puhemies talouden kääntäminen kasvuun on valtava haaste ja hallituksen talouslinja vaikeuttaa tilannetta entisestään leikkauslinjalla on vaikea synnyttää sellaista luottamusta ja tulevaisuudenuskoa jota nyt tarvittaisiin muun muassa investointien vauhdittamiseksi kun vienti ei vedä eikä yksityinen sektori kanna on tärkeää pitää talouden ainoa moottori käynnissä niin että se kantaa aikaan jolloin vienti on elpynyt rakenneuudistukset ovat purreet ja yksityinen sektori on päässyt pahimmasta vaiheesta yli

sekä talouden kasvun ja julkisen talouden kestävyyden varmistaminen pitkällä aikajänteellä vaikka talouden rakenteellisia ongelmia ei pystytä korjaamaan pelkästään kotimaista kysyntää tukemalla suhdanneongelmien sivuuttaminen luo rakenteellisia ongelmia myös vihreiden mielestä tarvitaan julkisten menojen leikkauksia ja niiden kasvun hillintää mielestämme hallituksen neljän miljardin menosäästötavoite esitetyllä aikajänteellä on kuitenkin liian suuri lisäksi se on kohdennettu väärin arvoisa herra puhemies pahimmassa tapauksessa väärin kohdennettu ja liian kireä finanssipolitiikka estää uuden ja rakenteellisen menosopeutuksen mahdollisuuden pidemmällä aikajänteellä talouden tasapainottamisen tavoitetta keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä uhkaa ennen kaikkea alati kasvava työttömyys työttömyyden lisääntyminen ja pitkittyminen on omiaan vähentämään talouden kasvupotentiaalia keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä siksi suhdanteisiin perustuvan finanssipolitiikan ja rakenneuudistusten tulee tukea toisiaan korkea työttömyys yhdistettynä hallituksen kiristyvään finanssipolitiikkaan heikentää kotimarkkinoiden kysyntää ja näin myös yksityisen sektorin kykyä työllistää ja investoida olemme helposti negatiivisen kierteen kehässä tämänhetkisestä pienestä talouskasvusta huolimatta mikä johtaa budjetti budjetilta tapahtuvaan talouden supistukseen

tulevien kahdenkymmenen vuoden aikana maailma tulee muuttumaan enemmän kuin se on muuttunut viimeisen kahdensadan vuoden aikana koen että emme tarpeeksi hyvin näe minkälaisia valtavia mahdollisuuksia tämä huima muutos ja kehitystahti tuo tullessaan kaltaisellemme pienelle ja ketterälle fiksulle ja osaavalle maalle

tottuneet suomen kaltaisella pienellä maalla jonka kokonaisväestö vastaa noin viidesosaa mexico cityn väestöstä ei kuitenkaan ole varaa sokeasti turvautua yleisiin kansantalouden teorioihin vaan meidän on aktiivisesti varmistettava toimintaedellytykset niille toimialueille ja alueille joilla vienti aidosti vetää ja joilla teollista jalostusarvoa luodaan

hallitus uudistuksia yleensä säästöjä suunnitellessaan edes hetkeksi pysähtyisi analysoisi ja peilaisi kyseisiä suunnitteilla olevia toimenpiteitä siihen kaikesta tärkeimpään eli vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin viimeisten kymmenen vuoden aikana uusia teollisia työpaikkoja on tilastokeskuksen mukaan syntynyt ylivoimaisesti eniten vaasan energiaklusteriin lähes kaikilla muilla paikkakunnilla teollisia työpaikkoja on kadonnut valtava määrä nordregio tutkimuslaitoksen mukaan energia ja clean teknologiaan liittyvien niin sanottujen vihreiden patenttien osuus on suomen vaasassa korkeampi kuin missään muualla pohjoismaissa viennin osalta todettakoon että pohjanmaan maakunta tuo vuositasolla euromääräisesti yksin enemmän uutta rahaa suomeen viisi vähiten tavaraa maailmalle vievää maakuntaa yhteensä pohjanmaalla vienti vetää jopa paremmin kuin useimmilla ruotsin ja saksan seuduilla tätä taustaa vasten pidän todella harkitsemattomana että hallituksen toimesta ollaan ehdottamassa rannikko pohjanmaan vaasan keskussairaalan heikentämistä siksi näistä vientiluvuista täällä pauhaan jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energia ja ja cleantech keskittymän veturit jotka tuovat maahan miljardeja euroja ja työllistävät kymmeniätuhansia omassa ekosysteemissään päättävät lähteä vaasasta ja helsingistä on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki

vielä korjataan viennin kautta koko maahan rahaa tuovaan kansainvälisten huippuyritysten ekosysteemiin kuuluu olennaisena osana korkea julkisen sektorin palvelutaso toivon siis aivan vilpittömästi että ministerit ja ja asioita valmistavat virkamiehet ymmärtävät korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin hyvinvoinnin rakentamisessa ja toivon että nämä asiat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa myös sote uudistuksessa

arvoisa herra puhemies

on novellin mestari raymond carverin kokoelman nimi suosittelen kesälukemiseksi siis kun puhumme suomen kilpailukyvystä niin mistä puhumme kansat eivät kilpaile markkinoilla yritykset kilpailevat kansakunnat eivät vie tavaraa osta ja myy vaan yritykset jos yritykset eivät ole kilpailukykyisiä vastuu kuuluu yrityksille se on markkinataloutta voitto on palkinto riskistä jos ei ota riskiä ei ole ansainnut voittoa toisin on suomessa yritykset eivät uskalla ottaa riskiä ne eivät investoi silti valtio takaa voitot tämä ei ole yksin nykyhallituksen linja vaan useiden viimeisten vuosien aikana valtio on auttanut yrityksiä useilla miljardeilla euroilla tulokset ovat heikkoja sekä työllisyyden investointien mutta ennen kaikkea tuotannon lisäarvon kannalta suomi ei ole halpatyön eikä halpatavaran maa tämä tosiasia on kun nyt on vuoden ajan keskitytty vain hintakilpailukykyyn pahimmillaan hallitus on vannonut että ongelmat ratkeavat yksin työvoiman hintaa laskemalla näin ei ole suomalaisten yritysten viennin tuotannon viennin tuotannon ja palveluiden alhainen lisäarvo on se suuri ongelma viennin rakenne on yksipuolinen sekä tuotetarjonnalla että yritysten koolla mitattuna suomen vientituloista syntyy puolet noin kahdenkymmenenviiden suuryrityksen voimin ja ne vähentävät työvoimaa eivätkä lisää ja suunnittelevat vähentävänsä enemmän sijaan pk yritysten osuus suomen viennistä on vain neljännes ruotsissa sama luku on kolmekymmentäviisi prosenttia tanskassa neljäkymmentäviisi prosenttia tämän luvun ei pidä antaa masentaa vaan innostaa huomaamaan valtavat mahdollisuudet suomalaiset suuryritykset tuottavat lähinnä investointihyödykkeitä ei kuluttajahyödykkeitä kun investoinnit koko euroopassa ovat olleet lamassa kahdeksan vuotta suomen vienti on kärsinyt enemmän kuin minkään toisen euromaan viennin kirjoa on laajennettava ja suomalaisten yritysten on päästävä kaikkein tuottavimpaan osaan globaaleissa arvoketjuissa tähän haasteeseen julkisen talouden suunnitelma ei ikävä kyllä vastaa aina kun olen ottanut puheeksi viennin laadun enkä määrää brändikilpailukyvyn enkä hintakilpailukykyä saan vastaani huutoa siitä että osoitan liian hellää mieltä tarvitaan kuria ja leikkauksia työmarkkinoiden rajuja rakennemuutoksia tätä ajattelutapaa kutsun nimellä machonomics machonomia mutta pannaan tämä ennakkoluulo nyt syrjään edes pieneksi hetkeksi varsinkin nyt kun työvoiman hinta alesopimus on saatu aikaan sovitaan että se on nyt takana mutta sovitaan että se ei riitä katsotaan eteenpäin vastataan niihin suuriin haasteisiin joilla viennillä saadaan lisää tuloa digitaalisessa maailmantaloudessa suomi on global competitiveness councilin listauksen mukaan maailman kahdeksannen

kuulostaa hyvältä mutta kaupallistamiskyvyssä olemme sijalla kolmekymmentäyhdeksän itäisen keski euroopan tasoa ellei alle tämä bulkkitavara ajattelu on ristiriidassa innovaatiopanostusten kanssa ja ehkä yksi keskeinen syy siihen ettei suomi pysty hyödyntämään innovaatioita näin kiteytti ongelman valtiovarainvaliokunnan kuulema asiantuntija anne korkiakoski hallitusammattilainen ja markkinoiden kova ammattilainen markkinointipanostusten ja kansantuotteen yhteys on ilmeinen korkiakosken mukaan ruotsi hyötyi paitsi omasta valuutastaan myöskin siitä että markkinointipanostukset eivät vuoden kaksituhattakahdeksan osalta laskeneet bkt osuudeltaan kovin paljon lisäksi ruotsi tuottaa runsaasti kuluttajahyödykkeitä kuinka on suomessa markkinointipanostukset ovat noin puolet siitä mitä kilpailijamaissa noin neljä prosenttia bktstä ja vain kolmasosa siitä mitä yhdysvalloissa globaali digitaalinen maailmantalous on muuttanut viennin ja menestyksen pelisääntöjä markkinointi ei ole enää vain ulkoinen osa tuotantoa vaan siihen sisältyvä tärkeä kuvaavaa on se että suomen menestyneimmän yrityksen supercellin liikevaihdosta neljäsosa kului yksin markkinointikuluihin markkinointi on siis tuotannon lisäarvoa lisäävä tekijä ja siksi anne korkiakoski esitti meille listan siitä mihin tulisi nyt aivan lähitulevaisuudessa panostaa jos haluamme vastata itse ongelmaan eli siihen kuinka suomalaisen viennin lisäarvo kasvaisi arvoisa puhemies näin lopuksi tämä konkreettinen lista koulutus kaupallistamisen kehittäminen julkisen rahoituksen osana sekä ip omaisuuden kehittäminen pk yritysten vientiponnisteluissa tartutaan oikeisiin ongelmiin nyt kun nämä väärät ongelmat on näennäisesti ratkaistu

arvoisa herra puhemies aivan aluksi haluan kannattaa edustaja östmanin vastalause esitystä hallituksen selonteossa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakaksikymmentä on useita kipeitä säästökohteita niitä tulee kohdentaa uudelleen leikkaukset lapsilisään kotihoidon tukeen yksityisen hoidon tukeen työmarkkinatukeen rintamalisään sotilasavustukseen eläkettä saavan hoitotukeen ja eläkkeensaajan asumistukeen esimerkkeinä näyttävät euromääräisesti pieniltä mutta ne ovat merkittäviä erittäin tuntuvia niille ihmisille jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua jokainen vanhus on korvaamattoman arvokas ihminen tämän yhteiskunnan rakentaja joka ansaitsee ihmisarvoisen arvokkaan vanhuuden vanhustenhoito on siirretty yhä enemmän kevyemmin hoitotoimin kodeissa tapahtuvaksi mikä on myönteistä mikäli vanhuksen toimintakyvyn ylläpidosta sekä arjesta selviytymisestä pidetään aidosti riittävästi huolta tässä uudessa tilanteessa hoitajamitoitusta pitää pikemminkin nostaa entisestä tasosta sillä laitoksissa asuvat vain ne joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidon tarve on suuri kevyesti hoidettavia ei laitoksissa juurikaan enää ole hoitajamitoitusta tasaamassa valvira on hiljattain raportoinut vanhusten yleisestä kaltoinkohtelusta hoitolaitoksissa myös aluehallintovirastoihin tehdyissä kanteluissa vanhustenhoidon laiminlyönnit ovat yliedustettuina tämä osaltaan liittyy myös hoitajamitoitukseen esimerkiksi kahdeksaantoista asukkaan vanhustenhoitoyksikössä on aamuvuorossa kaksi hoitajaa mutta ilta ja yövuorossa vain yksi hoitaja joka vastaa kaikesta hoitajien vähäinen määrä paitsi lisää vanhusten epäinhimillistä kohtelua myös heikentää hoitajien työssäjaksamista ja hoitotyön houkuttelevuutta moni siirtyy muihin tehtäviin todettuaan ettei voi toimia inhimillisesti aika ei riitä puhumattakaan että voisi toteuttaa hoitajan kutsumustaan nykyisessä työssään

luvun alun lamasta noustiin tutkimuksen koulutuksen ja innovaatioiden avulla nyt hallituksen leikkaukset tutkimustoimintaan tutkimustoimintaan elinkeino ja innovaatiopolitiikan määrärahoihin ovat yksinkertaisesti liian suuret arvoisa herra puhemies tällä hetkellä hallituksen tavoitteiden ja todellisuuden välinen kuilu on liian suuri ja se tulee näkymään maamme talouden kehityksessä ellei hallitus muuta linjaansa kurssia on tarkastettava ja kurssia on korjattava

arvoisa puhemies

suhteellista kilpailukykyämme parantaa myös muissa maissa tapahtuva yksikkötyökustannusten nousu työntekijäjärjestöt ovat ymmärrettävästi tyytyväisiä saavuttamastaan torjuntavoitosta kun nyt työehtojen yleissitovuus säilyy ennallaan

ongelmaksi jäi että paikallisessa sopimisessa

ja yrityksillä menee suomessa erittäin hyvin tällä hetkellä mutta yhtä lailla monilla toimialoilla ja yrityksillä menee erittäin huonosti ja nämä yritykset tarvitsisivat paikallisen sopimisen mahdollistamaa tilannekohtaisuuden huomioon ottamista selvää on että kilpailukyvyn saavuttaminen ja ja ylläpitäminen edellyttävät tästä eteenpäinkin yrityksissä jatkuvaa saneerausta ja prosessien tehostamista kustannuksia on voitava alentaa ja tuottavuutta on nostettava on saatava aikaan uutta toimintaa ja taloudellista kasvua vain näin voi syntyä uusia työpaikkoja jos tässä ei onnistuta myös julkisen talouden hoitaminen kärsii viime aikoina on puhuttu paljon kotimaisen kulutuskysynnän merkityksestä taloudellisen kasvun moottorina

kotimaista kysyntää ei sovi väheksyä mutta tosiasia on että se kohdistuu varsin merkittävästi myös tuontitavaroihin ja palveluihin nykyisellään se perustuu paljolti myös valtion

jolla lopulta maksetaan myös tuonti arvoisa puhemies on hyvin mahdollista että edessä on pitkä ajanjakso jonka kuluessa työllisyys kehittyy varsin heikosti tämä johtuu siitä että digitalisaatio syö nyt henkisen alan työpaikkoja samaan tapaan kuin teknologinen kehitys aikanaan vähensi työpaikkoja esimerkiksi teollisuudessa ja maataloudessa kehitystrendi voi olla niin voimakas että työllisyyskehityksen olennaiseen paranemiseen löytyy keinoja vasta ennalta arvaamattoman pitkän

arvoisa

loputtava ja sillä tiellä emme voi jatkaa itse puhun sosiaali ja terveydenhuollon puolesta koska olen valiokunnan jäsen ja valiokuntavastaava ja senkin takia näen tärkeäksi nostaa näitä asioita esille nyt on mahdollisuus puhua tästä hoitajamitoituksesta ja oikeastaan haluan kyllä puheenvuoroni tähän vanhustenhoitoon nyt sitten enemmältikin kohdistaa edustaja sari tanus piditte hyvän puheenvuoron ja nostitte huolen esiin raskaasti hoidettavista potilaista nythän on niin että juuri raskaaseen vuodehoivaan ei ole sitä heikennystä tulossa elikkä se pysyisi siinä nolla pilkku kuudessa elikkä siinä samassa missä se on ollut myös aikaisemmin tämän laatusuosituksen mukaan elikkä tarkoitus olisi että juuri jotka ovat vaikkapa siellä terveyskeskusten vuodeosastoilla olisi sitä hoivaa tarjolla arvoisa puhemies kaiken alku ja juuri tälle

tapahtui viime kaudella saimme silloin aikaan hyvän vanhuslain mutta ei se vanhuslaki itsessään tuo lisää auttavia käsiä vanhuslain rinnalla kulkee ikäihmisten palvelujen laatusuositus joka on laadittu vuonna kaksituhattakahdeksan ja viime kaudella vanhuslain rinnalla myös tämä laatusuositus käsiteltiin uudelleen siellä laatusuosituksessa oli aikoinaan ministeriön asettamat hoitajamitoitukset ja muun muassa ympärivuorokautisessa hoivassa mitoitus oli nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku kahdeksan näitä mitoituksia sitten lähdettiin heikentämään terveyskeskushoivassa se oli nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku seitsemän se säilyi ennallaan mutta tämä ympärivuorokautinen hoiva laskettiin nolla pilkku viiteen ja se tapahtui todellakin sdpn aikana siellä olivat myös kristilliset rkp vihreät vasemmistoliitto hallituksessaolonsa aikana ja tämä päätös tästä laatusuosituksen heikentämisestä astui voimaan seitsemästoista seitsemättä kaksituhattakolmetoista elikkä siellä mitoitukset siellä mitoitukset ovat nyt näin matalat ja se laatusuositus on se mitä luetaan opiskelijoiden keskuudessa sairaanhoito opistoissa mitä luetaan työpaikoilla mihin työsuojeluvaltuutetut luottamusmiehet kiinnittävät huomiota kun me puhumme hyvästä mitoituksesta näin olen itsekin tehnyt luottamusmiehenä toimiessani silloin kyllä mitoitukset olivat korkeammat mutta oli niin tai näin ei meidän pitäisi sinne historiaan katsoa vaan meidän pitäisi tehdä kaikkemme kaikkien että me saisimme tämän terveydenhuoltosektorin vanhustenhoidon potilasturvallisuuden kaikki ne teemat mitä liittyy ihmisen hoitamiseen oikealle tolalle me olemme kuulleet valviran selvityksiä saamme varmasti jokainen erilaisilta hoitajaliitoilta postia sähköpostia jossa kerrotaan millainen tilanne suomessa on edustaja sari tanus kerroitte juuri sen realismin kyllä yöaikaan on yksi yöhoitaja olen itse tehnyt kolmetoista vuotta yötöitä niin että tiedän sen millaista on olla yksin yöhoitajana vuorossa on paljon hoidettavia kyllä siinä joutuu miettimään mitenkä ehdit työsi tehdä ja mitä kaikkea sen työvuoron aikana sitten teet ja varsinkin yksin myös vastuun kantaminen on raskasta mutta on juurikin niin että kyllä meillä on hyvä henkilökunta he pystyvät siihen mutta ei voi venyä loputtomiin hoitajamitoituksen taustallahan oli ajatus siitä että kun meillä on erilaisia yksiköitä niin jos siellä hoitopaikassa on joku asiakas potilas vanhus millä nimellä me heitä kutsummekaan joka tarvitsee vähemmän hoivaa niin se heikennys kohdistettaisiin sellaiseen henkilöön joka pärjää vaikkapa yhden hoitajan hoidettavana mutta sitten kun me puhumme raskaasti hoidettavasta eli jos siellä yksikössä on vaikka sellainen halvaantunut

että on hyvin epärealistista hakea säästöä sieltä missä ihmiset ovat hiljaisia eivät vaadi mitään tyytyvät siihen mitä heille annetaan mikään ei ole niin kauhea tilanne kuin se että vanhan ihmisen käsi tulee sairaalasängyn ylitse ja anoo ja pyytää apua jos et ole sitä antamassa se on todella hirveä tilanne ja se satuttaa myös hoitajia olen itse hoitajana kyllä tästä asiasta kantanut huolta ja kannan jatkossakin ja tulen tekemään kaikkeni että saan ääneni kuuluviin ei tämä varmasti ole yhden naisen sota mutta kyllä minä hoitajana puhun sydämeni kautta nyt kun minä sanon että

arvoisa herra puhemies tuoreimmat luvut suomen talouskehityksestä antavat vaimeaa toivoa talouden suunnan muuttumisesta viime vuodelle kirjattiin vaatimaton kasvuluku ja alkuvuonna on tullut lisää merkkejä paremmasta käännettä ole tarpeen ihmetellä eikä hallituksella ole aihetta ottaa siitä kunniaa suomi on kärsinyt vuosien ajan investointilamasta ja jossain vaiheessa liike elämän investoinnit on tehtävä tehtaat ja logistiikkakeskukset on on ajanmukaistettava rakennuksia korjattava ja uusia pystytettävä mikäli vetoapua on luvassa kasvu jatkuu suomen vientimaissa britannia pysyy eussa ja kiinan velkakupla hallinnassa niin voivat ulkoiset olosuhteet kantaa vientivetoista suomea vaikeiden lähivuosien ylitse mutta pelkkään hyvään tuuriin ei voi turvautua tarvitaan myös omia toimia kilpailukykysopimus ja sen mukaiset työehtosopimukset ovat hyvä lähtökohta näille omille toimille sopimusta on on arvosteltu ehkä osin aiheestakin mutta sen vaikutukset ovat voittopuolisesti hyviä sopimus parantaa suomen hintakilpailukykyä leikkaamalla palkkakustannuksia sen tavoitteena on että seuraavakin seuraavakin neuvottelukierros tukee suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn edistämistä ja työllisyyttä viime mainittu saavutus on tietysti lunastettava jokaisella tulevalla kierroksella erikseen se vaatii työmarkkinaosaamista myös hallitukselta nopeasti muuttuvassa sopimusympäristössä arvoisa puhemies valtiontalouden kehyskautta pitemmällä aikavälillä meillä on syytä huoleen moni vaikutusvaltainen taloustieteen edustaja on varoittanut että finanssikriisin jälkeen alkanut hitaan talouskasvun aika voi olla pitkäaikainen ilmiö maailman väestönkasvu on hidastumassa ja niin euroopassa aasiassa kuin pohjois ja etelä amerikassakin on odotettavissa työikäisen väestön kasvun pysähtyminen ja kääntyminen laskuun työpanoksen ohella myös työn tuottavuuden kasvu on hiipumassa ehkä globaali kasvu saa tulevaisuudessa vauhtia ict teknologiasta tai biotieteistä mutta viime vuosien kokemuksen perusteella on tunnustettava että kyse on toiveista ei ennusteista edellä sanotut ongelmat koskettavat myös ja aivan erityisesti suomea väestömme ikääntyy työvoima vähenee ja tuottavuus polkee paikallaan hallituksen talouspolitiikan päälinjasta saa hakea ratkaisuja suuriin haasteisiin tarvitsisimme voimakkaan työllisyysstrategian ei vain työttömien syrjäytymisen torjumiseksi vaan myös työvoiman tarjonnan turvaamiseksi tähän hallituksen leikkaukset subjektiiviseen päivähoito oikeuteen sopivat mahdollisimman huonosti sillä ne heikentävät pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja siten työvoiman tarjontaa olisi paikallaan että julkiseen talouteen muodostuvaa liikkumavaraa käytettäisiin pienten ansiotulojen verotuksen keventämiseen ja työllistymisen verokiilan kaventamiseen jopa kohtuullinen riskinotto julkisen talouden tasapainon suhteen olisi tässä sallittua työn tuottavuudelle puolestaan ei voi olla otollista otollista että koulutukseen suunnataan kovia leikkauksia olemme ajautumassa ennennäkemättömään tilanteeseen jossa työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat vähemmän koulutettuja kuin vanhemmat arvoisa puhemies kehyspäätökseen kirjattavat hallituksen toimet julkisen talouden kehittämisessä ovat tärkeitä suomen selviämisessä ja suomalaisten taloudellisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisessa julkinen talous voi olla kansantaloutta jarruttava taakka tai sen kehityksen tuki talouden rakennemuutos on aloitettava julkisen vallan omista toimista hallitus on edeltäjiensä tapaan ymmärtänyt että sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus on varainkäytön ja työpanoksen vuoksi avainasemassa valitettavasti tämäkään hallitus ei ole pysynyt asetetuissa aikatauluissa vielä valitettavampaa on että sen tärkeysjärjestys vaikuttaa nurinkuriselta hallitus on päättänyt uudesta hallinnon tasosta maakuntajakoon perustuvista itsehallintoalueista niiden lukumääräkin on jo päätetty vieläkään ei ole selvinnyt miten maakuntahallinnolla ratkaistaan sote uudistuksen avainkysymykset

auttamaan hallitusta neuvoillaan aivan

se oli valmis antamaan tukensa kilpailukykysopimukselle isoissa uudistuksissa pitää olla valmiutta tiedostaa että vaikka yksi hallituskokoonpano asian päättää niin hyvinkin toinen joukko sen aikanaan toimeenpanee puhemies mitään politiikkaa ei tehdä kansallisesti varsinkaan talouspolitiikkaa ei tehdä muista erillään suomen oman talouden kasvun ja julkisen talouden vakauden turvaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä euroopan unionin jäsenmaiden ja erityisesti euroalueeseen kuuluvien maiden kesken suomen on oltava aktiivinen ja rakentava toimija sen on on ylläpidettävä ja palautettava asema jossa sitä kuultiin muissa jäsenmaissa

arvoisa puhemies ihan ensimmäisenä ettei vaan unohdu kannatan edustaja viitasen numero yksi ja seitsemän mukaista kannanottoa ja nyt sitten varsinaiseen puheeseen kun puhutaan nuorista puhutaan tulevaisuudesta näin sanoi kirjailija maria jotuni aikanaan hallitus sanoo tekevänsä säästöpäätöksiä nuorten takia mutta olen kyllä eri mieltä siitä miten nämä auttavat lapsiamme ja nuoriamme hallitus ei ole lainkaan laskenut minkälaisia ongelmia ja ja kasvavia kustannuksia nyt tehdyt säästöt tulevat aiheuttamaan tulevaisuudessa nyt ollaankin tekemässä samoja virheitä kuin luvun laman hoidossa aikanaan tehtiin terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl on selvittänyt tutkimuksessaan sitä mitä kuuluu tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lapsille ja nuorille aikuisina tulokset ovat huolestuttavia nuorina aikuisina lama ajan lapsista ja nuorista viidesosa kärsi mielenterveysongelmista lähes neljäsosa oli toimeentulotuen asiakkaita ja yli neljäsosa oli joutunut tavalla tai toisella oikeuslaitoksen kanssa tekemisiin vaikeudet kasautuvat erityisesti vain perusasteen suorittaneille ammatillinen ammatillinen koulutus näyttää suojaavan monelta ongelmalta ja yleisemminkin voidaan sanoa että koulutuksella on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä samassa thln tutkimuksessa huomattiin myös että lapsuudenaikainen köyhyys on vahvasti yhteydessä tuleviin hyvinvointiongelmiin lapsuudenaikainen pitkäkestoinen köyhyys altistaa lähes kaikille tutkituille tutkituille hyvinvointiongelmille kuten koulupudokkuulle mielenterveyshäiriöille toimeentulotukiasiakkuuksille rikollisuudelle työkyvyttömyydelle kodin ulkopuolisille sijoituksille ja työttömyydelle nyt ollaan siis tekemässä samoja virheitä ja lapsiperheköyhyys onkin selvässä kasvussa talousvaikeuksissa kamppailevilla vanhemmilla ei ole usein voimia huomata lasten tarpeita ja tukea heitä oikealla tavalla hallituksen päätökset kasvattaa ryhmäkokoja päiväkodeissa ja kouluissa sitä että lasten mahdollisuudet mahdollisuudet saada henkilökohtaista tukea myös muilta aikuisilta heikkenevät hallitus ei ole edelleenkään tehnyt uskottavia vaikuttavuusarviointeja tehdyistä ja tulevista leikkauksistaan leikkaukset ovat kohdistuneet ja kohdistuvat erityisen paljon niihin jotka ovat nykyisin juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella ja viimesijaisen sosiaaliturvan ulkopuolella leikkausten myötä yhä useammat ihmiset ajautuvat köyhyyteen leikkaukset kohdistuvat kasautuvasti samoihin ihmisiin ja perheisiin ja voivat aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia arvoisa puhemies jokainen ymmärtää että ilman ammatillista koulutusta työllistyminen nykyisessä nykyisessä työelämässä on vaikeaa siksi onkin huolestuttavaa että uusimpien selvitysten mukaan joka viides kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista aikuisista on pelkän peruskoulun varassa arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista viisitoista vuotiaista vaihtelee seitsemästäkymmenestätuhannesta sataankahdeksaantoistatuhanteen mikä tarkoittaa noin prosenttia koko ikäluokasta viime hallituskaudella käynnistynyt nuorten aikuisten osaamisohjelma kohdentui tehokkaalla tavalla juuri tähän ongelmaan sen avulla koulutettiin ilman ammatillista koulutusta olevia nuoria aikuisia ammattiin nyt sipilän hallitus on päättänyt lopettaa tämän ohjelman ja haluaa ohjata tämän ryhmän hakemaan muuhun ammatilliseen peruskoulutukseen samanaikaisesti valtiorahoitteiseen oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuu sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöt ja tämä tulee väistämättä vähentämään koulutustarjontaa lisäksi tämän niin sanotun nao ohjelman tehokkuus perustui osittain siihen että opinnot oli suunniteltu vastaamaan juuri nuorten aikuisten erityistarpeisiin kaikki nämä toimenpiteet ovat vastoin hallituksen kärkihankkeita tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää kun tähän lisätään vielä nuorisotakuun alasajo niin ei ole ihme että nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen on jälleen kasvussa kasvussa koko hallituskaudelle varattu kymmenen miljoonan euron määräraha

yhteisötakuun toteuttamiseen ei riitä koko ajan kasvaviin tarpeisiin hallituksen paljon mainostama yhteisötakuu ei tuo mitään apua vailla ammatillista tutkintoa olevien nuorten aikuisten eikä vastavalmistuneiden nuorten tilanteeseen jos tämä on hallituksen käsitys siitä mikä on tulevaisuuden rakentamista seuraaville sukupolville niin pahalta näyttää

näkyvissä valonpilkahduksia taloutemme osoittaa pitkän synkän jakson jälkeen elpymisen merkkejä viimeksi tänään saimme lukea eri medioista kuinka valtiovarainministeriö kirkasti ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla on nyt yli neljäkymmentätuhatta työllistä enemmän kuin vuosi sitten

lähivuosina tämä on silti erinomainen merkki kun pääministeri reilu vuosi sitten aloitti taipaleensa se sai käsiteltäväkseen erittäin vaikean tilanteen suomen taloutta oli hoidettu lyhytnäköisellä otteella sillä istuneiden hallitusten päätöksentekokyky ei ollut riittänyt niihin kipeisiin mutta eniten kaivattuihin päätöksiin tämä hallitus laittoi ensi töikseen liikkeelle nämä päätökset linjasi ensimmäisen vuotensa aikana muun muassa vaaditut neljän miljardin sopeutukset maakunta ja sote uudistuksen liikennehankkeet liikennealan uudistukset ja sai lopulta yli vuoden kestäneen neuvottelutyön jälkeen aikaan kilpailukykysopimuksen syntymisen nämä ovat erittäin merkittäviä tekijöitä kotimaamme talouden kasvulle pelkästään kilpailukykysopimuksen on arvioitu tuovan työtä suomalaiselle samanaikaisesti talouttamme elvyttävät kärkihankkeiden investoinnit esimerkiksi tiestöön ne omalta osaltaan parantavat työllisyyttä ja turvaavat elämisen edellytyksiä koko

on kritisoitu että hallitus ei luo työpaikkoja tässä ja nyt siksi haluankin vielä täsmentää että tällaisia taikatemppuja työn luomiseen hetkessä ei ole ei yrittäjäkään yrittäjäkään pysty kasvattamaan myyntiään ostamalla omia tuotteitaan kaikkihan sen ymmärtävät ettei tällainen kasvu perustu aitoon kysyntään siksi suomenkin ainoa tapa millä pitkällä tähtäimellä työpaikkoja saadaan kestävästi luotua on kilpailukykymme parantaminen tämä on ollut myös juuri maahamme syntyneen kilpailukykysopimuksen peruste se luo kestävällä tavalla kysyntää joka tuo mukanaan työpaikkoja vaikka kilpailukykysopimus on tulevan syksyn pääteeman oltava työllisyyden kasvun vauhdittaminen hallitus pitää kiinni sadankymmenentuhannen työpaikan on aivan realistista saavuttaa mutta töitä tämän eteen joudutaan tekemään hartiavoimin ennen kaikkea tämä vaatii että pk yritysten toimintaa tuetaan sillä sieltä löytyy se vahvin kasvupotentiaali hallitus on jo ryhtynyt tähän työhön valmistelemalla työllisyys ja yrittäjyyspakettinsa nämä tuovat kaivattua lisähuomiota yritysten syntymis ja ja kasvamisedellytyksille tämän valmistelutyön onkin jatkuttava määrätietoisesti ja vauhdikkaasti työn tekemisen ja yrittäjyyden muodot ovat jatkuvassa muutoksessa johon meidän on pystyttävä lainsäätäjinäkin vastaamaan nykyiset yrittäjyyden edistämisen muotomme eivät kaikilta osin riittävästi huomioi tätä murrosta minkä vuoksi keinovalikoimaamme on päivitettävä huolehdittava nykyisistäkin työpaikoista esimerkiksi kaikki kolmesataatuhatta eri puolilla elintarvikeketjua olevat työpaikat tulee hallituksen toimin syksyllä turvata tässä merkittävässä roolissa tulee olemaan maatalouden kriisin ratkaiseminen jopa jo tämän kesän aikana saatamme viivästyneiden päätösten vuoksi menettää lukuisia työpaikkoja tällä sektorilla kotimainen ruuantuotanto on turvattava ja sen eteen on tehtävä töitä hartiavoimin arvoisa puhemies näissä puheenvuoroissamme meidän on katsottava voimakkaasti eteenpäin eilisen sijaan on tärkeää että pienestäkin positiivisesta luodaan vaikeiden aikojen jälkeen merkittävää positiivisuutta näin syntyy kierre joka parhaimmillaan ruokkii itseään jatkuvasti suuremmille kierroksille uskonkin että olemme kuluneen vuoden aikana olleet todistamassa taloutemme taitekohtaa kohti kasvun aikoja hyvää kesää

tämän puheenvuoron kun tässä osui korvaan tämä mistä olemme usein sosialidemokraatteina puhuneet että olisi pitänyt tehdä työllisyystoimia pitää tehdä työllisyystoimia tässä ja nyt ja niitä on mahdollista tehdä ensinnäkään ei voi olla niin että tässä tilanteessa nyt leikataan työllisyysmäärärahoja mutta sitten on näitä uusia työpaikkoja luovia toimia kuten esimerkiksi investoinnit kotien rakentamiseen homekouluihin

passiivista työttömyysturvaa siirretään aktiiviseen toimintaan me olemme laskeneet että tässä ja nyt työpaikkoja meidän vaihtoehdollamme syntyisi noin kolmekymmentäviisituhatta eli on täysin mahdollista tehdä täsmätoimin työpaikkoja tässä ja nyt ja se huoli mikä meillä on ollut on se että tässä on vuosi kulunut hallitus on istunut

arvoisa puhemies suomen työllisyysasteissa on kolme erityistä kipukohtaa ja niin kuin edustaja viitanen tässä sanoi nuo kaikki tarvitsevat erityyppisiä täsmätoimia jotta ne tulevat autetuiksi yksi on nuoret miehet heille esimerkiksi nuorisotakuu koulutuksen tehokkaammat toimet ja se että muutetaan myös koulutuksen tekemisen tapoja ovat niitä lääkkeitä joilla heitä voidaan saada koulutukseen ja sitä kautta työn syrjään kiinni mutta hallitus on ollut ajamassa alas etsivää nuorisotyötä ja yhteiskuntatakuuta mikä ikävä kyllä on iso riski tälle kohderyhmälle toinen on synnytysikäiset naiset me tiedämme että perhevapaiden epätasainen jakautuminen on se mikä alentaa synnytysikäisten naisten työssäkäyntiä ja tässä iso riski on päivähoitomaksujen korotus ja se että päivähoidon laatua heikennetään esimerkiksi ryhmäkokoja kasvattamalla siten että jopa neljäkymmentä lasta saattaa olla samassa ryhmässä kun on osa aikahoidosta kyse tuo ei houkuta äitejä

on helpottaa työllistämistä niin itse asiassa nuo työsopimuslain muutokset helpottavat irtisanomista ja riski on se että kun nämä pitkään työelämässä olleet miehet joutuvat töistä rakennemuutoksen vuoksi pois ja jos firmalla sitten meneekin paremmin hetken päästä niin ei enää tarvitsekaan palkata sitä vanhaa työntekijää vaan voi kurotella uusiin tuottavampiin ja nuorempiin ja silloin meille jää isompi joukko ihmisiä joiden on vaikea työllistyä uudelleen menetettyään työnsä

pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti kannattaisi muistaa että lamalla on aina kolme aaltoa ensin sakkaa talous sen jälkeen heikkenee työllisyys ja kolmantena näkyy sosiaalinen julmin lama ja sitten kun nousu lähtee liikkeelle ensin kyse on taloudesta sen jälkeen lähtee työllisyys paranemaan mutta tuo julmin sosiaalinen lama jää jäljelle ja nyt uhkaa käydä niin että hallitus omin toimin sekä syventää että pidentää tuota julmaa sosiaalista lamaa

yli kuusikymmentä vuotiaista viisi vuotta työttömänä olleista ihmisistä noin yksi prosentti työllistyy työmarkkinoille ja tästäkin joukosta osa tulee nimenomaan tukityömarkkinoille eikä avoimille työmarkkinoille tänä vuonna neljätoista henkeä on saanut tuon lottovoiton ei sen useampi

myös niitä toimia jotka ehkäisevät pitkäaikaistyöttömyyttä ja auttavat niitä ihmisiä jotka ovat jo joutuneet sinne pitkäaikaistyöttömyyteen hallituksen rakenneuudistuksissa siirretään työvoimapoliittinen koulutus temistä opetus ja kulttuuriministeriön puolelle tämä sinänsä voi olla ihan perusteltua mutta vielä ei ole olemassa mallia joka turvaisi sen että työttömät pääsevät tuohon siirrettyyn koulutukseen ja jos tätä ei pystytä turvaamaan niin työttömänä olevien ja erityisesti pitkään työttömänä olevien tilanne heikkenee entisestänsä ja vetoankin tässä teihin kaikkiin että ne kriteerit sinne tulevat siten kirjatuiksi että ei käy niin että työvoimapoliittisen koulutuksen raha vain siirtyy opetusministeriön puolelle kattamaan niitä leikkauksia joita koulutukseen on tehty toki sielläkin on kipeä tarve mutta vielä kipeämpi tarve on niillä pitkään työttömänä olleilla ihmisillä

arvoisa puhemies tänään saamissamme valtiovarainministeriön ennusteissa suomen talous kasvaa aiempaa paremmin arviolta yksi pilkku viisi prosenttia voimme itse kukin havaita investointien ja kasvunäkymien parantumista useilla aloilla rakentaminen piristyy ja yritykset näkevät omat tilaus ja myyntinäkymänsä entistä paremmiksi muun muassa kotimaakunnassani keski suomessa on ollut tällaista hyvää ja positiivista virettä ja kehitystä näkyvissä monia suotuisia näkymiä meillä siis kansantaloudessa tällä hetkellä on myös työllisyyden paranemisessa on ollut pieniä joskin vielä epävarmoja viitteitä paremmasta olen erityisen iloinen siitä että olemme voineet nähdä varsinkin nuorisotyöttömyydessä josta täällä on paljon tänään huolta kannettu parannusta on erittäin tärkeää että kun hallitus on asettanut tavoitteekseen työllisyysasteen noston niin pystymme erityisesti parantamaan nuorten työllisyystilannetta huoli mitä täällä on esitetty on aivan aiheellinen nuorten syrjäytymisen niin työmarkkinoilta syrjäytymisen kuin muunkin sosiaalisen syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle ovat ovat valtavat ja tästä syystä tavoite kasvattaa työllisyysastetta on on myös erittäin erittäin tärkeä nuorten kannalta arvoisa puhemies julkisen talouden osana myös kuntien talous on ollut viime vuodet varsin kireää kuntapäättäjät ovat joutuneet monien kovien päätösten eteen meidän tulee muistaa että isossa kuvassa työllisyyskehitys kunhan se lähtee paranemaan heijastuu ajan myös kuntatalouteen ja koko julkiseen talouteen positiivisesti korostan myös sitä että juha sipilän hallitus on pitänyt kiinni linjauksestaan jossa kuntien kustannusrasitetta ei lisätä ja tästä tavoitteesta on jatkossakin syytä pitää kiinni jos ei ole osoittaa lisää resursseja kunnille uusien tehtävien hoitamiseen tämä on vakaan kuntatalouden hoitamisen edellytys sipilän hallitus toteuttaa myös merkittäviä kasvupanostuksia liikenneinvestointeja tehdään vaikka korjausvelkaa ei pystytäkään kokonaan kuromaan olemme kuitenkin painottaneet elinkeinoelämän mahdollisuuksia näiden liikenneinvestointien suuntaamisessa kilpailukykysopimuksen merkitystä ei voi vähätellä sopimuksen hyväksyminen ja sen kattavuus tuovat suomen talouteen kaivattua vakautta uskon että sopimus nousee lähivuosina vielä arvoon arvaamattomaan kun kustannuskilpailukykymme vakaa kehitys on nähtävillä tämä sopimus luo suomesta kuvan vakaana ja turvallisena maana ja uskon että ulkomaiset investorit ja suomeen pääomiensa sijoittamista harkitsevat tämän huomaavat onhan tämä sopimus jo herättänyt laajemminkin euroopassa huomiota juuri tällaiseen vakauteen ja positiiviseen kuvaan ja kehitykseen tällä sopimuksella pyritään ja on hienoa että sellainen näin sopimisen kautta syntyi mielestäni on tärkeää että voimme jatkaa näiden kasvupanostusten tekemistä esimerkiksi rakentamisen merkitys talouskasvussa on varsin keskeinen eduskunta hiljattain niin kutsutun kymmenen vuoden korkotukimallin jolla ara tukee kohtuuhintaista asuntorakentamista mallin keskeisimpiä tavoitteita on vauhdittaa asuntorakentamista ja luoda mahdollisuuksia myös kohtuuhintaisempaan asumiseen siihenhän parhaiten tuo helpotusta se että niille alueille kasvukeskuksiin joissa asuntopula on suurin syntyy uutta asuntotarjontaa ja kilpailua vuokra asuntomarkkinoille arvoisa puhemies on myös tärkeää että jatkossakin kehitämme entistä pelottomammin uusia keveämpiä tapoja tukea kohtuuhintaista asumista sekä erityisryhmille suunnattua rakentamista lisääviä malleja esimerkiksi senioriasumisen tarve ikääntyvässä maassamme tulee kasvamaan ja niin kasvukeskusten kuin maaseudunkin seutukeskusten näkymissä tällaisen esteettömän ja vaivattoman sekä yhteisöllisen senioriasumisen tarve kasvaa meidän tulee tutkia voisimmeko aran avulla näitä yleishyödyllisiä hankkeita tukea nykyistä joustavammin arvoisa puhemies aivan lopuksi hallituksen tavoitteena on satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tässä tavoitteessa onnistuminen ja tästä kasvutavoitteesta kiinni pitäminen on keskeisin asia jotta pääsemme julkisen talouden vakauttamisessa eteenpäin ja täytämme nämä hallitusohjelman tavoitteet

arvoisa puhemies

tässä aikaisemmin ja edustaja juvosella oli puhe joka joka kritisoi hoitajamitoitusta ja voin allekirjoittaa kyllä hänen puheensa ihan täysin itsekin hoitoalalla olleena kuten edustaja kankaanniemen ryhmäpuheesta kuulimme paljon hyvää on vuoden aikana tapahtunut hallitus on puuttunut velkaantumisen vauhtiin kilpailukykysopimus on saatu solmittua ja kärkihankkeet luovat uutta kasvua lisäksi asunto ja muu rakentaminen on kiihtynyt ja liikenneinfraan panostetaan historiallisen paljon välttämättömät ja rohkeat uudistukset ovat vaatineet hyvin vaikeita säästöjä ja leikkauksia hallituksen päämäärä eli suomen talouden saattaminen kestävälle pohjalle on kuitenkin hyvä ja kannatettava vahva ja kestävä talous pystyy tarjoamaan kansalaisilleen lisää työpaikkoja ja valoisamman tulevaisuuden vahvasta taloudesta hyötyvät kaikki etenkin yhteiskunnan vähäosaiset vahva ja kestävä talous ei myöskään velkaannu ei olisi reilua velkaannuttaa tulevia sukupolvia ottamalla lisää valtionlainaa tästä olemme toivottavasti kaikki samaa mieltä onneksi kipeimmät menoleikkaukset on nyt toteutettu ja hallitus voi keskittyä entistä vahvemmin todellisiin tavoitteisiin eli työllisyyden kohentamiseen tässä riittää töitä mutta uskomme että sadankymmenentuhannen sadankymmenentuhannen uuden työpaikan ja seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen tavoite toteutuu hallitus ei todellakaan tingi tavoitteistaan keinoina tavoitteisiin pääsemiseksi käytetään uudistuksia kuten työllisyys ja yrittäjäpakettia kiitos tästä ministeri lindströmille oppositiota uudistukset ilmeisesti hirvittävät heti kun joku esittää uusia toimintatapoja työllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi alkaa oppositio maalata pelkokuvia hyvinvointiyhteiskunnan romuttamisesta oppositio uhkakuvien maalaaminen ei edistä hyvinvoinnin kehittämistä olemme tänään kuulleet monia moitteita julkisen talouden suunnitelmasta muun muassa sosialidemokraateilta vihreiltä ja vasemmistoliitolta kaikki nämä puolueet olivat vaikuttamassa edellisessä hallituksessa edellisen hallituksen aikana bkt supistui valtio velkaantui ennätysvauhtia kaksikymmentäviisi miljardia euroa kilpailukyky romuttui ja työttömyys kasvoi arvoisa puhemies kilpailukykysopimuksesta on syytä olla tyytyväinen sitkeydestä kiitos hallitukselle ja tietysti ammattijärjestöille vaikka sopimus jäi alkuperäisistä tavoitteistaan palautti se luottamuksen yhteiskuntaan ja paransi jättiharppauksella kilpailukykyämme myös mahdollisuus keski ja pienituloisten veronkevennyksille avautui sopimuksen synnyttyä investoinnit suomeen ja työllistäminen nyt edetä entistä helpommin käsillä olevan julkisen talouden suunnitelman tavoitteet ovat kannatettavia perussuomalaisten painottama sisäinen ja ulkoinen turvallisuus saa riittävät resurssit poliisien määrä pysyy seitsemässätuhannessa on muistettava myös maatalouden ahdinko ja se on huomattava suomalainen ruuantuotanto on ehdottomasti turvattava päätös päivähoitomaksujen korotuksesta siirtyi syksyyn ja se on hyvä sitä pitää miettiä uudelleen varsinkin keskituloiset joutuvat siinä koville ja on muistettava että hyvä asia siinä on se että pienituloisille tulee helpotuksia ja aivan lopuksi haluan ottaa yhden asian esille arvoisa puhemies veteraanien kuntoutusmäärärahojen riittävyys julkisen talouden suunnitelmassa ja ja vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesityksessä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja veteraanipalveluihin asetetaan määrärahat jotka vastaavat palvelutarvetta tämä on erittäin hyvä päätös sotainvalidien haitta astetta lasketaan viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien myös valtiovarainvaliokunta on korostanut sitä asiaa että ensi vuonna on suomen satavuotisjuhla tähän on otettava myös yksi kriittinen kanta tähän on aikaa vielä yhdeksän kuukautta ja meillä on paljon veteraaneja jotka tarvitsisivat sen lisärahan nyt tänään olen ollut yhteydessä yhdeksänkymmentäseitsemän vuotiaaseen veteraaniin ja satakolme vuotiaaseen veteraaniin heidän tilanteensa on ollut hyvin vaikea ja nyt siihen on tullut vähän helpotusta onneksi veteraanineuvojat tekevät hyvää työtä vieläkään ei ole saatu kaikkia kuntoutukseen oikeutettuja kiinni veteraanineuvojat tekevät loistavaa työtä toivoisin että tätä rahoitusta sotiemme veteraaneille kiirehdittäisiin ei ole aikaa odottaa kiitos

arvoisa puhemies haluan ensinnäkin kannattaa edustaja uotilan tekemiä esityksiä

pyrkivät kilpailemaan keskenään ei osaamisella tai tuotteiden ja palveluiden laadulla vaan leikkaamalla palkkoja leikkaamalla sosiaaliturvaa ja leikkaamalla julkisia palveluita tätä kilpailukykysopimusta on myöskin kehuttu sopimusyhteiskunnan voittona mielestäni ei voida puhua sopimusyhteiskunnan voitosta kun muistetaan minkälaisessa tilanteessa ja kontekstissa tämä sopimus saatiin aikaiseksi eli kyllähän se tausta tässä oli hallituksen jo viime vuonna tekemät erittäin tiukat linjaukset työvoimakustannusten alentamisesta ja hallituksen valinta uhata palkansaajajärjestöjä pakkolaeilla eli käytännössä luotiin tilanne jossa ammattiyhdistysliikkeellä ei ollut mitään aitoa valinnanvapautta tai aitoa sopimisen vapautta palkansaajat tässä yhteydessä joka tapauksessa hävisivät tässä on puhuttu myös siitä että tämä sopimus jää historiaan jos se jää historiaan niin jää kyllä sitten historiallisena palkansaajien asemaa heikentävänä ratkaisuna vuonna kaksituhattakuusitoista suomessa tehdään siis politiikkaa kilpailukykypolitiikkaa joka perustuu siihen että leikataan koulutuksesta tutkimuksesta tuotekehityksestä leikataan palkkoja ja pidennetään työaikaa mielestäni tämä on menneen maailman reseptiä eikä sovi yhtään yhtään siihen yhteiskuntaan joka suomi on eikä siinä myöskään huomioida niitä vahvuuksia minkä perusteella ja tämän maan menestystä tähän asti on rakennettu pikemminkin pitäisi tehdä nyt poliittisia ratkaisuja jotka ovat päinvastaisia eli lyhyellä aikavälillä olisi talouskasvun näkökulmasta perusteltua nimenomaan tukea kotimaista kysyntää ja ostovoimaa ja pitkällä aikavälillä erittäin keskeistä olisi panostaa koulutukseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen jotta saadaan tuettua tätä suomen elinkeinorakenteen uudistumista ja lisää korkean tuottavuuden työpaikkoja

julkistaloutta lyhyellä aikavälillä ja että se myöskin heikentää talouskasvua lähitulevaisuudessa ennuste joka mielestäni tukee minun näkemystäni tämän sopimuksen vaikutuksista työajan pidennys ei lisää työllisyyttä monilla aloilla se saattaa pikemminkin johtaa päinvastaiseen kehitykseen tämän lisäksi kuten todettua leikataan palkansaajien tuloja ja ansioita merkittävästi jotta taas kerran voidaan toteuttaa mittavia tulonsiirtoja palkansaajilta työnantajille eli taas kerran edellytetään suomalaisilta työntekijöiltä joustoja ja ymmärrystä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jotta saadaan siirrettyä lisärahaa suomalaisille työnantajille no tämä logiikka johon tämä perustuu on sama kuin aikaisemmin kun on tehty tulonsiirtoja toivoen dynaamisia vaikutuksia eli jäädään taas kerran odottamaan niitä kymmeniätuhansia työpaikkoja joita tätä tulonsiirtoa vastaan nyt sitten luvataan joita luvattiin myöskin kela maksun poiston yhteydessä joita luvattiin yhteisöveron alennuksen yhteydessä ja joita luvattiin myöskin tämän työllisyys ja kasvusopimuksen yhteydessä mutta ei niitä vaan ole näkynyt tähänkään asti kun työttömyystilastoja katsoo tämän lisäksi kilpailukykysopimus on myös aika merkittävä askel taaksepäin mitä tulee samapalkkaisuuden edistämiseen kun se iskee erityisen kovaa julkiselle sektorille jossa matalasti palkatuista työntekijöistä neljä viidestä on kaiken lisäksi nainen luottamuksen näkökulmasta sopimuksen aikaansaaminen on varmasti hyvä asia mutta mielestäni on kyettävä erottamaan huonosta muun muassa palkansaajien tutkimuslaitos on hyvin todennut että tämä kilpailukykysopimus perustuu virheelliseen kuvaan suomen taloudesta koska palkkakehitys meidän kilpailijamaissamme tällä hetkellä on paljon kovempaa kuin suomessa olisi suomen kilpailukyky korjaantunut myöskin paljon vähemmän rajuilla toimenpiteillä kuin mihin nyt päädyttiin

arvoisa rouva puhemies ensimmäisenä kannatan edustaja yanarin tekemiä vastalauseeseen kaksi sisältyviä lausumaehdotuksia arvoisa puhemies minulta kysyttiin juuri ennen tämän istunnon alkamista mitä on mieleeni erityisesti jäänyt ensimmäisestä kaudesta kansanedustajana en osannut nimetä yhtään yksittäistä asiaa nimesin asiakokonaisuuksia pettymyksistä kipukohdista päällimmäisiin kuuluva on tässä meillä nytkin keskustelussa julkinen talous ja siitä tehtävät poliittiset päätökset on ollut rajua havaita hallituksen harjoittaman kokonaislinjan kovuus odotin kohtuullisuutta ja vaikutusten parempaa arviointia asiantuntijoiden ja perustellun kritiikin kuuntelemista odotin ainakin että leikkauksia pyrittäisiin parhaan taidon mukaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti kohdistamaan siten etteivät ne piiskaisi pahiten pieni ja keskituloisia tätä odotin suomalaisten ihmisten vuoksi kaikkien tavallisten eläkkeensaajien lapsiperheiden opiskelijoiden ja työtä tekevien vuoksi en odottanut sitä kylmää kyytiä jota tämä hallitus on tarjonnut tällainen suomen suunta ei ole kovinkaan toivorikas olen pitänyt suomen selkärankana paitsi kaikkien ihmisten yhteisessä veneessä pitämistä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vaalimista myös kansainvälisten sopimusten globaalin vastuun ja inhimillisyyden periaatteita koskien kanssaihmisiä myös rajojemme ulkopuolella kuten kehitysmaissa ja kriisialueilla hallituksen talouslinjauksia käsiteltäessä on täytynyt valitettavasti todeta että tämä aika taitaa olla politiikassa ohi se on iso ja todella valitettava linjan muutos en minä ole ajatellut että voisimme mennä porskutella julkisen talouden suhteen vailla huolen häivää en minä eikä vihreä eduskuntaryhmä ole esittänyt että ei tehdä mitään olemme esittäneet että sopeutetaan maan taloutta mutta tehdään se maltillisemmalla kohtuullisemmalla aikataululla siten ettei aiheuteta lisää ongelmia jotka tulevaisuudessa vain kertautuvat ja näkyvät haitallisina pitkäaikaisina muutoksina koko yhteiskunnassa arvoisa puhemies on poliittinen arvovalinta päättää mistä leikataan mistä hankitaan lisää verotuloja mistä verotusta kevennetään ja mihin taloudellisesti panostetaan lisää poikkeuksetta nämä valinnat ovat pitkävaikutteisia usein aika hankalasti arvioitavia kovin hankalaa ei kuitenkaan ole punnita vaikkapa sitä arvovalintaa pitäisikö meidän nipistää yhä vain lisää lapsiperheiltä koulutuksesta tutkimuksesta opiskelijoilta pieni ja keskituloisilta työntekijöiltä ja eläkkeensaajilta

vaikkapa parillasadalla miljoonalla eurolla tai pitäisikö toteuttaa kaikki tehokkaat toimet harmaan talouden kuriin saamiseksi jotka ensivaiheessa vaativat muun muassa lisärahoitusta poliisin harmaan talouden torjunnan resursointiin verohallintoon sekä topakkaa aktiivisuutta eu tasolla kyllä pitäisi nämä ovat vain yksittäisiä nostoja vaihtoehtoisista valtiontalouden suuntaviivoista arvoisa puhemies tekee mieli kysyä onko meillä varaa kasvattaa eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa oma arvioni on että siihen ei ole varaa päinvastoin nykyinen tilanne on jo sellainen että on kova kiire saada huono osaisten kansalaisten suunta kääntymään tasapainottaa tuloeroja ja vahvistaa mahdollisuuksia jokaisen kansalaisen hyvään tulevaisuuteen turvalliseen kasvuympäristöön tasapuolisiin ja laadukkaisiin koulutusmahdollisuuksiin riittävään toimeentuloon ja työhön sekä myös arvokkaaseen vanhuuteen ei tämä nyt siltä näytä nämä tavoitteet karkaavat eriarvoisuutta näytetään julkiseen talouteen kohdistuvin kovin toimin suurelta osin vain lisättävän onko siis mitään hyvää sanottavaa aina sentään pieniä parannuksiakin tapahtuu hallituskin on linjaansa korjaillut ja harkitsee edelleen joidenkin heikosti perusteltujen esitystensä perumista kuunneltuaan kuunneltuaan kritiikkiä ja saatuaan jälkikäteen selville muun muassa opposition teettämiä vaikutusarviointeja onhan sekin sentään jotain

arvoisa puhemies

työtöntä työnhakijaa se on enemmän kuin vuotta aiemmin nuoria alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä heitä oli

pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli satakaksikymmentäviisituhatta mikä on yhdeksäntoistatuhannenviidensadan enemmän kuin vuotta aikaisemmin

enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan arvoisa puhemies

aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tämän vuoden toukokuun lopussa satakaksikymmentätuhattakuusisataa henkilöä mikä on vähemmän kuin vuosi sitten näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki työvoimakoulutus työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu vuonna kaksituhattaviisitoista työkyvyttömyyseläkettä sai satakuusikymmentätuhatta henkilöä heistä kaksikymmentätuhattasata sai osatyökyvyttömyyseläkettä ja olisi halunnut tehdä vielä töitä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työpanoksen menetys vuonna kaksituhattakaksitoista oli kahdeksan miljardia euroa yhden vuoden aikana siis kahdeksan miljardia

hallituksella on kärkihanke nimeltä osatyökykyisille tie työelämään jonka tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja työkyvyttömyys ja työttömyysmenojen pienentäminen on harmi että hyvät tavoitteet omaava kärkihanke ei pysty toteutumaan kun hallitus ei panosta työllisyyteen esimerkiksi palkkatukirahat olisivat varsin pieni vipuvarsi verrattuna saatavaan hyötyyn olen myös sitä mieltä että valtion on näytettävä esimerkkiä osatyökykyisten työllistämisessä kyllä pystytään räätälöimään työtehtävät niin että hänen osaamistaan voidaan hyödyntää sairaudesta tai vammasta huolimatta olenkin ollut suorastaan aivan järkyttynyt valtionyhtiö postin tämän talven aikana muuttuneesta linjauksesta että osatyökykyisille työntekijöille annetaan potkuja neljän kuukauden jälkeen jos he eivät kykene johdon määräämiin työtehtäviin tämä on täysin hallituksen kärkihankkeen vastaista ihmettelenkin miksi pääministeri sipilä ei omistajaohjaa valtionyhtiöitä toteuttamaan hallituksen omia tavoitteita tässä olisi korjausliikkeen paikka

arvoisa rouva puhemies suomen julkinen talous on ollut erittäin vaikeassa tilanteessa jo pitkään vuonna kaksituhattakahdeksan alkaneesta finanssikriisistä lähtien on taloutemme syöksynyt koko ajan alemmas ja alemmas finanssikriisin jälkeinen elvytys auttoi jonkin aikaa mutta eihän se meidän rakenteellisiin ongelmiimme missään vaiheessa puuttunut eikä niitä pystynyt uudistamaan kysymyksiä jotka itse asiassa ovat talouden kantokyvyn ja uusiutumisen kannalta aivan välttämättömiä niitä on valitettavasti odotettu aivan liian pitkään ei ollut mitenkään helppo lähtöasetelma vuosi sitten tälle hallitukselle se että työttömyys oli kasvanut työllisyys oli laskenut meillä valtio otti lisää velkaa ja kansantalous oli koko ajan negatiivinen tai alijäämä koko ajan kasvoi suuria askelia on otettu ja kyllä minun mielestäni kilpailukykysopimus eurooppalaisen sopimusyhteiskunnan työmarkkinajärjestöjen yksi isoimmista saavutuksista viime vuosilta jos asetamme sen myös kansainväliseen perspektiiviin no onhan se että vapaaehtoisesti omista eduista saavutetusta asemasta ollaan solidaarisuuden kokonaisyhteiskunnallisen edun edessä valmiita tinkimään se on ollut kova päätös monille työmarkkinaosapuolille ja arvostan kyllä erittäin korkealle sen venymisen mitä yhteiskunnassamme on osoitettu uskon osaltani kyllä että kilpailukykysopimuksesta tullaan puhumaan vielä tulevinakin vuosina paljon se että saavutamme nyt hyvin nopeasti ruotsin ja saksan työn hintakustannusten osalta ei ole mikään pieni asia ne ovat meidän tärkeimpiä vertailumaitamme mutta ei tietenkään kilpailukykysopimus yksistään ratkaise

edelleenkin on paljon auki ja kehitettävänä monet seikat liittyen työelämän murrokseen työhyvinvointiin työn ja perheen yhteensovittamiseen näissä on valtavasti tehtävää uskon myös osaltani että hallituksen perustulohanke vastaa tähän työelämän murrokseen ja niihin lukuisiin kannustinloukkuihin joita näemme toivottavasti aikaa myöten perustulokokeilu myös vakiintuu ja laajenee osaksi sosiaaliturvajärjestelmäämme arvoisa puhemies kun raskaasti sopeutettu julkista talouttamme neljä miljardia ei ole mikään pieni juttu niin totta kai se lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa meidän talouskasvuumme mutta pitäisi tietenkin puhua aina myös siitä pitkästä perspektiivistä miten jätämme asiat seuraaville paremmassa kunnossa ei ole kysymys ainoastaan lyhyestä tähtäimestä pikavoitoista vaan siitä miten suomi pärjää tulevat vuosikymmenet sellaista linjaa tämä hallitus nyt vetää ei ainoastaan sitä miten pärjäisimme seuraavissa vaaleissa vaan miten tämä maa pärjäisi vaaleista toiseen oli vallassa kuka tahansa siksi on tehty myös erittäin suuria ja merkittäviä poliittisesti aatteellisesti tärkeitä panostuksia omais ja perhehoitoon erittäin vaikeana aikana on kuitenkin pystytty laittamaan lähes viisikymmentä miljoonaa euroa veteraaneille on annettu erittäin tärkeitä panostuksia vielä niin kauan ovat keskuudessamme ei minusta ole vähäistä puhua siitä kauan kaivatusta tiestön peruskunnossapidon rahoituksesta joka on ollut erittäin mittava toimenpide tältä hallitukselta kasvun näköaloja alkaa olemaan väitän kyllä että suomi pikkuhiljaa alkaa kääntymään sellaisesta näivettymisen ja negatiivisuuden kierteestä positiivisen kasvun uralle valtiovarainministeriön julkaisemissa luvuissa tällekin vuodelle kasvumme on yksi pilkku neljä pro senttia parempi kuin edelliselle vuodelle kasvu on maltillista kaksi seuraavaa vuotta mutta joka tapauksessa se positiivista tätä käännettä on odotettu sen eteen on tehty töitä ja uskon kyllä että orastava kasvu näyttää linjaa ja sitä että yritteliäisyydellä ja työllä tämä maa myös nousee tästä taantumasta

tässä julkisen talouden asiassa kiinnitän nyt erityisesti huomiota ympäristö ja luonnonvarapuolen asioihin elikkä ensinnäkin ympäristöpuolella ympäristövaliokuntaan liittyvissä asioissa olennaista on ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyvien määrärahojen osoittaminen tarkoitushan on tässä meidän nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa se että me sieltä puolelta tulisimme tarkasti katsomaan mihin ne määrärahat on järkevää

tässä kohteessa vähenemään mutta meidän pitää muistaa se että vaikka uusia suojelualueita ei enää niin paljon rahoitetakaan niin ne suojelualueet ovat olemassa ne on jo rahoitettu ei niitä olla mihinkään viemässä määrä kuitenkin koko ajan lisääntyy vaikka se onkin pienempi summa jolla jatkossa niitä uusia

minkä verran metsoon on järkevää laittaa rahoja ehkä sinne olisi järkevää pikkuisen lisätäkin niitä olennaista on se että meille nyt tulee suomen satavuotiskansallispuisto siihen saatiin päätettyä hossan kansallispuisto siihen on osoitettu määrärahat ja siellä toivottavasti saadaan myöskin elinkeinollista toimintaa tätä myöden kehitettyä eteenpäin yksi olennainen asia meillä ympäristöpuolella on itämeren suojelu itämeren suojeluun osoitettua rahasummaa on vaikea hahmottaa näistä talouspuolen laskelmista koska se on hyvin paljon hajautettuna eri sektoreille nyt sitten se mikä minua itämeressä harmittaa on se että kaikissa vesistöön vaikuttavissa asioissa näyttää siltä että maatalous olisi muka ainoa saastuttaja mutta meidän täytyy siihen että on hyvin paljon muitakin itämeren saastuttajia kuin maatalous elikkä erityisesti meidän pitäisi huomioida ja lähteä tutkimaan rakennetun ympäristön rakennetun yhteiskunnan aiheuttamia jätepäästöjä hulevesiä ei lasketa juuri mihinkään jätevesipuhdistamoissa on valtavasti parantamisen varaa ja paikkaa eli kokonaisuudessaan meillä on todella paljon töitä töitä itämeren puhdistamisessa sitten asumispuoli on meillä ympäristövaliokunnassa olennainen asia asuminenhan keskittyy koko ajan enemmän ja enemmän isompiin asumiskeskittymiin tämä on globaali ilmiö ja me emme välttämättä voi tätä pysäyttää mutta meidän yhteiskuntamme pitäisi kyllä miettiä miten me saisimme rauhoitettua tätä tilannetta kokonaisuudessaan asumisen kustannukset pitää saada vähenemään vähenemään ensimmäinen asia siinä on tietenkin se että meidän pitäisi saada kohtuuhintaista asumista aikaiseksi kohtuuhintaisten rakennusten täytyy löytää uusiakin työkaluja sitten toinen on korjausrakentaminen tällä hetkellä korjausrakentamista tehdään jo enempi kuin uudisrakentamista mutta pitää mieltää miten ne saataisiin alhaisiksi asumisen kustannukset kokonaisuudessaan tällä hetkellä kasvavat ja mutta positiivisena asiana on se että meillä kiinnitetään nyt huomiota energiatehokkuuteen ja energiaratkaisuihin ja muutenkin todella paljon sellaisiin asioihin miten me käytämme yhä enemmän kotimaista ja rakennukset olisivat sitten mahdollisimman terveitä ja energiatehokkaita

neljäntenä asiana on sitten se että on hallittua toimintojen hajottamista tarkoitan sillä sitä välttämättä järkevää että me keskitämme kaikkia toimintoja ja ihmisiä asumaan kaupunkiseudulle koska eivät kaikki halua muuttaa tänne asumaan on hyvin paljon ihmisiä jotka haluaisivat mielellään asua muuallakin kuin näissä asumiskeskittymispaikoissa paikoissa missä meillä on jo olemassa paljon valmista rakennettua

miten loma asunnot muutetaan kiinteiksi asunnoiksi ja niin edelleen sitten työpaikkojen kehittäminen on kuitenkin se ydinasia mitä meidän pitää viedä eteenpäin elikkä miten me saisimme biotalouspuolella joka on meidän hallituksen koko maan luonnonvaroja kehitettyä ja otettua työpaikkatoimintoina eteenpäin elikkä ensinnäkin metsä sata uutta tuotetta metsästä miten me saamme metsästä enempi rakennusmateriaalia miten me saamme nykymetsäteollisuuden kehittymään miten me saamme paperin erikoistuotannon kehittymään puu on tänä päivänä muovin korvike vaatteet viskoosi lääkkeet puusta melkein mitä vain ennen kaikkea energiapuolen asiat nämä ovat asioita mitä meillä on ympäristöpuolella edessä päin meillä on todella paljon mahtavaa tekemistä ja toimintaa ja uskon että tällä meidän suunnitelmallamme saadaan näitä myöskin vietyä järkevästi eteenpäin

arvoisa rouva puhemies aloitan rovion vesterbackan sitaatilla

kuunnellut tässä jo jonkin aikaa keskustelua jossa usein puolustetaan uudistuksia ja syytetään vasemmistoa siitä että se suhtautuu niin negatiivisesti ja ankeasti näihin uudistuksiin kun täällä sitten puhutaan uudistuksista sillä tarkoitetaan yleensä kilpailukyvyn parantamista palkanalennuksilla tai muuten työehtoja heikentämällä eva elinkeinoelämän valtuuskunta vaati jo tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulla samaa useita kertoja voi sanoa että tämä uudistus on yhtä tuoretta ja uutta ajattelua kuin marion rungin tom tom tom joka edusti meitä euroviisuissa muistaakseni vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi

itse asiassa asiaa jota on käytännössä koko teollisuuden tässä maassa veivattu mikä sitten olisi oikeasti uutta mitkä olisivat niitä rakenteellisia uudistuksia joilla tämän maan kansantaloutta vietäisiin eteenpäin no niitä on esitetty esitetty keskusteluissa paljon mutta yleensä ne esitetään sivuhuomioissa vasta argumenteissa jossakin sellaisessa marginaalissa joka tähän pönttöön pääsee valitettavan harvoin sellaisia ovat esimerkiksi pienvoimalatuotannon voimakas edistäminen siinä määrin että se haastaa suuren ja keskitetyn energiatuotannon sitä on jakamistalouden säädöspohjan kehittäminen sellaiselle tasolle mitä tosiasiallinen talouden kehitys tällä hetkellä edellyttäisi tässä me olemme toivottomasti jäljessä sitä voisi olla immateriaalisten resurssien vapaa jako näissähän kopiointikustannukset ovat hyvin lähellä nollaa ja kun ne usein ovat kielisidonnaisia etuja niin ne ovat myös

verraten hyvin kansantalouden piirissä turvattu kilpailuetu ennen kaikkea sitä olisi sosiaaliturvabyrokratian purku meidän järjestelmä on aivan kafkamainen jos pelkkä toimeentulotukihakemuksen tekeminen on kymmeniä sivuja ja ja usein toimeentulotukea hakee ihminen joka saa myös yhtä tai useampaa muuta sosiaalietuutta

on ymmärrettävä että huomisen päivän työmarkkinoilla informaali informaali ja formaali ei ole enää jakava tekijä ei myöskään voida puhua yrittäjien ja palkansaajien kahtiajaosta sellaisessa merkityksessä kuin mihinkä meidän meidän vanhempamme ja isovanhempamme ovat tottuneet myös työttömän ja työllisen kategoria tulee määrittymään uudella tavalla ja sen takia työllisyyskeskustelukin on on ajateltava kokonaan uusiksi toisaalta ei ihan kaikki vanha ole pahasta vaikka evan lausunnot sitä ehkä ovatkin meillä on muutamia sellaisia totuuksia jotka eivät ole vanhentuneet vielä mihinkään hyväksi koettuja asioita joita pitää puolustaa ja jotka tässä nyt käsittelyssä olevassa olevassa paperissa aliedustettuina tai eivät näy ollenkaan me tiedämme että terveen talouden takana useimmiten on koulutettu ja terve väestö pienet varallisuuserot avoin yhteiskunta ja sellainen poliittinen päätöksenteko jossa ymmärretään että talous on väline ei päämäärä loppuun minä haluaisin vielä muistuttaa että kaikki ennusteet niin oikeistolaiset kuin vasemmistolaiset varoittelevat tällä hetkellä siitä että meillä on todennäköisesti tulossa pitkä hitaan kasvun kausi että se kasvu mikä tapahtuu tapahtuu palvelualoilla joilla tuottavuus ei räjähdä samalla tapaa kuin tavaratuotannossa on ollut mahdollista aika monet myös sitä mieltä että voi olla että meillä on tiedossa korkea työttömyys jos pidetään näistä vanhoista kategorioista kiinni pitkälle tulevaisuuteen ja nämä ovat tekijöitä jotka haastavat meitä ajattelemaan koko julkista taloutta ihan uudella tavalla verrattuna siihen mitä vielä seitsemänkymmentä luvulla minä todella toivon että kun käytetään sanaa uusi niin sitä ei käytetä katsomalla olkapään yli taaksepäin vaan oikeasti ja rohkeasti ottamalla etunoja

ihan pakko oli pyytää vastauspuheenvuoro koska mielestäni edustaja kontulan puheenvuoron alku joka kuvasi työaikaa ja sen muutosta on juuri sitä mitä meidän pitäisi pohtia meidän ei pitäisi pohtia sitä onko työaikaa kuusi minuuttia enemmän päivässä vai mahdollisesti kuusi tuntia viikossa vaan sitä mitä työaika yleensä on miten se joustaa miten se muuttuu ja miten koko työ ja vapaa ajan käsite on tässä välissä haurastunut sen vuoksi olisi työajan muutoksesta tällä tavalla kategorisesti minuuteissa käytävää miettiä sitä miten koko työaikalainsäädäntöä uudistetaan miten otetaan huomioon se että meillä on paljon toimihenkilöinä ja sitä korkeammissa ammateissa työntekijöitä jotka viettävät enemmän aikaa vaikkapa lentokoneessa kuin siellä varsinaisella työpaikallansa ja matka aikoja ei mitenkään oteta huomioon työn rasittavuudessa on monia sellaisia joustotarpeita jotka auttavat ihmisiä jaksamaan mutta myös sellaisia jotka tuovat sinne yrittäjän puolelle hyvää ja joustavuutta kun kausivaihtelut tai työpäivävaihtelut ovat suuria

puhemies olin ilahtunut että edustaja kontula otti omassa puheenvuorossaan joka toki oli tietenkin opposition tyylin mukaisesti varsin kriittinen hallitusta kohtaan mutta kuitenkin esille myös pienvoimalakysymyksen liittyen energiatuotantoon voin voin lohdutukseksi sanoa että itse asiassa hallitus tekee erittäin paljon tämän asian

on itse asiassa kyllä yksi asia mikä tulee johtamaan siihen että myös meidän energiasektorimme tulee olemaan entistä hajautuneempi siitä työn työn yrittäjyyden perheen ja monien asioiden yhteensovittamisesta kyllä minun mielestäni perusturvakokeilu on yksi sellainen asia mikä on historiallinen tässä maassa ja se saatiin tämän hallituksen johdolla

arvoisa puhemies minä olen oikein iloinen edustaja kulmuni että hallitus tekee edes jotain mutta valitettavasti niin vähän ettei se välitä oikein edes omaan selontekoonsa julkisen talouden suunnitelmista kirjoittaa sen paremmin pienvoimalatuotantohankintojaan kuin perustuloakaan muuta kuin aivan marginaaliin

arviointia sellaisena kuin ne ne tutkijat sitä toivoisivat on hyvä asia että nämä täällä ovat mutta ne ovat liian vähän liian hitaasti liian myöhään

arvoisa rouva puhemies hallitus on saanut suurissa kysymyksissä ratkaisuja aikaan ja suomella on vihdoin suunta kilpailukykysopimus on allekirjoitettu sosiaali ja terveyspalvelujen ja myös maakuntauudistus etenee neljän miljardin sopeutukset on nyt sovittu säästötavoitteista pidetään kiinni ja velkaantuminen on taittumassa kilpailukykysopimus josta tässäkin salissa juuri puhuttiin vei aikansa mutta muistuttaisin että sopimus saatiin aikaiseksi seitsemän kuukautta hallitusohjelman kirjausta etuajassa sopimus osoitti että suomessa pystytään edelleen sopimaan olisimme toki saaneet erilaisia tuloksia aikaan jääräpäisellä ja ja kovalla politiikalla mutta valitsimme kuitenkin sopimisen tien esimerkiksi ranskassa on ihmetelty kilpailukykysopimuksen sisältöä kuinka tämä saatiin aikaan sopimalla suomessa sopimus tuo luottamusta vakautta ja ennustettavuutta koko talouteen tämä on tärkeä viesti investoijille haluan kiittää pääministeriämme ja kaikkia osapuolia sitkeästä sekä päättäväisestä toiminnasta sitä todella ratkaisun saamiseksi tarvittiin huolimatta talouden tilasta hyviäkin uutisia olemme saaneet talouden käänteestä tilastokeskuksen mukaan on nyt yli neljäkymmentätuhatta työllistä enemmän kuin vuosi sitten kotimainen kysyntä on hieman elpynyt ja talouskasvu on todellista arvoisa rouva puhemies työllisyyden parantamisen ja etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen on oltava elokuun budjettiriihen ykkösasia pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten kohentamista on myös jatkettava tietenkin maatalouden tukalan tilanteen helpottamista on jatkettava todella nopealla aikataululla ja mitä enemmän työllisyys saadaan paranemaan sitä kestävämmin voimme huolehtia meidän yhteiskunnasta toisistamme

ja pitää tämän suomen ehyenä hallitus on päättänyt kolmen miljardin euron investoinneista teihin ratoihin ja muihin väyliin sekä tietoliikenneyhteyksiin nämä toki itsestäänkin elvyttävät taloutta ja parantavat työllisyyttä mutta myös turvaavat elämisen mahdollisuuksia eri puolilla suomea investoinnit on valittu tarkasti yrityselämän ja talouden tarpeiden perusteella esimerkiksi sulkavalla vekarasalmen lossi korvataan sillalla tämä yhdeksäntoista pilkku neljän miljoonan investointi suomen viidenneksi pisimpään siltaan helpottaa merkittävästi alueen asukkaiden elämää ja erityisesti puurekkojen liikkumista kaakkois luoteissuunnassa keskellä metsä suomeamme investointi on toki paikallinen mutta tärkeä kokeilu saaristolaisten elinvoiman lisäämisessä lossien korvaaminen silloilla saa toivon mukaan lisäystä vielä tällä kaudella kasvun näköaloja tuo myös normien purku jossa ajankohtaisin on ympäristöministeriön tänään lausuntokierrokselle lähettämä hallituksen esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamiseksi esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja tässä ehdotuksessa muutoksia on yli kahteenkymmeneen maankäyttö ja rakennuslain pykälään ja näistä keskeisimmät koskevat hajarakentamista elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen roolia vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä sekä asemakaavoituksen keventämistä tähän kuuluu tietenkin se sääntelyn vähentäminen ja esimerkiksi vapaa ajan asuntojen helpompi muuttaminen pysyviksi asunnoiksi arvoisa rouva puhemies pidän erittäin tärkeänä sitä että uusia säästöjä koulutukseen ja tutkimukseen ei olla tekemässä sivistys ja siihen satsaaminen on vienyt jo tässä vaiheessa maamme todella pitkälle ja korkea koulutustaso on todella tunnettua maamme ulkopuolella kiitos pisa tutkimustuloksen koulutusviennille markkinointi on jo tehty nyt meidän on otettava myös tämä mahdollisuus seuraavien vuosien aikana täysimääräisesti käyttöön hyvää kesää kaikille

olen samaa mieltä edustaja häkkäsen kanssa tästä sote uudistuksen säästövaikutuksesta tässä pitää olla todella tarkkana että nämä tavoitteet myös toteutuvat meillä on terveyden edistämiseen jonkinlaisia kannusteita siellä jo olemassa mutta toivon todella että ne otetaan erittäin laajasti huomioon koko suomalaisessa kentässä yli sektorirajojen koska tiedämme kaikki että jo pelkästään liikuntaa lisäämällä voidaan saada kahden miljardin euron säästöt pelkästään terveysmenoista

ja muina muina pyhäpäivinä myös ruoka on muutettu terveellisemmäksi tämmöisillä pienillä muutoksilla on saatu lasten lihavuutta vähenemään ja terveyttä edistetty isoilla hyppäyksillä nämä voivat olla ihan yksinkertaisia ja pieniä muutoksia mutta sitäkin

puhemies edustaja filatov itse asiassa sanoikin sen asian jonka minäkin olisin sanomassa eläkeuudistus kyllä saatiin aikaan edellisellä hallituskaudella vaikka se teknisesti hyväksyttiinkin tämän kauden alussa mutta sen voi kyllä sanoa että tällä hallituksella ei ole mitään tekemistä tämän

arvoisa puhemies tämä on kyllä minusta nyt aika paksua edustaja häkkäseltä mutta menköön juhannuksen piikkiin nimittäin kaikki tällaiset työelämään taikka eläkkeisiin liittyvät asiat on hyvä valmistella aina huolellisen kolmikantaisen valmistelun pohjalta tutkimuksiin ja selvityksiin perustuen tällöin saavutetaan hyvä tasapaino jonka pohjalta kaikki osapuolet voivat asian hyväksyä ja ja näin tapahtui viime kaudella sdpn ollessa hallituksessa tietenkin siellä oli oli myös kokoomus kumppanina mutta tällaista neuvottelumenettelyä sopimista edistettiin toisin kuin tällä hallituskaudella ette ole tällaista tehneet

pisteitä ottamaan tälle hallitukselle voisit kyllä peruuttaa nuo sanasi

puhemies minä en eläkeuudistusta kannattanut koska en kannata uudistuksia joissa kaikki maksavat mutta pienituloisimmat duunarit ehtivät kuolla ennen kuin pääsevät eläkkeestään nauttimaan sen sijaan kiinnitin huomiota tähän että edustaja häkkäsen mielestä viiden vuoden valmistelujakso eläkeuudistukselle oli hurjan pitkä nuorena tietysti voi olla että viiden vuoden jaksot tuntuvat kovin pitkiltä mutta muistetaan nyt kuitenkin että edellinen ikuiseksi tarkoitettu eläkeuudistus tehtiin vuonna kaksituhattaviisi ja silloin kun tämä jälkimmäinen eläkeuudistus saatiin valmiiksi meillä ei ollut vielä tutkittua tietoa edellisen eläkeuudistuksen vaikutuksista minkä vuoksi päätöksiä tehtiin vähän fiilispohjalta

näiden työelämäkysymysten kanssa nimenomaan sdpn kansanedustajana puuhaillut niin sanoisin että mikään puolue ei varmaan ole hokenut niin paljon sitä että työuria on pidennettävä alusta lopusta ja ja keskeltä ja siellä keskellä oleellisin resurssi ovat ne työttömät ihmiset joita meillä on mutta työurien pidennys on on ollut pitkään meidän tavoitteenamme se mitä me vastustimme tässä eläkekuviossa oli se että matti vanhanen pääministerinä keksi yhtäkkiä niillä kuuluisilla hangilla että eläkeikää nostetaan kategorisesti ja ilman kolmikantavalmistelua me olimme sitä mieltä että tuota valmistelua pitää tehdä yhdessä niin kuin sitä sitten tehtiinkin ja sieltä syntyi kohtuullisen hyvä tulos tuo tulos ei ollut pelkästään kategorinen nosto vaan siihen kokonaisuuteen liittyi myös muita elementtejä mitä tulee hintakilpailukykyyn ja kilpailukykyyn yleensä niin jo sdpn talouspoliittisessa vaaliohjelmassa todettiin että me tarvitsemme maltillisen tulopoliittisen ratkaisun joka vahvistaa hintakilpailukykyä mutta olemme koko ajan nähneet sen että kaikilla aloilla hintakilpailu ei ole ongelma eikä se ole ainoa ratkaisu oleellista

edustaja taavitsaiselle kyllähän nytten tämän hallituksen aikana on käyty todella laaja neuvottelukokonaisuus missä hallitus on ottanut vastuuta ei aikaisempien hallitusten aikana ole otettu näin vahvaa vastuuta tämän koko asian hoitamisesta kyllä tämä on ihan poikkeuksellinen tilanne ja siitä että nytten on hyvin laajalla rintamalla porukalla tehty töitä ja kiitos siitä kaikille osallisille

puhemies eläkeuudistus on hyvä asia ja pääasia on että se on saatu aikaan mutta se saatiin nimenomaan neuvottelemalla ja yhteistyöllä käskemällä komentelemalla komentelemalla ja uhkailemalla ei saada hyviä tuloksia ja ja kenties tästä hyvästä prosessista joka viime kaudella käytiin nimenomaan neuvotellen ja yhdessä tekemällä tämäkin hallitus voisi ottaa oppia

puhemies no hallitushan nimenomaan otti oppia ja ja sai esimerkiksi historiallisen kilpailukykysopimuksen aikaiseksi joka aivan kuten täällä on todettu on myös eurooppalaisessa työmarkkinakentässä erittäin erittäin suuri saavutus

eivät usko että he vuosikymmenten päästä pääsisivät nauttimaan samanlaisesta eläkejärjestelmästä kuin tänä päivänä niin siksi juuri on tärkeää muokata sitä eläkejärjestelmäämme ja luoda uskoa siihen että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan vastaavanlaisista ja toivon mukaan vielä paremmista eläke eduista mutta se se vaatii kyllä nyt sitä uudistumista ja rakenteellisia tekoja siihen toki siitä täytyy olla kyllä huolissaan miksi meillä on eri

arvoisa rouva puhemies en todellakaan viitannut edustaja häkkäsen henkilökohtaiseen ikään vaan suomen nuorisoon suomen nuoriin jotka ikäluokittaisen tutkimuksen mukaan eivät luota tässä salissa tehtyihin eläkeuudistuksiin vaan suhtautuvat skeptisesti siihen että heillä jonakin päivänä olisi eläke ja sen takia panostavat omistusasumiseen silloin kun työvoiman liikkuvuuden kannalta vuokra asuminen voisi olla järkevämpi vaihtoehto ja panostavat lapsiinsa aivan eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet mikä sinällään on tietysti hyvä asia mutta voi johtaa myös tämmöiseen tiikerivanhempi ilmiöön joka ei ehkä olisi sitten niin toivottavaa

vaikka moodys viimeisenä kolmesta suuresta luottoluokitusyhtiöstä pudotti suomen luokitusta kesäkuun alussa niin maan taloudessa on kuitenkin alkanut näkyä orastavia valonkajastuksen merkkejä loppukeväästä bruttokansantuotteemme näet kasvoi noin yksi pilkku kuusi prosenttia alkuvuonna ja se on erittäin lupaava merkki kolmen vuoden supistumisen jälkeen taloutemme kasvu on kuitenkin vielä hyvin hentoa ja sitä on syytä vahvistaa edelleen tähän tähdätään myös nyt meillä käsiteltävänä olevassa julkisen talouden suunnitelmassa arvoisa puhemies työllistämisen ja yrittäjyyden edellytykset ovat parantuneet juuri maaliin saadun kilpailukykysopimuksen solmimisen myötä se on erittäin merkittävää myös julkisen talouden tasapainottamisen kannalta kilpailukykysopimus tuo tullessaan vähintään neljänsadanviidentoista miljoonan euron tuloveron kevennykset ja kuten tiedetään veronalennusten lopullinen suuruus riippuu sopimuksen kattavuudesta jos se nousee vähintään yhdeksäänkymmeneen prosenttiin palkansaajista mikä on vielä tällä hetkellä hyvinkin mahdollista niin veronkevennysvara kasvaa vielä sadalla miljoonalla eurolla ja tämän myötä palkansaajien ostovoima jopa hieman kohenisi on myös syytä huomata että hallitus luopui ehdollisista miljardin euron sopeutustoimista nämä toimenpiteet olisivat olleet toteutuessaan erittäin kipeitä ja nyt niiltä onneksi vältyttiin käytännössä kilpailukykysopimuksen myötä toteutuu sisäinen devalvaatio joka toimii korvikkeena tuhatyhdeksänsataa luvun loppupuoliskon lukuisille markan arvon ulkoisille heikennyksille onkin erittäin toivottavaa että meille elintärkeä vienti lähtee sopimuksen myötä vetämään aiempaa paremmin luoden samalla riittävät edellytykset hyvinvointimme säilyttämiselle prosessi on ollut osapuolille raskas mutta kuitenkin saavutettu sopimus on työmarkkinarauhan kannalta arvokas ja jokainen saavutettava työpaikka arvokas kaikille töihin pääseville yksilöille
arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmaan liittyvänä asiana on erittäin merkittävä meillä tämä liikenneverkon kehittäminen meillä korjausvelan kasvu on nytten toivottavasti saatu pysäytettyä sillä me olemme osoittaneet noin miljardin erilaisten liikenneverkkojen väyläverkkojen korjaamiseen ja kehittämiseen hienoa on se että erityisesti elinkeinotoiminta edellä on menty eteenpäin kohteitten valinnoissa ja toivottavasti me saamme meidän biotalousosiotamme tällä tavalla menemään hyvinkin paljon eteenpäin saamme ennen kaikkea puun liikkeelle

siinä liikenneverkon kehittämiseen haetaan uusia toimintamalleja ja rahoituksia toivottavasti me saamme tällä myöskin isoja merkittäviä asioita aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies muutama sana vielä kikystä ja luottamuksesta jota tässä salissa on tänään juhlittu niin paljon minulle on nimittäin jäänyt vähän epäselväksi kenen luottamusta nyt ollaan voitettu

meillä on nyt jo tutkimustietoa siitä että että suorittavan työn aloilla epäluottamus tätä salia kohtaan on aika korkea minun käsitykseni on että kiky tulee pikemminkin tätä epäluottamusta kasvattamaan kuin vähentämään merkkejä tästä on näkynyt jo ay liikkeen radikalisoitumisessa tämän kiky prosessin kuluessa tavalla jota minä en omalta aikuisiältäni muista surullistahan tässä on tietysti se että saman suuruisen tuottavuusloikan me olisimme saaneet työhyvinvointitoimilla joidenka tekemisessä meillä on paljon tutkimustietoa ja joidenka osalta suomi on myös kansainvälisesti vertaillen aivan maailman huippua me tiedämme miten se juttu tehdään meillä on ihmiset jotka osaavat käytännössä toteuttaa sen mutta tätä niin sanottua pehmeätä keinoa ei ole vain nähty niin kiinnostavaksi että siihen olisi panostettu vaan mieluummin lähdettiin toteuttamaan tällaisia tällaisia kovia uudistuksia joissa erityisenä kiinnostavana yksityiskohtana on tämä mekaanisen työajan lisääminen joka tarkoittaa että työaika kasvaa niillä aloilla joilla ylipäätään on säännölliset työtunnit siis lähinnä työväenluokkaisilla aloilla ylemmässä keskiluokassahan työ usein on määritelty jotenkin muuten kuin tiukasti

arvoisa puhemies toteaisin edustaja häkkäselle että suomen pääomiin kohdistuva verotus on tällä hetkellä seitsemän prosenttia alle eu keskitason seitsemän prosenttia alle eu keskitason ei siis ole pelkoa siitä että tämä ainakaan olisi meille kilpailukykyeste kehottaisin myös tutustumaan viron verotusmalliin kokonaisuutena minä en nyt tässä pysty sitä referoimaan mutta vaikka jotkut veroluokat ovat siellä huomattavasti alle suomen siellä on myös toisia jotka ovat huomattavasti yli suomen yleensä kun verrataan maasta toiseen niin pitää olla hyvin eksakti siinä mitä verrataan mitä otetaan

puhemies kommentoin pääomiin kohdistuvaa verotusta koska häkkänen vaati helpotusta nimenomaan pääomiin kohdistuvaan verotukseen ei koko kompleksisen suomen kilpailukyvyn analyysiä jos sellaisesta oltaisiin oltaisiin käyty keskustelua niin tästähän meiltä löytyy paljon kansainvälisiä vertailuja jos suomen vahvuuksia ja heikkouksia verrataan muihin maihin niin yleensä suomi pärjää näissä tekijöissä verraten hyvin on toki yksittäisiä asioita joissa me olemme huomattavasti heikommilla yksi kiinnostava havainto on että suomalaisen eliitin ja erityisesti suomalaisen bisneseliitin kansainväliset kontaktit ovat vähentyneet kaksituhattakymmenen luvulla merkittävästi ja minä oletan että tämä on yksi keskeinen tekijä myös meidän viennin takkuamisen

arvoisa herra puhemies olen täysin samaa meiltä edustaja häkkäsen kanssa tästä että verotusta täytyy miettiä ja katsella kokonaisuutena ja puuttuisin vielä tähän viron veromallikeskusteluun tässä on minusta just semmoinen hyvä esimerkki siitä kuinka yksi yksi malli on otettu toisesta maasta ja sitten katsotaan että se on suomelle joko erittäin hyvä tai tai sitten huono vaihtoehto

yrityksen kehitykseen niin sitten kuitenkin työnantajakustannuksethan virossa ovat korkeammat kuin suomessa mutta kyllä pidän kannatettavana sitä että suomessa selvitetään millä tavalla paremmin voisimme kannustaa kannustaa yrityksiä investointeihin ja juuri että tuottoa voitaisiin käyttää siihen yritystoiminnan kehittämiseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

puhemies esitutkintalain kohdalla on kyse oikeusministeriön neuvottelukunnan jättämästä oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi siihen liittyvien asioiden kehittämisestä ja eteenpäinviemisestä tässä esityksessä pannaan kansallisesti täytäntöön direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä

artiklan ensimmäisessä kohdassa asetetaan erityisiä vaatimuksia avustajan käytöstä luopumiselle jotta luopumista voidaan pitää pätevänä olennaista tässä on se että luopuja ymmärtää luopumisen merkityksen ja että sen pitää olla vapaaehtoista kokonaisuudessaan tässä on ohjelman mukaankin kyse avustamisen laadusta on hyvä että tähän lakiin otettaisiin säännökset alle kahdeksantoista vuotiaiden vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta hänen huoltajilleen ja sosiaaliviranomaiselle tämä esitys on tarpeellinen ja järkevä ja siinä on myös ehdotus oikeusapulain muuttamisesta siinä oikeusapulakiin lisättäisiin säännös avustajan palkkion korvaamatta jättämisestä

on avustajan toiminnan vuoksi ilmennyt vakavia avustamisen laiminlyöntejä

arvoisa puhemies tähän on vaan pakko lisätä se että tällä hetkellä olemme joutuneet karsimaan hyvin monesta asiasta varoja ja esitutkinta on ala ja kokonaisuus joka on ollut viime aikoina todella kovilla siihen että me pystymme hoitamaan sen asianmukaisesti ja laadukkaasti tämä tuo todella paljon haasteita

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies jotenkin oletin että näin merkittävän ja kuitenkin paljon keskustelua herättäneen ministeri täällä esittelemässä kun ei nyt ole niin totean tähän alkuun että en aio omassa puheenvuorossani referoida hallituksen esitystä vaan uskon siihen että me kaikki olemme opiskelleet sen huolellisesti tämän päivän valtiovarainministeriön tuore ennuste kuuluu näin kiky hidastaa kasvua ensi vuonna palkanalennukset syövät ostovoimaa minkä takia julkista taloutta rahoittaa työnantajamaksujen kiepauttaminen ansioverokevennysten kautta valtion maksettavaksi kyseessä on tulonsiirto palkansaajilta ja julkiselta sektorilta yrityksille marxilla on sellainen käsite kuin antagonistinen ristiriita joka tarkoittaa sitä mekanismia mitä suurempi osuus arvonlisäyksestä päätyy palkansaajille sitä pienempi osa jää pääomalle ja totta kai päinvastoin vaikka kysymys ei ole mekaanisesta kaavasta niin antagonistinen ristiriita on kuitenkin kelpo käsite kehystää paitsi erilaisia kamppailuja palkkatason ympärillä myös palkkatyön ehtoja jotka jotka oleellisesti vaikuttavat siihen mihin arvonlisä päätyy minun nähdäkseni kaikki työmarkkinoita koskevat hallituksen työelämätoimet on nähtävissä antagonistisen ristiriidan käsitteen kautta kysymys on resurssien siirtämisestä joko suoraan palkansaajilta taikka sitten julkisen sektorin kautta yrityksille ja siellä lähinnä pääomalle tämä nyt keskustelussa oleva esitys on joukko toimenpiteitä irtisanomisen helpottamiseksi tavalla ja toisella työsuhteen eri vaiheissa tässäkin on jälleen uusi tulonsiirto pääomalle sen sijaan niitä työllisyyttä parantavia elementtejä joita tässä hallituksen esityksessä luetellaan sen tarkoitukseksi hallituksen esitys tulee täyttämään pitkäaikaistyöttömyys ei johdu siitä että pitkäaikaistyöttömän koeaika olisi liian lyhyt eikä irtisanomisen helpottaminen yksiselitteisesti mitenkään lisää työllisyyttä yritysten voittoja se saattaa kuitenkin kasvattaa jos me

hallituksen esityksen vaikutuksia kansantalouteen niin on hyvä lähteä liikkeelle siitä että irtisanominen on jo nyt suomessa monia muita maita helpompaa ja että me olemme aika monia sellaisia isoja irtisanomisaaltoja joidenka yksi peruste on se että irtisanotaan silloin kun pitää irtisanoa mieluummin suomesta kuin esimerkiksi ranskasta sen takia että se tulee paljon halvemmaksi

tulonsiirto yrityksille mikä tässä tapahtuu voi toki lisätä taloudellista toimeliaisuutta ja sitä kautta välillisesti tuoda uusia työpaikkoja mutta viime aikoina se on johtanut pikemminkin osinkotuottojen kasvuun ja jos me vertaamme osinkoihin menevää euroa palkansaajan euroon niin ne osinkoeurot tuppaavat katoamaan ulkomaille joko sitä kautta että omistajat jossakin suomen rajojen ulkopuolella tai sitten sitä kautta että omistajat kuuluvat siihen tuloluokkaan jossa kulutetaan paljon suomen rajojen ulkopuolella kolmas vaikutus meidän on työmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen se näkyy monella eri tapaa meidän julkisen sektorin kustannuksissa joten tämänkin tulonsiirron hoitavat muut kuin yritykset itse

minä tässä hetki sitten puhuin siitä että politiikan mittarina ei pitäisi olla bkt eikä kansantalous vaan se kuinka hyvä ihmisten on on valtakunnassa elää ja ja kuinka ihmiset siellä kukoistavat tässä suhteessa bkttä tärkeämpi mittari on varallisuuserot viimeaikaisten tutkimusten mukaan sellaisella vauraustasolla millä suomi nykyisellään on se kuinka suuria tuloeroja eri yhteiskuntaryhmien välillä on määrittää ihmisten onnellisuutta huomattavasti enemmän kuin bktn heilahdukset

joka

ja mikäli nämä tutkimukset varallisuus ja tuloerojen vaikutuksista pitävät paikkansa johtaa se myös yleisen onnellisuuden vähenemiseen

arvoisa puhemies

takaisinottovelvollisuutta mikä on todella huono esitys esityksellä ei myöskään ole mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa ennakoin jo tulevia puheenvuoroja kenties tämä nousee esille mutta todellakaan tällä ei ole mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa esitystä voi sanoa pakkolakien pikkuveljeksi sillä on kyse työelämään liittyvistä yksipuolisista toimista joista ei ole neuvoteltu ja sovittu palkansaajajärjestöjen kanssa työntekijät eivät näitä kannattaneet ja syy on aivan selvä hallituksen esitys on hyvin yksipuolinen pelkästään työntekijän asemaa heikentävä takaisinoton lyhentäminen puuttuu käytännössä työsuhdeturvan ytimeen kun tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottuja tarvitsisi ottaa takaisin huomattavasti vähemmän aikaa eli aika laskee yhdeksästä kuukaudesta jopa neljään kuukauteen siis heikennetään irtisanomissuojaa ja irtisanomisperusteita näillä valinnoilla ohjataan työmarkkinoita ja työelämää sellaiseen epävarmuuden tilaan jota vaikeiden kilpailukykysopimuskäänteiden jälkeen olisi kyllä viisasta välttää

jäsenvaltiolta edellyttävät arvoisa puhemies on aivan selvää että hallituksen nyt esittämät muutokset merkitsevät työelämän epävarmuuden lisääntymistä mikä puolestaan entisestään vähentää ostovoimaa kysyntää kilpailukykyä ja työpaikkoja työmotivaatiota ja tuottavuuttakaan ei lisätä unohtamalla ilon perusperiaatteisiin sisältyvä työntekijöitten suojelu määräaikaisuuksiin liittyvät ongelmat ovat yleismaailmallisia joten myös suomea sitovat kansainväliset velvoitteet asettavat rajoja tällaisten sopimusten käytölle valmistelussa huomiotta jääneitä tasa arvoa koskevia velvoitteita sisältävät muun muassa ilon yleissopimukset numerot sata satayksitoista ja sataviisikymmentäkuusi sekä euroopan unionin tasa arvodirektiivit

nämä meidän kansallisen lainsäädäntömme tavoin vaativat tunnistamaan myös välillisen syrjinnän hallituksen esitys kuitenkin vain mainitsee työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä koskevan ilon sopimuksen joka edellyttää jäsenvaltion varmistavan ettei määräaikaisia työsopimuksia voida käyttää irtisanomissuojan kiertämiseen

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on niin paljon työolosuhteita muuttava lakiesitys että olisin todella toivonut ministerin olevan täällä esittelemässä asiaa asiasta kanssamme ja vastaamassa myöskin kysymyksiin ja ja perustelemassa tiettyjä asioita koska koska kun tätä esitystä luki luki yksikseen niin moni asia jäi mietityttämään ja olisin toivonut todella että ministeriltä olisin jo tässä lähetekeskustelussa voinut kysyä tiettyjä asioita tämä esitys on ongelmallinen monestakin syystä eli eli jälleen kerran joutuu esitystä lukiessaan kysymään missä ihmeessä ovat vaikutusarvioinnit niitä olisin kyllä nyt kaivannut sillä nämä esitykset heikentävät niin paljon työntekijöiden oikeuksia ettei kovin kevyillä perusteilla näihin lakimuutoksiin olisi syytä mennä nyt heikennetään irtisanomissuojaa ja lisätään työelämän epävarmuutta sellaisilla keinoilla joiden vaikuttavuudesta ei ole minkäänlaista varmuutta tai edes tutkimuksiin tai tilastoihin perustuvaa todennäköisyyttä myöskään sukupuolivaikutusten arviointia ei taaskaan ole ole tehty lainkaan olisin halunnut tietää miten esimerkiksi työntekijän takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen jolla siis samalla heikennetään irtisanomissuojaa ja irtisanomisperusteita parantaa yritysten kasvuhalukkuutta ja lisää työllisyyttä millä hallitus siis perustelee tätä lakiesitystä suomessa on jo tällä hetkellä irtisanomissuoja kovin heikko ja nyt sitä heikennetään entisestään ja tulevaisuuden kuva voi olla seuraava siis tämä lakiesitys mahdollistaa tämänkaltaisen tilanteen pitkän työkokemuksen omaava yli viisikymppinen henkilö sanotaan tuotannollisista syistä irti jo seuraavana päivänä hänen tilalleen voidaan ottaa vuokratyöntekijä tai itsensätyöllistäjä tekemään tätä samaa työtä neljän kuukauden kuluttua voidaan sitten palkata uusi pysyvä työntekijä työnantaja voi siis näin helposti sanoa irti työntekijän keplotella neljä kuukautta vuokratyöntekijän avulla ja sitten palkata pysyvään työsuhteeseen nuoremman ja halvemman ihmisen tekemään samaa työtä jää mistä tämä yli viisikymmentä vuotias henkilö mahtaa saada uuden työpaikan ja ja mitenkähän työllisyys tässä nyt sitten paranee takaisinottoajan lyhentäminen ei millään tavalla paranna työllisyyttä mutta käytännössä se mitätöi takaisinottovelvollisuuden merkityksen kyseenalaista on myös se miten yrityksen kasvuhalukkuuteen vaikuttaa se että että työntekijä voidaan todella entistä nopeammin korvata uudella samankaltaisia ongelmia tässä lakiesityksessä on muitakin ja ja meidän on syksyllä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa syytä syytä tutkailla tätä lakiesitystä hyvin tarkkaan nimenomaan työntekijöiden oikeusturvan näkökulmasta arvoisa puhemies onneksi tässä lopullisessa lakiesityksessä perusteeton työsuhteen määräaikaisuus on rajoitettu koskemaan vain pitkäaikaistyöttömien työllistämistä hallitusohjelman mukaanhan tämä koskisi muitakin kuin pitkäaikaistyöttömiä ja silloin se olisi todella heikentänyt huomattavasti määräaikaisten työntekijöiden asemaa monellakin tavalla toivotaan nyt että tämä korjattu muutos lisää työnantajien halukkuutta palkata pitkäaikaistyöttömiä työhön

arvoisa puhemies nuorempi nätimpi ja halvempi kyseessä on työntekijän vaihtaminen helpoksi laki näin kuvasi eräs tuttuni tätä työsopimuslain muutosta kyse on siis siitä että koeaikaa pidennetään määräaikaisen työsuhteen solmimista helpotetaan ja takaisinottoajan takaisinottoajan velvoitetta lyhennetään ja sitä kautta siis heikkenee irtisanomissuoja hallitus päätti näistä linjoista itse asiassa oikeastaan jo pykälän muotoiluista hallitusohjelmassansa mikä on aika poikkeuksellista minä ymmärrän sen että pyritään päättämään lain tavoitteista mutta en sitä että hallitusohjelmaneuvotteluissa kirjataan jo tiukat välineet ja milteipä pykälät pöytään siinä mielessä voi antaa kiitosta hallitukselle että se määräaikaisten työsuhteiden kohdalla ymmärsi sen että ne ovat nimenomaan nuorten ja naisten ongelma ja päätyi rajaamaan tätä esitystä yksinomaan pitkäaikaistyöttömiin mutta ei tuokaan aivan ongelmaton esitys ole kun tätä lakia ja sen perusteita on lukenut aika tarkkaan alusta loppuun läpi syntyy monta kysymysmerkkiä ja siksi todellakin olisi ollut hyvä että ministeri olisi ollut täällä meidän kanssamme keskustelemassa ja vastaamassa näihin kysymyksiin mutta ymmärrän toki että että ministerin kiireissä voi olla aivan perusteltuja ja ymmärrettäviä syitä miksi hän ei täällä ole lain perusteluissa käytetään paljon sellaisia sanamuotoja kuin saattaa olla ei tutkittua tietoa ei luotettavaa tilastoa ja muun muassa takaisinottovelvollisuuden vaikutuksista sanotaan tämä on suora lainaus takaisinottovelvollisuuden vaikutuksista työmarkkinoilla ei ole juuri tehty empiiristä tutkimusta onkin mahdotonta luotettavasti arvioida onko sillä todellisia vaikutuksia työllistämiskynnykseen vai ei

että jos he rekrytoivat uuden työntekijän niin tulee niin sanotusti huti ja tuo ihminen joka on otettu töihin ei olekaan sellainen kuin on toivottu tai odotettu siinä mielessä esimerkiksi määräaikaisuus tai koeajan pidentäminen voi olla väline testata ihmistä pidempään mutta silloin kun otetaan käyttöön molemmat välineet päädytään tilanteeseen jossa ainoastaan heikennetään työsuhdeturvaa ei ole kyse enää siitä että jollakin välineellä pitäisi kokeilla natsaako se työntekijän ja työnantajan yhteistyö vai ei

riskinä on se että nimenomaan vaikkapa pitkä sairaus tai sitten se perhevapaa onkin se todellinen syy eikä se että työntekijä ei olisi tehtävistänsä selvinnyt täällä on monenlaisia kysymyksiä ja osittain nämä koeaikakysymykset varmasti osittain myös määräaikaisuuden kysymykset liittyvät ehkä sellaisiin työmarkkinoiden eroihin joissa pitäisi ottaa sukupuolivaikutukset huomioon jonkun verran tässä koeajassa on pohdittu sitä miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin äiteihin ja isiin

onko oikeasti kyse sellaisesta työttömästä joka täyttää pitkäaikaistyöttömyyden kriteerit me kaikki tiedämme että te toimistoissa on tällä hetkellä aivan liikaa töitä että vaikka sinänsä tuo määräaikaisen työsuhteen sopimisen helpottaminen pitkäaikaistyöttömien kohdalla auttaisikin pitkäaikaistyötöntä työllistymään niin saattaa olla että se hallinnollinen taakka jossa selvitellään sitten useammankin työntekijän voimin täyttyvätkö nämä kriteerit toisaalta heikentää toisen pitkäaikaistyöttömän saamaa apua siellä te toimistossa

arvoisa puhemies ihan lyhyesti vain siitä että olisi hyvä että hallitus olisi kyennyt kirjoittamaan noihin perusteluihin sen mistä se jousto tulee ja mistä se lisätyöllistyminen tulee mutta ikävä kyllä sitä ei tuolta tekstistä löydy ymmärrän sen että että viitataan siihen että että kun on helppo irtisanoa niin on myös helppo palkata mutta sitten jos katsotaan ylipäätään suomalaista työmarkkinaa kokonaisuudessansa niin vaikkapa tai vertailusta johon johon edustaja häkkänen viittasi kannattaa katsoa mitä ovat ne muut maat siellä ikään kuin joustavalla puolella ne eivät todellakaan ole niitä joiden seurassa me haluaisimme olla tai joiden seuraan me haluamme itsemme luoda koska siellä puhutaan täysin toisenlaisista työmarkkinoista

edustaja filatov sanoi että ei ollut kirjoitettuna mistä ne uudet työpaikat tulevat ei kai sitä joka paikkaan tarvitse kirjoittaa mistä ne uudet työpaikat tulevat sillä kyllähän meidän ja meidän ministereitten puheista on koko ajan tullut esille se mikä tämän biotalouden merkitys

paljon kirjoitettuna on uusiutuvasta energiasta on ympäristöpuolen asioista kiertotaloudesta hyvin monesta mainittu todella paljon kun nämä saadaan liikkeelle niin on muuten todella paljon uusiakin työpaikkoja saatavissa

arvoisa herra puhemies tässä lakiehdotuksessa sanotaan kyllä hyvin selkeästi että tämä työnantajan valinnanvapaus työntekijän palkkauksessa lisää tuottavuutta koska voidaan ilman rajoitteita henkilö palkata tai nämä rajoitteet vähenevät ja tämä on todella tärkeä asia tässä muuttuvassa työtilanteessa ja työelämässä edustan itse sitä sukupolvea vaikka nelikymppinen olenkin että että määräaikaiset työsuhteet ovat aivan aivan arkea vakituiset työsuhteet ovat ovat erikoinen merkki jostain jostain

puhemies edustaja maijalalle en sanonut mistä ne työpaikat tulevat vaan edellytin sitä että laki valmistellaan kunnolla ja siinä on vaikuttavuusarvioinnit ja perustelut nämä asiat mihin te viittasitte ovat kyllä muissa papereissa näkyvissä mutta lainsäädäntöön liittyy se että perusteluissa kerrotaan mihin pyritään ja mikä ylipäätään on sen lain vaikuttavuus mutta mitä tulee sitten tähän määräaikaisuuden puoleen niin itse asiassa suomi on sitoutunut sopimuksiin joissa vakituinen työsuhde on pohja ja siitä poiketaan vain silloin kun siihen on erityinen tarve ja tuo erityinen tarve on määritelty laissa tämä lähtee ilo sopimuksesta tämä lähtee eu direktiiveistä ja meillä tosiasiallisesti on mahdollisuuksia joissa voidaan hyvinkin joustavasti käyttää työvoimaa esimerkiksi vuokratyö on tällainen koska siellä ei ole taattuja tunteja siellä ei ole pysyviä työsuhteita tietyssä työpaikassa vaan se on hyvin joustava työvoiman käyttömuoto allekirjoitan täysin sen että tällaisia joustavia työvoiman käyttömuotoja tarvitaan nykymaailmassa mutta mitä tulee sitten siihen kuka saa valita työntekijän ja millä perusteella niin työnantajahan saa aina valita työntekijän ja siihen hänellä on täysi oikeus mutta sitä en voi ymmärtää että työnantajalla pitäisi olla oikeus myös vaihtaa työntekijä ilman erityisiä perusteita ja

arvoisa puhemies minä en kyllä anteeksi vaan olen skeptinen usko siihen että pienten yritysten asiantuntijatyövoiman tarpeeseen auttaa ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömän työllistymisen esteiden purku ensinnäkään sen takia että pitkäaikaistyöttömissä on verraten vähän asiantuntijatyöntekijöitä ja toiseksi sen takia että näiden määräaikaiset suhteet tuskin ovat se keino jolla tätä pitäisi edistää

ja minä en nyt näe erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla sitä mitenkä se työllisyys tästä paranee jos ajatellaan mikä tällä hetkellä estää pitkäaikaistyöttömän työllistymisen heikko kilpailuasema työmarkkinoilla työpanos ei vastaa työvoiman kustannuksia palkkatukibyrokratia henkilö ei ole työkykyinen tai sitten hän kantaa pitkäaikaistyöttömän leimaa no mihin näistä nykyinen koeaika ja työvoimapoliittiset toimet eivät auta palkkatukibyrokratiaan ja siihen että siellä on porukkaa joka oikeasti kuuluisi eläkkeelle

arvoisa

tässä asiassa olisi pitänyt kyllä pohtia tarkemmin mitä tästä lakiesityksestä seuraa jos nämä toivotut tavoitteet eivät sitten toteudukaan hyöty haitta analyysi puuttuu kokonaan samoin kokonaisvaikutusten arviointi on jäänyt tekemättä ja se on minusta kyllä paha puute näin ratkaisevalla tavalla työelämää muuttavassa lakiesityksessä kun tätä lakiesitystä lukee niin tulee semmoinen olo että hallitus ainoastaan arvelee asioiden tapahtuvan mutta näyttö näyttö puuttuu kokonaan täällä on puhuttu paljon alentamisesta ja kyllä minä nyt edelleenkin kysyn mitenköhän se työllistämiskynnys alenee esimerkiksi tämän takaisinottovelvollisuuden heikentämisellä tai siis no kyllähän se tietysti alenee kun on helpompi sanoa irti ensin entinen ja palkata sitten tilalle uusi mutta mutta tätäkö me ihan oikeasti haluamme ei tämä ainakaan lisää työllisyyttä ainakaan yli viisikymmentä vuotiaiden pitkän työkokemuksen omaavien henkilöiden työllisyyttä joiden on erittäin vaikeata tälläkin hetkellä työmarkkinoilla saada sitä uutta työpaikkaa

arvoisa puhemies kun mietitään tätä takaisinottovelvollisuutta niin siihen liittyy mielestäni ennemminkin työttömyyttä lisäävä riski koska rakennemuutos on se mikä erityisesti työntää pitkään työttömänä olleita ihmisiä ulos työmarkkinoilta ja silloin kun ihmisellä on ikää ja hän tulee sellaiselta toimialalta jossa ei välttämättä ole kysyntää hänen työhön pääsynsä on vaikeaa jos käy niin niin kuin firmat tällä hetkellä tekevät usein että kun on huono suhdanne silloin irtisanotaan ja sitten kun menee paremmin halutaan työvoimaa uudelleen ja jos silloin palkataan tilalle uutta nuorta työvoimaa eikä sitä vanhaa ikääntynyttä työvoimaa niin itse asiassa riski siihen että tämä ikääntynyt työvoima jää pitkäaikaistyöttömyyteen on todella suuri mutta sen sijaan olen itsekin esittänyt sitä että pitää pohtia voisiko määräaikaisen työsuhteen käyttö pitkään työttömänä olevien kohdalla helpottaa sitä pelkoa mikä työnantajilla on koska meillä on asenteita jotka estävät pitkäaikaistyöttömien palkkaamista meillä on ennakkoluuloja jotka estävät pitkäaikaistyöttömien palkkaamista mutta meillä on myös aivan aitoja ikään kuin virherekrytointeja joissa on käynyt ilmi että pitkä työttömyys on haavoittanut ihmisen työntekokykyä ja se palkkaus tai rekrytointi on mennyt pieleen mutta itse asiassa

arvoisa puhemies minä olen henkilökohtaisesti palkannut ihmisiä viisitoista vuotta omilla ja muiden rahoilla ja ihmettelen mikä siinä on niin jäykkää ja vaikeaa minusta se oli ihan helppoa ja täysin mahdollista minun mielestäni tässä koko keskustelussa iso virhepäätelmä on että työmarkkinoiden joustavuus olisi yhtä kuin palkkatyön ehtojen heikentäminen ja että aina silloin kun tehdään palkansaajan asemasta pikkuisen epävarmempaa voitettaisiin jotakin työmarkkinoiden joustavuudessa meillähän on lukuisia keinoja joilla me voimme työmarkkinoiden joustavuutta lisätä muutenkin voisi olla esimerkiksi niin että työnantajapuoli jossakin kohtaa antaisi vähän niistä omista eduistaan ja ehdoistaan periksi se ei ole ollut agendalla nyt viimeisen vuoden aikana lainkaan me voisimme myös uudistaa meidän johtamiskulttuuriamme vähän lähemmäksi saksaa ja ja ruotsia tutkimusten mukaan suomalainen johtamiskulttuuri on suuryrityskeskeistä ja autoritatiivista ja se on yksi keskeinen ongelma siinä minkä takia esimerkiksi paikallinen sopiminen on meillä niin vaikeaa silloinkin kun se on teseissä täysin mahdollista

vapaasta sivistystyöstä ja avoimesta ei tutkintoon johtavasta opetuksesta ollaan koko ajan leikkaamassa paljon keinoja olisi paljon jopa toimivia keinoja olisi miksi keskittyä siihen yhteen johon liittyy paljon ongelmia

arvoisa puhemies minä en lainkaan epäile sitä että meillä saattaa olla iso osaamisvaje palkkaamisen suhteen yrityksissä yrityksissä siihenhän paljon ryhdytään myös ilman varsinaista koulutusta mutta väitän että ne epävarmuudet epäluulot ja pelot mitkä siellä yrityskentässä eivät suoraan kerro siitä objektiivisesta tilanteesta mikä liittyy palkkaukseen sen haasteisiin ja ja jouston mahdollisuuksiin pyysin kolme vuotta sitten suomen yrittäjiä etsimään minulle yhden yrityksen yhden yrityksen jossa suomalaiset tesit estävät jonkin semmoisen niin kuin asioiden joustavoittamisen tai parantamisen joka on sekä työnantajan että työntekijöiden intressissä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies suomessa ostetusta kalasta vain kuusitoista prosenttia on kotimaista tästä suomessa ostetusta kalasta on kymmenen prosenttia kotimaassa kasvatettua kalaa ja kuusi prosenttia luonnonkalaa ja siitäkin suurin osa on merestä eli suomessa syödään kyllä kalaa kalan käyttö on opittu mutta se kala ei ole kotimaista sitten kun otetaan nämä vapaa ajankalastuksen ja kotitarvekalastuksen kalat siihen matkaan niin sittenkään ei päästä kuin siihen että neljäsosa suomessa syödystä kalasta on kotimaista nyt käsitellään hallituksen esitystä eun yhteisestä kalastuspolitiikasta ja sen kansallisesta täytäntöönpanosta mitä on sitten tehtävissä tämän lain kautta että saisimme suomessa pöytään enemmän kotimaista kalaa merellä tapahtuvassa kalastuksessa on toivottavaa että tämä laki auttaa siihen että ensinnäkin kalastuskiintiöt eivät vaihtelisi niin paljon vuosittain järjestelmä merkitsisi käytännössä sitä että suomelle neuvoston asetuksella vuosittain vahvistettavat silakan kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt itämerellä jaettaisiin vuosien kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista saalishistorian perusteella kymmenen kalenterivuoden ajan voimassa oleviksi

byrokratiaa lakeja eritasoisia säädöksiä ei saa tulla alalle yhtään nykyisiäkin tulee miettiä miten niitä saisi purettua erityisesti kalapuolella on tilanne se että sen vuoksi emme saa suomalaista kalaa käytettäväksi meidän ruokapöytiin uusi kalastuslaki ei tavoitteistansa huolimatta selkeyttänyt ja ja helpottanut kaupallista kalastusta tai yleensäkään sitä että kalaa saataisi eteenpäin ja meidän syötäväksi merialueillamme on pyydetty kohtalaisen hyvin mutta sisävesistömme elikkä järvemme ovat lähes kaikki alikalastettuja liian vähäinen pyynti näkyy useimmissa vesistöissämme niin että niistä ei sitten ole edes saatavilla kunnolla esimerkiksi muikkuja vesistöt kun kaipaavat ja tarvitsevat paljon hoitokalastusta se on meillä tällä hetkellä aivan heikoissa sitten tässä esityksessä on yksi asia mikä lisää byrokratiaa tämä sisävesistöjen veneiden rekisteröintiasia siihen täytyy kiinnittää kyllä erityistä huomiota koska me emme tarvitse yhtään byrokratiaa emmekä yhtään toiminnan estettä lisää ennemminkin meidän todellakin täytyy miettiä miten me saisimme purettua näitä asioita ja jos pari prosenttia

ympäristöluvat helpommin ja nopeammin kuin suomen puolella jos suomen puolella saa niitä juuri ollenkaan sitten mennään loheen lohen merikalastuksen sääntelyllä on saatu aikaiseksi suuria tuloksia kiitos siihen vaikuttaneelle henkilölle täällä eduskunnassa on tehty tämän eteen paljon töitä tämäkin laki auttaa tätä lohenkalastusasiaa eteenpäin ja nyt sitten puhutaan tornionjoesta tornionjokeen on noussut tänä vuonna jo yli viisikymmentätuhatta lohta simojokeen lohta ja nousu on menossa vasta kiivaimmillaan viime lauantaina oli ennätys kuusituhatta lohta päivässä on päästy huikeisiin tuloksiin ja sitä kautta on saatu viime vuosina mereen kasvamaan miljoonia smoltteja eli lohenpoikasia ja tämä kaikki on vain sen ansiota että on tehty järkeviä päätöksiä itämeren kalastuksen osalta nyt sitten meillä on kyllä ongelmana nämä hylkeet ja norpat siis itämerennorpat tilanne pitäisi saada rauhoittumaan ja monta muuta asiaa mutta näistä ei tässä kyseisessä laissa ollut sanaakaan mainittuna ja nyt sitten olen tästä kehityksestä ja hallitusohjelmalinjauksesta erittäin tyytyväinen jotta me saamme sen lohen nyt nousemaan hallitusohjelmassa on esillä sininen biotalous ja vaelluskala asiat kemijoellakin on työt nyt aloitettu tämän vaelluskala asian osalta ja toivottavasti saamme tällä työllä tuloksena sen että joku päivä minä saan kotirannassani kemijoen latvoilla tenniön rannoilla pyytää jokeen noussutta lohta

arvoisa puhemies

sitä täydentävä asetus tulivat voimaan vuodenvaihteessa esityksen mukaan kaupalliselle kalastukselle ehdotetulla lailla on taloudellisia vaikutuksia erityisesti tavoitteena olevan alan kannattavuuden paranemisen kautta sekä toimijakohtaisten kiintiöiden käyttömaksujen muodossa ja toimijakohtaisia kiintiöitä koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä määrättävien rikkomusmaksujen muodossa onkin huomioitava että päätoimisten kaupallisten kalastajien määrä on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin puoleen samalla kaupallisten kalastajien siirtyminen osa aikaisiksi tai muuten jättämällä kalastus taloudessa pienempään rooliin on lisääntynyt tämänkaltainen kehitys vaikuttaa radikaalisti kotimaisen kalan saatavuuteen tulevaisuudessa hallituksen esitys voisi osaltaan lisätä mielenkiintoa kaupallista kalastusta kohtaan kaupallinen kalastus keskittyy entistä enemmän sesonkeihin jolloin kalaa on paljon tällöin mukaan ilmestyvät myös täysin osa aikaiset harrastajat sekä kalan harmaa myynti seuraa markkinoiden ylikuumeneminen ja pahimmallaan kalan hinnan romahdus mielestäni kalastusalalla pitäisi olla selkeä sopimuskalastajajärjestelmä joka takaisi kaupalliselle kalastajalle vuoden ympäri kohtuullisen hinnan tämänhetkiseen tilaan on syytä yhtä paljon niin kalastajissa kuin ostajissakin kalat ovat liikkuva luonnonvara joten niitä pidetään yhteisenä omaisuutena jonka käyttöä koskevat yhteiset säännöt yhteisen kalastuspolitiikan kalastuspolitiikan sääntöjen tavoitteena onkin varmistaa kalakantojen kestävä ja vastuullinen hyödyntäminen kalastuksessa kuitenkin unohtuu helposti että vesialueellakin on omistaja kalastusoikeus kuuluu ensisijaisesti vesialueen omistajalle omistaja voi olla yksityinen kiinteistö tai valtio tai vesialue voi olla usean kiinteistön yhteinen vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi kalastuslaki on herättänyt huolta vesialueen omistajan oikeudesta päättää kalastusoikeudesta kalavedet nauttivat perustuslain takaamaa omistusoikeuden suojaa voimassa olevan lain mukaan paikallinen ely keskus voi kuitenkin myöntää kaupalliselle kalastajalle luvan kalastaa vesialueella ilman vesialueen omistajan lupaa tämä tuntuu aika erikoiselta jos sinulla on esimerkiksi puutarha missä olet vuosikausia kasvattanut porkkanoita niin miten joku voi antaa luvan jollekin toiselle kerätä porkkanasi pois tällaista toimintaa en ihan heti maalaisjärjellä ymmärrä hallituksen esityksessä mainitaan myös että saaliiden pois heittämisen kieltäminen on kaksituhattakolmetoista säädetyn yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen merkittävin uudistus kaupallisen kalastuksen harjoittajat eivät enää saisi heittää saalista takaisin mereen vaan saalis tulee purkaa maihin kielto koskee myös alamittaisia kaloja jotka aikaisempien säännösten mukaan on täytynyt heittää takaisin mereen itämerellä purkamisvelvoite koskee silakkaa kilohailia turskaa lohta ja punakampelaa pitäisin hyvänä ettei myöskään vapaa ajankalastajien kiinteisiin pyydyksiin jääneitä kuolleita alamittaisia kaloja tarvitsisi laskea takaisin veteen ole kovin mielekästä laskea viidenkymmenenyhdeksän senttimetrin kokoisia kuolleita taimenia tai lohia verkosta takaisin veteen koska ne maistuvat kermaperunoiden kanssa ihan yhtä hyviltä kuin senttiä pidemmätkin arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on varsin hyvä mutta parempikin se voisi olla

puhemies tämä esitys euroopan yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta

sisältää ihan ihan asiallisia näkökulmia ja haluan tässä puheenvuorossani ottaa itse asiassa osaa siihen keskusteluun mihin edustaja maijala päätti oman puheenvuoronsa liittyen loheen suomen tavoitehan on ollut se että sekakantakalastuksesta siirryttäisiin kohti kantakohtaista kantakohtaista kalastusta tämä olisi etenkin lohelle erittäin tärkeä kysymys nyt kun murros on saatu tehtyä ja kun vapaana virtaaviin suuriin lohijokiimme on alkanut nousemaan enenevässä määrin lohta tämä tukisi sitä kehitystä toivottavasti suomi eurooppalaisissa pöydissä tuo sitten esille sekakantakalastuksen ongelmallisuutta meidän näkökulmastamme valitettavasti on kuitenkin niin että että kohdistuu edelleenkin paineita ja sen kannan paineen lisäksi on tullut myös uusia ilmiöitä kesäisellä tornionjoella liittyen siihen tautiin josta emme vielä tiedä mikä se on onko kysymyksessä kalan pinnalla oleva vesistössä oleva vai missä oleva syy siihen miksi lohia mystisesti menehtyy siksi olisi hirvittävän tärkeää että tänä kesänä voitaisiin tehdä parempaa tutkimusta siitä ja että evira saisi riittävästi kuolleita lohia toki toivotaan että niitä ei tulisi ollenkaan mutta myös että saadaan selvitettyä mistä on kysymys koska lohella on kyllä pohjois suomelle erittäin suuria vaikutuksia euroopan pisin vapaana virtaava joki on myös suurin lohijokemme ja olisi hyvä että saisimme myös sivuhaaroihin aivan kuten edustaja maijala täällä totesi lohta viimein nousemaan simojoen lohikanta on kovin heikko vaikka sekin on kasvamaan päin joten työtä kyllä kovasti vielä riittää

arvoisa puhemies tämä kyseessä oleva asia liittyy erittäin läheisesti kotimaiseen kalastuslakiin ja siihen liittyviin asioihin

tarvitsisivat korjaamista elikkä ensimmäinen asia on se mistä keskusteltiin reilu vuosi sitten kaikkein eniten se on tämä verkkojen määrä elikkä se montako verkkoa saapi laittaa vesille lakiinhan tuli sillä tavalla että on korkeintaan kaksisataaneljäkymmentä metriä venekuntaa kohden ja tämä tarkoittaa käytännössä kahdeksaa verkkoa sinänsä hyvä asia tietyissä paikoissa suomea mutta suomi on iso maa eikä verkkojen määristä pidä

päättää laissa vaan niistä pitää päättää ehdottomasti tietyillä alueilla kaksi verkkoa on täällä etelässä monin paikoin ihan sopiva määrä mutta esimerkiksi meidän alueellamme on kokonaan erilainen tilanne tätä verkkojen rajoitusta minä olen verrannut siihen että sinä olet oikein rikas sinulla on iso talo siinä on kymmenen huonetta mutta laki sanoo että saapi käyttää korkeintaan kahdeksaa huonetta kahdeksaa huonetta sinä olet iso vesioikeuksien omistaja sinä omistat paljon vesioikeuksia olet tottunut kotitarvekalastuksen myötä paljon syksyisin pyytämään kalaa ja laittamaan pakastimen täyteen kalaa mutta laki sanookin ettet sinä saa käyttää kuin kahdeksaa verkkoa no sitten toinen isompi asia tässä kalastuslaissa mikä vaatii nyt hyvin pikaista korjaamista on sitten tämä kalastusluvan hankinta asia kalastuslupahan vaatii tällä hetkellä aika vahvaa rekisteröintiä se on hyvin byrokraattinen kokonaisuus sinänsä ok jos on kyse vuoden luvasta mutta kun meillä on matkailukalastajia jotka tulevat esimerkiksi tunniksi kalastamaan tunnin kalastaville matkailijoille kun esimerkiksi oppaalla on vaikkapa kolmekymmentä turistia jotka menevät kalastamaan siitä rannasta se vaatii älyttömän byrokraattisen todella raskaan rekisteröinnin kolmas asia on sitten se että eu säädökset mitkä tänään tulivat tässä esille vaativat tiettyjä muokkauksia tähän meidän lakiimme neljänneksi tässä laissa on se että pohjoisten kuntien lohen ja taimenen pyyntiasia lopetettiin elikkä kun sen piti olla selvä asia että

paikallisten oikeus lohen ja taimenen pyyntiin jatkuupi entiseen tyyliin valtion vesillä niin yhtäkkiä siinä kävikin niin ettei se ollutkaan enää mahdollista minä kyllä omalta osaltani olin siinä lain valmistelussa hyvin aktiivisesti matkassa mutta missään ei tullut esille muuta muutosta kolmen pohjoisimman kunnan osalle kuin se että

ja korjaamista seuraavaksi kalan kaupallinen käyttö esimerkiksi eri tapahtumissa on tiettyjä tapahtumia ja toimintoja joissa saatetaan esimerkiksi haukea saada iso määrä tai jotakin niin sanottua roskakalaa roskakalaa särkeä ahventa niin jos sitä ei ole kaupallinen kalastaja pyytänytkään niin yhtäkkiä käypi niin että paikallinen yrittäjä ei saa ottaa sitä käyttöönsä elikä tämmöistä toimintaa täytyy ehdottomasti helpottaa ja nopeuttaa että saataisiin sitä kalaa käytettyä sitten tässä laissa on muutamia ihan teknisiä korjattavia asioita muun muassa tämä että kalastusalueet muutetaan kalatalousalueiksi siinä on vuosilukujen kanssa pieniä ongelmia että siinä katkeavat tietyt asiat välillä eli tämä kalastuslaki on saatu nyt jo liikkeelle mutta paljon korjattavaa ja muokattavaa siinä varmaan on mutta minä uskon että me tämän kesän nyt tällä menemme eteenpäin katsomme mitä kaikkia muutostarpeita tässä nyt sitten tulee esille ja alamme korjaamaan tiettyjä tarvittavia asioita sitten syksyllä